neljäntenä asiana on ajankohtaiskeskustelu velkaantumiseen liittyvistä ongelmista ajankohtaiskeskustelun avaa keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja ritva elomaa kymmenen minuutin puheenvuorolla seuraavan puheenvuoron käyttää oikeusministeri anna maja henriksson viiden minuutin mittaisena tämän jälkeen myönnän harkitsemassani järjestyksessä minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja vastauspuheenvuorot varataan viidennellä painikkeella ja keskusteluun varataan kaikkiaan puolitoista tuntia

arvoisa puhemies aluksi kiitän puhemiesneuvostoa siitä että tämä tärkeä asia velkaantuminen on on tänään salikeskustelussa samoin kiitän niitä edustajia jotka allekirjoittivat tämän keskustelualoitteen on erittäin hieno asia että allekirjoituksia tuli yli puoluerajojen arvoisa puhemies velkaantuminen suomessa on on ollut jo pitkään kasvu uralla tämän trendin ei saa antaa jatkua vuoden kaksituhattayhdeksäntoista aikana ulosoton perintätoimien kohteena oli peräti viisisataakuusikymmentäkaksituhattasataneljäkymmentäneljä henkilöä suomen asiakastiedon mukaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista yksityishenkilöille rekisteröitiin ennätysmäärä maksuhäiriömerkintöjä lukumäärä oli vajaa yksi pilkku yhdeksän miljoonaa kolmesataakahdeksankymmentäseitsemäntuhatta näin monella on maksuhäiriömerkintä hiljaiseksi vetää tämäkin luku on uusi ennätys miettikää hyvät kollegat kuinka suuresta ongelmasta on kyse nykytilanne on hälyttävä ja on päivänselvää että velkaongelmat räjähtävät käsiin jo lähitulevaisuudessa ellei asialle tehdä pikaisesti jotakin yleinen talous ja työllisyystilanne vaikuttaa luonnollisesti velkaantumiseen joten toivon vilpittömästi hallitukselta onnistumisia tällä rintamalla se on suomen etu tarvitaan purevia toimia velkaongelmien voittamiseksi ensinnäkin on panostettava velkaantumisen ennaltaehkäisyyn esimerkiksi talouskasvatuksen ja varhaisen vaiheen neuvonnan sekä muiden tukitoimien kehittämiseen myös tuotteiden ja palvelujen markkinointiin tulee kiinnittää huomiota toiseksi meidän on panostettava velallisten aseman parantamiseen veloissa kärvisteleviltä ei saa sammuttaa toivonkipinää paremmasta huomisesta ylivelkaantumisen taustalla on valtava syiden kirjo ja usein nämä syyt ovat varsin inhimillisiä vähävaraisten suomalaisten velkaongelmat saattavat saada alkunsa yhdestä pienestä sairaalamaksusta kolmanneksi velkaantumiseen liittyvää lainsäädäntöä on arvioitava ja kehitettävä jatkuvasti valtionjohto ei voi vain sivusta seurailla vuositolkulla kuinka pikavippien korot ja perintäkulut hipovat pilviä lainapalvelujen sääntely ja korkojen rajoittaminen ovat tärkeitä toimia velkaongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta luoton myöntämiseen tarvitaan myös vastuullisuutta ja vakuudettomien luottojen maksimimäärää on rajattava kannan syvää huolta kulutusjuhlan keskellä varttuvista nuorista nykyisin mahdollisuudet kuluttaa tehdä velkaa ja elää yli varojensa ovat rajattomat kouluissa on jonkin verran talouskasvatusta mutta sen lisäämiselle olisi varmasti tarvetta on hienoa että esimerkiksi suomen pankki on aloittanut vuoden kestävän kansallisen koordinaatiotyön nuorten taloudenhallintataitojen lisäämiseksi myös teknologia tarjoaa konstinsa tukea taloudenhallintaa tästä esimerkkeinä penno palvelu sekä pankkien omat sovellukset tällaisten taloudenhallintaa helpottavien työkalujen kehittämiseen tulisi satsata esimerkiksi neuvoloissa voitaisiin tarjota evästystä perheille talousasioissa markkinointi on tänä päivänä erittäin aggressiivista toisinaan hinnat ilmoitetaan varsin epämääräisesti ja kuluttaja ei hahmota mihin sitoutuu tältä osin tarvitaan selkeyttä pelisääntöihin ja myyjän vastuuta tulee alleviivata luotolla maksamisen tarjoamista käteismaksun sijaan tulisi mielestäni myös rajoittaa myös lainatuotteiden ja luottokorttien markkinoinnin rajoittamista pitäisi arvioida uudemman kerran siltä osin se on mahdollista eu sääntöjen puitteissa velkaantuneita on autettava selättämään ongelmansa osalla velat saattavat olla peruja jo tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman ajoilta monia ovat kohdanneet elämässä yllättävät haasteet kuten työkyvyn tai työpaikan menetys myös korkeakorkoiset pikalainat näkyvät velkaongelmien lisääntymisenä perinnän epäkohtiin on puututtava perintäkuluille on saatava kohtuullinen sen lisäksi perintätoimia on valvottava tiukasti ettei velallisen selkänahasta revitä voittoa perusteetta tällä hetkellä perinnässä vallitsevat villin lännen säännöt ja ihmisiä laskutetaan jopa aivan törkeästi ilman perusteita myös ulosoton toimintaa on ohjattava oikeudenmukaisempaan suuntaan suojaosuutta on korotettava nykyisestä ja tulospalkkiot eivät saa ohjata ulosottomiesten toimintaa samoin velkojen vanhenemista pitää tarkastella kriittisesti tästä hyvänä esimerkkinä ovat yhdeksänkymmentä luvun laman uhrit joista monien velkavankeus on kestänyt ikuisuuden tämä ei ole enää reilua ihmiset ansaitsevat toisen mahdollisuuden jatkaa elämässä eteenpäin perussuomalaiset ovat nostaneet usein luvun laman uhrit esille ja ja toivotaan että saadaan parempi ratkaisu heidän kohdallaan velallisen pitää saada ajan tasalla oleva tieto velkasaldosta lyhennyksistä sekä kaikista kuluista myöskään saatavien myymisestä ei pitäisi voida rokottaa velalliselta se vasta on härskiä kun velallinen maksaa minkä pystyy mutta velkasaldo vain kasvaa tälle touhulle on laitettava piste maksuhäiriömerkintöjen säilymisaikoja tulisi lyhentää nykyisestä erityisesti siinä tilanteessa kun velat on maksettu viimeistä senttiä myöten pois maksuhäiriömerkintä hankaloittaa arkea monin tavoin eikä ole oikein kiusata pientä ihmistä tarpeettoman pitkään maksuhäiriömerkintöjen kestoajan lyhentäminen on mainittu hallitusohjelmassakin joten toivottavasti tämän osalta saadaan parannuksia aikaan mahdollisimman nopealla aikataululla hallitus lupaa myös selvittää yksityishenkilön velkajärjestelyjä ja ja yrityssaneerausta koskevien lakien muutostarpeita tähän liittyen otettu edistysaskelia

pääsemisen helpottaminen auttaisi isoa velallisten joukkoa joten olisi ensiarvoisen tärkeää että asia etenisi pian koronkiskonta ja ja pikavippifirmat on saatava kuriin syyskuun alussa tuli voimaan korkokatto sen vaikutuksia pitää seurata aktiivisesti ettei käy samalla tavalla kuin vuoden kaksituhattakolmetoista yritykselle suitsia korkoja silloin korkoihin pyrittiin vaikuttamaan lainsäädäntöä muuttamalla mutta lakiin jäi paha porsaanreikä se johti käytännön tasolla vain velkasummien räjähdysmäiseen kasvuun ja ihmisten ahdingon syvenemiseen entisestään pyydän hallitusta olemaan hereillä tämän asian kanssa kokonaisvelkakattoa tulisi miettiä myös vakuudettomille luotoille voisi harkita nykyistä tiukempia ylärajoja hallitusohjelmaan on on kirjattu positiivisen luottorekisterin käyttöönotto vielä tämän vaalikauden aikana mikä tämän kanssa on ajankohtainen tilanne hallitus arvoisa puhemies miksi velkaantuminen on yhteiskunnallisesti iso asia ylivoimainen velkataakka on omiaan lamauttamaan pienen ihmisen se nakertaa tulevaisuudentoivon ja ja heijastuu enemmän tai vähemmän suorasti niin psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin velkaongelmat heijastuvat myös perheisiin ja muihin läheisiin moni ylivelkaantunut ei myöskään selviä arjestaan ilman yhteiskunnan tukia mikä nostaa luonnollisesti valtion sosiaaliturvamenoja kyse ei ole mistään pienistä summista kuten puheen alussa toin esille kyse ei ole pienestä ongelmasta vaan mittavasta yhteiskunnallisesta haasteesta on myös muistettava että lähellekään kaikilla velkaongelmien kanssa kamppailevilla suomalaisilla ei ole maksuhäiriömerkintää ainakaan vielä hallitusohjelmassa on mainittu paljon hyviä keinoja ylivelkaantumisen taittamiseksi aiemmin mainitsemieni lisäksi pidän erittäin hyvänä asiana sosiaalisen luototuksen kehittämistä sekä taloussosiaalityön osaamisen vahvistamista ja perintäkulujen euromääräistä ylärajaa nyt aika toteuttaa hallitusohjelman kirjaukset käytännössä toivon kuulevani hallitukselta tänään selkeitä lupauksia siitä mitä tullaan tekemään ylivelkaantumisen torjumiseksi ja millä aikataululla nimittäin tällä asialla on todella kova kiire ja uudistusten kanssa ei voi vitkastella arvoisa puhemies näin lopuksi tämän puheeni sisältö on ehkä vähän enemmän vielä velallisten puolesta koska katson että on ensiarvoisen tärkeää yhteiskunnan velallisen velanantajan kaikkien ihmisten puolesta että velat hoidetaan mutta että se seinä ei olisi heti vastassa se ei hyödytä silloin ketään kiitos

arvoisa puhemies värderade talman ensinnäkin kiitos edustaja elomaalle tästä keskustelualoitteesta pidän hyvin arvokkaana ja tärkeänä sitä että käymme tänään eduskunnassa tämän keskustelun ylivelkaantumisesta kehitys on tapahtunut vuosikymmenten saatossa pikkuhiljaa kuin huomaamatta ja silti aivan silmiemme alla nyt on korkea aika että velkaantumiseen liittyviin ongelmiin tartutaan tiukalla otteella suunnan on muututtava

tämän päivän maailmassa tarvitaan täysin uudenlaisia valmiuksia jotta voimme tehdä taloudellisesti kestäviä päätöksiä rahat ovat nykyään numeroita puhelimemme näytöllä saamme alennusta jos elektroniikkaa ostaessamme otamme käyttöön luottokortin meillä on kuukausitilauksia musiikkiin elokuviin sähköisiin lehtiin kuinka moni meistä osaa tarkalleen sanoa mihin kaikkeen ja kuinka paljon hän käyttää rahaa arvoisa puhemies haluan painottaa erityisesti yhtä seikkaa joka välillä unohtuu keskusteluissa haasteet oman talouden tasapainottamisessa eivät koske pelkästään holtittomasti tuhlailevia tai peli tai päihderiippuvaisia on olemassa ylivelkaantuneita jotka tienaavat tuhansia euroja kuukaudessa on olemassa aivan tavallisia työssäkäyviä jotka sairauden tai avioeron takia etsivät tilapäistä helpotusta talouteensa mutta jotka eivät enää saa talouttaan tasapainoon on olemassa lapsia joiden perheenjäsenet käyttävät hyväkseen lapsen luottotietoja ja aiheuttavat velkaongelman jo ennen kuin lapsi on kunnolla edes aloittanut elämäänsä ongelmat ovat

arvoisa puhemies velkaantuminen on haaste yhteiskunnassamme ja minua ilahduttaa se että niin monet kansalaiset viranomaiset ja poliitikot ovat sitoutuneet siihen että yhdessä voimme laittaa stopin tälle kehitykselle

keskusteluun niitä pyydetään viides painiketta painamalla

arvoisa puhemies miltä tuntuisi lähteä juhlimaan viikonloppuna nauti kavereiden kanssa viikonlopusta vaikka tilisi on tyhjä tällaisilla viesteillä kohdennetaan pikaluottojen markkinointia nuorille viikonlopun alla sosiaalisessa mediassa velkaantumiseen liittyvät ongelmat ovat kasvaneet viime vuosina hälyttävästi myös maksuhäiriömerkintöjen määrä on kivunnut ennätyslukemiin lähes yksi pilkku yhdeksän miljoonaa uutta merkintää tämä on ongelma joka täytyy pysäyttää siksi hallitus on ottanut asian agendalleen ja tehostaa kuluttajien velkaongelmien ennaltaehkäisyä ja vähentämistä hallitusohjelmaan on linjattu lukuisia tilanteeseen puuttuvia kirjauksia kiitos ministerille niiden läpikäymisestä hallitusohjelman keinojen lisäksi olisi aiheellista vahvistaa ihmisten mahdollisuuksia hallita omia velkojaan perintäpalveluista voitaisiin jopa päästä eroon kokoamalla ihmisten kaikki lyhytaikaiset maksut yhteen näkymään josta näkee lainojen kokonaisuuden eräpäivät ja voi pyytää eräpäivän siirtoa tai hakea velkajärjestelyä ylivelkaantumisen hoidossa on siirryttävä yhä voimakkaammin luotonantajien näkökulmasta velkaantuneiden ihmisten näkökulmaan kiitos tärkeästä keskustelualoitteesta ja tuesta hallituksen

arvoisa puhemies käymme tänään erittäin tärkeätä keskustelua velkaantumisasiasta ja haluan tähän yhteyteen tuoda terveisiä helsingin nuorisovaltuustolta joka tapasi helsingin valtuustoa viime syksynä nuorisovaltuutetut nostivat silloin esiin tämän taloustaidon oppiaineen ja toivoivat sitä kovasti yhdeksi

sebastian tynkkynen ja kerää siihen allekirjoituksia eli tämän voisi aivan hyvin hyvin ottaa esiin tästä samasta asiasta puhuttiin lakivaliokunnan käynnillä velkaneuvonnassa

tämä aloite koettiin hyväksi ja toivotaan että tämä nuorison viesti tulee perille hallitukselle

arvoisa puhemies tämä ylivelkaantumiseen liittyvä on erittäin tärkeä ja haluankin tuoda tähän keskusteluun mukaan yhteiskuntamme ja hyvinvointivaltiomme näkökulmasta perustavaa laatua olevan aiheen nimittäin pienyrittäjyyden ja konkurssista selviytymisen kun puhumme työllisyydestä ja uusien työpaikkojen syntymisestä oleellisessa osassa ovat pienyrittäjät ja uusien yritysten syntyminen tällä hetkellä kuitenkin erityisesti nuorilla yksi suurimmista syistä miksi ei valita yrittäjyyttä tai miksi yrittäjyys ei kiinnosta on liian suuret taloudelliset riskit riskit konkretisoituvat jos liikeidea epäonnistuu ja yrittäjä tekee konkurssin siitä voi seurata pahimmillaan vuosikymmenten velkavankeus jolloin omaan taloudelliseen tilanteeseen ei pysty enää mitenkään vaikuttamaan ja ihmisen autonomia on uhattuna yritysvelat ovat usein suuria ja kasvavat korkoa koko ajan jos haluamme uusia yrittäjiä ja uusia työpaikkoja hallituksen tulee ryhtyä toimiin tällaisen yleensä koko perhettä koskevan kärsimyksen vähentämiseksi ja inhimillistää konkurssista ja sen jälkeen uhkaavasta pitkäaikaisesta velkavankeudesta johtuvia seurauksia yhdeksänkymmentä luvun laman tapahtumat ja katastrofaaliset seuraukset ja kärsimykset ovat todellisuutta jotka täytyy ottaa edelleen tosissaan ja vakavasti toivon että tämä eduskunta tekee kaikkensa ylivelkaantumiseen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi

arvoisa herra puhemies monesti kuulee vähättelyä velkaantuneita kohtaan tulee kommenttia siitä että itsepä olet ajanut itsesi tuohon tilanteeseen että maksa velkasi mutta silloin kun kun asia tulee omalle kohdalle niin uskon että itku on siinä vaiheessa aika herkässä monella ja nähdään että velka ei ole syntynyt ehkä mistään vastuuttomuudesta vaan taustalla saattaa olla paljon erilaisia tekijöitä avioeroa työttömyyttä konkurssia tai muuta vaikka tähän velkaantumiseen liittyy paljon kansantaloudellisia riskejä niin ehkä on syytä puhua myös siitä minkälaiset riskit liittyvät esimerkiksi kansanterveyteen tässä hallitus tuo paljon hyviä esityksiä palveluihin ja niihin keinoihin millä velkaongelmiin puututaan ja miten niitä pystytään ennaltaehkäisemään mutta sen lisäksi pitäisi kyetä tarjoamaan entistä enemmän käytännön tukea siihen arkeen siihen häpeään jota velkaantumiseen liittyy ja toisaalta siihen ajatteluun että ihminen ei ole velkaongelmiensa kanssa yksin sitä asennemuutosta tarvitaan myös yhteiskunnassa

puhemies hallitusohjelma pureutuu velkaantumisen juurisyihin nostamalla heikommassa asemassa olevien sosiaaliturvaa ja parantamalla palveluiden saatavuutta sekä edistämällä kaiken ikäisten kansalaisten talousosaamista vuoden kaksituhattayhdeksäntoista lopulla maksuhäiriömerkintä oli jo yli kolmellasadallakahdeksallakymmenellätuhannella suomalaisella taustalla on moninaisia syitä pikavippikierteestä hoitoa vaativiin peli ja päihdeongelmiin sosiaalisen luototuksen laajentamista valtakunnalliseksi käytännöksi selvitetään parhaillaan positiivinen luottorekisteri on merkittävin uudistus tällä saralla ja hallitus lyhentää maksuhäiriömerkintöjen kestoa kun maksurästit on saatu hoidettua ja velkaantuminen käännettyä positiiviseen suuntaan arvoisa puhemies myös asiakasmaksulain uudistus tuo helpotuksen monelle kun sote palveluiden maksuttomuutta laajennetaan sekä maksuja kohtuullistetaan asiakasmaksujen alentaminen ja perimättä jättäminen suhteessa toimeentuloturvaan on ensisijainen tavoite asiakasmaksulain uudistuksen tavoitteena on että asiakkaat eivät joudu turvautumaan toimeentulotukeen asiakasmaksuista selvitäkseen

arvoisa puhemies puhutaan erittäin tärkeästä asiasta ja varmaan jokaista meitä suomalaista koskettavasta erittäin isosta kansantaloudellisesta ongelmasta ja haasteesta ylivelkaantuneisuus koskee kaikkia ikäluokkia ja kaikkia yhteiskuntaluokkia erittäin hälyttävää on myös nuorten ylivelkaantuminen ja kuten edustaja elomaa toi ansiokkaasti puheenvuorossaan esille ylivelkaantumisella on myös tosi suuria inhimillisiä vaikutuksia se luo toivottomuutta näköalattomuutta se luo syrjäytymistä yhteiskuntaan siksi tarvitaan valtavia toimia ja uudistuksia joita tämä hallitus on myös sitoutunut tekemään on tärkeää että me korotamme ulosoton jotta työnteko kannattaa ja motivoi myös maksuhäiriömerkintöjen kestoaikaa on lyhennettävä jotta ihmisen arki mahdollistuu se luo sitä toivoa nyt näköalattomuuteen kiitos

kollegoille erittäin hyvistä puheenvuoroista ja kiitos jo viime kauden yhteistyöstä meitä taisi

tämä on äärimmäisen tärkeä asia me emme tarvitse ylimääräisiä ihmisiä neljäsataatuhatta on valtava määrä jos velat on hoidettu pois rekisteristä minun mielestäni se on ihan normaalia

arvoisa herra puhemies kiitos tästä keskustelusta velkaantuminen voi alkaa monesta syystä pienituloisuus ja erilaiset köyhyyden muodot voivat johtaa velkaantumiseen meillä on lapsiperheköyhyyttä opiskelijaköyhyyttä eläkeläisköyhyyttä sairaudesta johtuvaa köyhyyttä ja jopa yrittäjyydestä johtuvaa köyhyyttä merkittävimpiä köyhyyttä lisääviä lisääviä tekijöitä ovat vakuudettomat luotot niiden liian helppo saaminen tässä tapahtunut muutos on tuonut paljon köyhyyttä yrittäjän konkurssissa yrittäjälle tuleva takausvelka voi tulla yllätyksenä on yhteiskunnalliset muutokset ja ehkä sitten tämä kaikista raskain asia meille yhteiskunnassa nämä yhdeksänkymmentä luvun laman köyhät jotka edelleen painivat takausvelkojensa kanssa vastauksia tähän voisivat olla näiden vakuudettomien velkojen suitsiminen perusturvan tason merkittävä nostaminen ja näiden yhdeksänkymmentä luvun laman velallisten armahtaminen armahduslaki heille

ja niistä ei ole tehty minkäännäköisiä vaikutusarvioita ainoastaan taloyhtiön lainojen säätely on kokeilemisen arvoinen keino se ei vaikuta koko asuntomarkkinaan asuntomarkkinaan eikä yksittäisiin ihmisiin ja perheisiin pikavippien korkokatto on mielestäni liian liian korkealla koska tänä päivänä pikavippien antajat voivat antaa vippejä kenelle vaan ja sen jälkeen he myyvät ne perintäyhtiöihin he eivät joudu katsomaan ollenkaan kenelle he antavat niitä lainoja jos katto olisi

puhemies viime vuosien aikana ulosottoja on tullut vireille ennätyksellinen määrä vuonna kaksituhattakahdeksantoista näistä lähes kolmesataayhdeksänkymmentätuhatta koostui sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja näistä jopa kuusikymmentäyhdeksäntuhatta terveyskeskusmaksuista mikä on todella huolestuttava ilmiö voimassa olevan asiakasmaksulain yhdennessätoista pykälässä on kuitenkin säädetty huojentamisvelvollisuus tämä tarkoittaa että tietyissä esimerkiksi varattomuudesta johtuen on mahdollisuus joko alentaa maksua tai jättää se perimättä nämä asiakasmaksut koskevat sosiaalihuollon sekä terveydenhuollon tulosidonnaisia maksuja käytännössä maksuhuojennusta on jostain syystä kunnissa käytetty vähän on hyvä että hallitus on kiinnittänyt huomiota velkaantumiseen

arvoisa puhemies puhumme hirveän tärkeästä asiasta ja velkaantumiseen voi olla hyvin hyvin monta syytä otetaan esimerkki potilas joka on sairaalassa tai terveysasemilla jos hän joutuu siellä pitkään olemaan kukaan ei välttämättä kotona ole katsomassa ja avaamassa laskuja jos hän yksin elää voi olla vanhus ja kun näitä laskuja ei avaa niin silloinhan ne eivät välttämättä maksuunkaan mene ja silloin ne menevät perintään ja tästä tulee ongelmia tämä on aika iso asia mihin pitäisi meidän eduskunnan oikeasti reagoida toinen esimerkki voi olla esimerkiksi semmoinen että ostetaan vaikka joku tuote jonka mukana tulee myös palvelu oli se nyt vaikka puhelinliittymä nettiliittymä tai muu jonka mukana voidaan joku tämmöinen palvelu kaupata siinä samalla niin sanotusti kaupan päälle ja sitten palvelua ei saa peruttua ei oikein puhelimella ei oikein sähköpostilla ei oikein mitenkään laskuja tulee eikä peruminen edes liikkeessä oikein onnistu tämän palvelun irtisanomisaika voi olla valtavan pitkä mikä aiheuttaa laskujen tulemista ja joskus on voinut käydä jopa niin että asiakas luulee peruneensa palvelun mutta tuleekin karhulaskuja minusta se on aivan käsittämätön tilanne

herra puhemies

opetuksesta on ollut paljon puhetta ja täytyy nyt muistaa kuitenkin että taloustiedon opetus aloitetaan jo neljännellä luokalla ja esimerkiksi lukiossa yhteiskuntaopissa on yksi pakollinen taloustiedon kurssi yhdeksänkymmentäneljä prosenttia opettajista on sitä mieltä että taloustietoa kannattaa opettaa ja ja he sitä omissa oppiaineissaan tuovat soveltuvalla tavalla mukaan esimerkiksi matematiikassa korkolaskuja ja näin poispäin tietysti lisääkin opetusta voidaan antaa ja en en sulje sen tarpeellisuutta pois mutta aina tullaan sitten siihen että jos jotain lisätään niin jotain täytyy vähentää yhtenä näkökulmana pidän että rahankäyttö on muuttunut abstraktiin muotoon käteistä rahaa ei näy toinen näkökulma liittyy siihen että että ihminen ei kerta kaikkiaan aina tarvitse kaikkea halumaansa pitää olla myös siirrettyä motivaation tyydytystä semmoisissa tarpeissa jotka eivät ole aivan perustarpeita

herra puhemies olen samaa mieltä monien muiden edustajien kanssa siitä että tämä maksuhäiriömerkintöjen outo pitkä vanheneminen ei ole hyvää lainsäädäntöä on todella hieno asia että punamultahallitus on päättänyt sen poistaa ja itsekin olin sitä edustaja strandin mainiota aloitetta viime vaalikaudella allekirjoittamassa puhemies pidän hyvin tärkeänä myös sitä että positiivinen luottotietorekisteri toteutetaan nyt vihdoin ja viimein tällä vaalikaudella ja kiitos sen edistämisestä oikeusministerille kuitenkin näen myös sen että kyllä me tarvitsemme isompiakin rakenteellisia lainsäädännöllisiä muutoksia anglosaksisissa maissa ehkä yhdysvallat eniten käytettynä esimerkkinä on tällainen helpompi veloista vapautuminen ikään kuin henkilökohtaisen konkurssin tyyppinen tyyppinen menettely meillä yksityishenkilön velkajärjestelylaki on vähän sentyyppinen ja sitä voisi kehittää siinä on aika paljon ongelmia esimerkiksi henkilöyhtiöyrittäjien ja viljelijöitten kohdalla haluaisinkin kuulla oikeusministeriltä miten hallitus aikoo kehittää yksityishenkilön velkajärjestelylakia yrityssaneerauslakia ja myöskin konkurssilakia kohti aitoa henkilökohtaista konkurssia

kiitos ministerille hyvästä vastauksesta ja kiitos hyvästä kysymyksestä mielestäni tämä keskustelu on keskittynyt aitoihin haasteisiin juuri siihen miten maksuhäiriömerkinnät voidaan poistaa nopeammin kun asiat on hoidettu ja miten pikavippeihin voidaan puuttua nykyistäkin paremmin on huomioitava että sen sijaan asuntolainojen osalta suomalaiset maksavat edelleen lainat hyvin pois jos niin siinäkin keskustelussa olisi syytä tarkastella lainoja asuntoyhteisöille uudisrakentamisen osalta jotka joissain tapauksissa voivat olla varsin korkeita muutoin on hyvä keskittyä niihin juurisyihin jotka liittyvät juuri

puhemies on todella tärkeä asia että eduskunta pysähtyy tämän ilmiön ääreen suomessa on puoli miljoonaa ulosotossa olevaa ihmistä pelkästään viime vuonna yksi pilkku yhdeksän miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää on vihdoin aika aika tähän puuttua tähän ei yhtä yhtä kultanuolta varmasti löydy vaan tarvitaan monia toimia luettelen nyt muutaman ensinnäkin sosiaalinen luototus pitää saada käyttöön koko maassa luottojen aggressiivista markkinointia josta edustaja mäkynen täällä kertoi kertoi hyvän pahan esimerkin kohdistetaan erityisesti nuorille siis heikompiin ja alttiimpiin tämä on kerta kaikkiaan saatava kuriin pikaluottojen sääntelyä on pystyttävä kiristämään jos jos nykyinen ei riitä perintäkulujen määrää on rajoitettava myös muiden kuin yksityishenkilöiden osalta ja positiivinen luottorekisteri on saatava käyttöön arvoisa puhemies tämä on ollut hyvä keskustelu ja uskon että että tässä teillä ministerillä näyttää oleva koko eduskunnan tuki ei muuta kuin eteenpäin ja vauhdilla

ja sopimussuhteiden suojelu on moraalin ja yhteiskunnan kannalta tärkeää toisen sopimusosapuolen heikomman aseman hyväksikäyttö on kuitenkin kiellettyä tämänhetkinen kahdenkymmenen prosentin korkokatto edustaa edelleen laillistettua koronkiskontaa ja tästä on päästävä eroon hyväksyttävän riskin mittana voidaan pitää korkolain viivästyskorkoja jotka ovat viitekorko plus seitsemän tai kahdeksan prosenttiyksikköä viitekorko on nolla eli luottokelpoiset saavat rahaa äärimmäisen edullisesti yleisen elämänkokemuksenkin perusteella on selvää että jos luotonsaaja hyväksyy yli seitsemän prosentin korkoja hänen täytyy olla valmiiksi todella heikossa asemassa jos taas luotonantaja vaatii viivästyskorkoa korkeampaa korkoa on heikommassa asemassa olevien tietoisesta hyödyntämisestä korkealla riskillä toiminta on yhteiskunnalle vahingollista vahingollista eikä se ansaitse suojaa arvoisa puhemies on syytä kiinnittää hyväksytyn riskinottamisen ja samalla koronkiskonnan raja korkolain kulloiseenkin viivästyskorkoon joko suoraan tai jossakin suhteessa niin että raja on selkeä ja kaikkien tiedossa

koko sali on huolissaan tästä ylivelkaantumisesta ja se on tietysti hyvä selkänoja ministerille ottaa vieläkin nopeampia askeleita on on erittäin hyvä että jo viime kaudella saatiin liikkeelle tätä korkokattoa pikavippeihin okei sen tasosta voidaan edelleen keskustella ja myöskin se että tämä positiivinen luottorekisteri on nyt toteutumassa mutta kyllä erittäin edustaja lindtman viimeksi viittasi että saataisiin se ennaltaehkäisy kuntoon ja olen edelleen sitä mieltä ja ja oli myös edellisen eduskunnan selvä enemmistö että nämä pikavipit pitää yksinkertaisesti pistää markkinointikieltoon kuten on hollannissa tehty se on jo hyvä asia että mietitään että laitetaan se finanssivalvontaan seurattavaksi mutta se on täysin mahdollista tehdä niin että pistetään kieltoon se markkinointi ja silloin me saamme ainakin ne jotka sinne heräteostoksen tyyppisesti menevät pois siitä kierteestä ja ennaltaehkäistään tämä toivon

kiitoksia paljon tästä keskustelusta tänään edustaja laukkanen piti jo varsin hyvän puheenvuoron siitä miten köyhyys eri ilmiöiden osalta näkyy ja itse köyhyysryhmän varapuheenjohtajana tuen sitä vahvasti mutta sen lisäksi haluaisin nostaa keskusteluun vielä voimakkaamman näkökulman tähän talousosaamiseen ja sitä kautta varautumiseen ja ennaltaehkäisemiseen muistan kaksituhattakahdeksantoista vuodelta nuorisobarometrin tuloksen jonka mukaan seitsemänkymmentä suomen nuorista kokee että heillä on puutteita talouden osaamisessa kahdentoista vuoden opiskelun jälkeen tämä on aivan hälyttävä tulos ja sen takia koenkin että esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen tarvitaan lisää yhteiskunnallisia tunteja taloudesta peruskouluun tarvitaan makrotalouden opiskelua ja meidän tulisi luoda tarkastuspisteitä matkan varrelle

arvoisa puhemies tässä salissa on keskusteltu viime aikoina varmaan kaikkein eniten työllisyydestä vasemmisto haluaa väyliä työelämään ja mahdollisuuksia ikääntyneille sairauksista kärsiville ja muille vaikeasti työllistyville oikeistossa taas on haluttu heikentää sosiaaliturvaa pakottaa ihmisiä ottamaan vastaan mitä tahansa työtä millä tahansa palkalla mutta silloin yleensä unohdetaan se että kannustinloukut on suomessa jo käytännössä kaikki purettu ja tässä meillä on nyt se viimeinen iso kannustinloukku edessämme kun me katsomme työllistymisen esteitä niin erottuu yksi ryhmä ylivelkaantuneet joiden ei kannata ottaa työtä vastaan taloudellisista syistä tässä on siis nyt erityisen paljon kyse työllisyydestä ja minusta on todella hienoa että meillä on nyt hallitus jonka ohjelmassa on erittäin hyvät keinot vähentää tätä ongelmaa on erittäin arvostettavaa että oppositiosta on tullut tukea näille hallituksen esityksille ja koska ne toimenpiteet ovat niin hyviä niin toivon että ministeri todella kiiruhtaa jotta saataisiin mahdollisimman nopeasti toteutettua nämä hallituksen ohjelmaan sisältyvät esitykset

kulutusluotot eli pikaluotot ovat suuri ongelma kun ylivelkaantumisesta puhutaan olen sitä mieltä että meidän on kiristettävä lainsäädäntöä pikaluottojen markkinoinnista koska tämä markkinointi voi olla hyvinkin aggressiivista ja asettaa varsinkin kokemattoman kuluttajan heikkoon asemaan seuraukset voivat olla hyvinkin vakavia hallitusohjelmassa sanotaan että pikaluoton myöntäjien valvonta keskitetään finanssivalvontaan kysyisin millä aikataululla tämä siirto etenee

suomessa

voidaan todeta kuten täällä on aikaisemminkin sanottu laki yksityishenkilön velkajärjestelystä sitä voisi kehittää erityisesti esimerkiksi niin että luotaisiin kriteeristöjä että hakeutumalla velkajärjestelyyn esimerkiksi korot katkeaisivat nyt saimme tämän hallituksen lainsäädäntöohjelman ja täällä on hyviä hankkeita mutta en huomannut täällä lainkaan tätä lakia velkajärjestelystä se se ei nyt näytä etenevän se näytti minusta aika huolestuttavalta miten miten asia etenee toinen hallitusohjelman kirjaus kirjaus on se että talouden hallintaa kehitetään kaikissa ikäryhmissä täällä esitettiin nyt hyviä ajatuksia nuorille kouluun mutta entäpä ikäihmiset joita meillä on esimerkiksi edunvalvonnassa ja se on kasvava määrä holhoustoimilakia ei ole vuosikausiin avattu eikä oikeastaan siihen rinnalle kehitetty mitään miten ministeri on ajatellut kehittää sairaudesta ja ikääntymisestä johtuvaan toimintakyvyn laskuun

lähtisin liikkeelle nyt tästä talousosaamisesta se on tullut monessa puheenvuorossa ja mielestäni edustaja kiuru oli hyvin oikeassa kun hän sanoi että raha ei näy se on tavallaan se ongelma jonka kanssa meidän nuoret ja lapset tänä päivänä kasvavat viime viikonloppuna ajattelin itse minkälaista oli kun me osa meistä oli pieniä ja nuoria meillä oli säästöpossut onko lapsilla tänä päivänä säästöpossuja kotona ehkä ei niin paljon kuin aikaisemmin tänä päivänä raha

kulkee puhelimessa ja tavallaan se mitä raha on jää käsitteenä ilmaan ei oikein tiedetä mistä se raha tulee minne se menee mikä sen arvo on juuri tämän takia se että meidän kouluissa ihan varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja myös tuonne toiselle asteelle myös tästä opetusta on äärimmäisen äärimmäisen tärkeätä olen ollut myös yhteydessä nyt okmään on tämä suomen pankin hyvä hanke jossa he yhdessä opetus ja kulttuuriministeriön kanssa miettivät nyt millä tavalla vahvistetaan edelleen tätä talousosaamista koulusta lähtien se on hyvä alku no sitten tässä on kysytty sosiaalisesta luototuksesta se on sosiaali ja terveysministeriön hanke mutta sekin on lähdössä nyt liikkeelle mitä velkajärjestelyyn tulee niin velkajärjestelylakeihin siis sekä yksityisten että että

saliin se johtuu juuri siitä että meillä ministeriössä on valtava paine on äärettömän paljon hankkeita ja ne pitää valmistella kunnolla positiivinen luottotietorekisteri on nyt myös lähdössä valmisteluun

arvoisa puhemies kiitoksia kansanedustajille erittäin hyvästä keskustelusta omalta osaltani tietysti vastaan ehkäpä ennen kaikkea asumiseen liittyviin kulutusluottoihin koska kuitenkin iso osa kulutusluotoista seitsemänkymmentäviisi prosenttia luotoistamme liittyy ennen kaikkea asumiseen se on ihmisille aivan keskeinen kysymys jos kaiken kaikkiaan katsotaan tilannetta niin pitää toki paikkansa että velan määrä suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin on on ollut esimerkiksi

viime vuoden lopulla satakaksikymmentäseitsemän pilkku kaksi prosenttia suomalaiset velkaantuvat hieman enemmän kuin aikaisemmin tämä tietenkään vielä itsessään ei aiheuta meille isoa huolta ja muutosta mutta siinä vaiheessa jos yhtäkkiä tulot supistuvat tai korot muuttuvat se on tietenkin erittäin iso kysymys ihmisille no sitten jos mietitään niitä lainsäädäntöasioita joihin täälläkin viitattiin ja jotka on myös hallitusohjelmaan kirjattu ja joita etenkin edustajat harkimo ja holopainen ottivat esiin ja myös bergqvist tämän aikataulun suhteen niin pitää paikkansa että kun tämä työryhmä on työskennellyt niin siellä on muutamia esityksiä joilla voitaisiin kotitalouksien velkaantumista koettaa hillitä luottojen määrä voisi olla neljä pilkku viisi kertaa vuotuiset bruttotulot asuntolainojen takaisinmaksuaikaa voitaisiin rajata ja maltillistaa nämä keinot ovat osittain myös mekaanisia joten niitten valmistelussa täytyy olla tarkkana ja ja sitä työtä nyt parhaillaan tehdään tarkoituksena on on että ensi vuonna eduskunta saisi tämän lainsäädännön käsittelyynsä esimerkiksi se kulutusluottojen valvonnan siirtäminen finanssivalvontaan josta edustaja bergqvist täällä kysyi voisi tulla sitten eduskuntakäsittelyn jälkeen vuoden kaksikymmentäkaksi alusta mutta tarkoitus tietenkin on että

herra puhemies haluaisin tukea edustaja satosen kantaa

markkinointi pitäisi kieltää suomessa aivan kuten hollannissa olen myös henkilökohtaisesti sitä mieltä että pikavipit nykymuotoisina pitäisi kieltää suomessa meidän pitäisi kehittää pikavipin tilalle uudenlaisia lainamuotoja joiden seurauksena ihmiset eivät ajautuisi aina vain vaikeampaan vaan laina laina mahdollistaisi pikemminkin elämäntilanteen selvittämisen ja selkeyttämisen usein pikavippiä otetaan silloin kun elämässä tapahtuu isoja muutoksia kuten sairastuminen ehkä läheisen kuolema työttömyys tai avioero silloin elämäntilanne vaikeutuu ja usein tämän seurauksena myös toimeentulo heikentyy sairaus saattaa aiheuttaa sen että ihmiset ottavat pikavippiä mikä puolestaan aiheuttaa sen että ollaan entistä vaikeammassa kierteessä ja

puhemies maksuhäiriömerkinnät ovat iso ongelma monelle kodin saaminen ja aikanaan jopa pankkitunnusten saaminen oli vaikeaa tämän myötä positiivinen luottorekisteri on etenemässä kiitos siitä maamme hallitukselle mutta kysyisin mikä siinä kestää niin kauan että se saadaan voimaan vasta keväällä kaksituhattakaksikymmentäkolme itse asiassa tämä positiivinen luottorekisteri auttaa jonkin verran myös näihin pikavippeihin että niitä ei pääse syntymään kymmeniä niin kuin monilla on mutta näyttää siltä että pikavippifirmat ovat kyllä askeleen edellä niin kuin edustaja kiljunen toi esiin itsekin olen valmis kannattamaan sitä että nykymuotoisina ne kiellettäisiin kokonaan yöaikaan tai tällaisella aikataulutuksella niitä ei tarvita arvoisa puhemies kysyisin vielä millä tavalla toimenpiteet velkaneuvonnan vahvistamiseksi

arvoisa herra puhemies tässä on puhuttu kollegoiden osalta viisaasti mitä tulee velkaantumisen ehkäisyyn ja ja positiiviseen luottorekisteriin hallituksella on siinä hyvä työkalupakki ja asia menee eteenpäin hyvä näin oma kokonaisuutensa on sitten se miten kotitalouksien velkaantumista tullaan ehkäisemään asuntolainoituksen ja kulutusluottojen osalta tämä on tietysti kansantaloudellisesti ja koko meidän pankkijärjestelmänkin osalta erittäin merkittävä kysymys ja siinä täytyy ottaa monia näkökohtia huomioon yksi on se että meillähän on jo nyt nähtävissä isoja eroja ensinnäkin tässä asuntovarallisuuden arvossa maan eri puolilla ja myöskin siinä että on yhä vaikeampi päästä asuntosäästämisen asuntosäästämisen piiriin ja oman asunnon hankkimisen piiriin suomalaiset tykkäävät sijoittaa ja säästää kahdella tavalla lottoamalla ja hankkimalla oman asunnon toivoisin että jatkossa oma asunto olisi mahdollinen myös pienituloisille ihmisille tämä täytyy ottaa vakavasti ja olla hereillä kun pohditaan näitä toimenpiteitä pankkijärjestelmän vakauden turvaamiseksi
arvoisa puhemies velkaantuminen on paitsi taloudellinen kysymys monesti myös inhimillinen tragedia monesti kaikkein vaikeimmissa tilanteissa useampi ongelma kasaantuu yhtäaikaisesti samoille harteille jolloin taakka voi muodostua kohtuuttomaksi kantaa köyhyys lamaannuttaa tavalla jota ei ehkä ole helppo ymmärtää jos ei ole sitä itse kokenut tai läheltä nähnyt laskupinoja kasautuu kun huono osaisuus kasautuu ja voimat voivat ehtyä oli tausta mikä tahansa tällainen näköalattomuus on ihan myrkkyä toivolle ja hyvinvoinnille jokaisella pitäisi olla mahdollisuus uuteen alkuun ja tarvittavaan tukeen elämäntilanteesta riippumatta koskaan ei saisi syntyä sellaista toivotonta tilannetta josta ei näy ulospääsyä onkin hyvä että hallitus on tunnistanut tämän tärkeän kysymyksen monet puolet ja tarttunut siihen inhimillisellä otteella kiinnitän huomiota vielä siihen että samaan aikaan on varmistettava tarvittavat sosiaali ja terveydenhuollon palvelut ja muut rinnalla kulkevat tukipalvelut jotta myös ihmisen koko elämäntilanne pystytään ottamaan huomioon
arvoisa herra puhemies on paikallaan kiittää edustaja elomaata tästä keskustelualoitteesta velkaantuminen on yksi merkittävä yhteiskunnallinen ongelma johon emme ole vielä riittävästi pystyneet kehittämään toimivia ratkaisuja tästä kertoo maksuhäiriömerkintöjen merkittävä luku myös laajemmin ajateltuna kotitalouksien velkaantuminen on ilmiö joka tulee ottaa huomioon meidän kotitalouksiemme velan määrä suhteutettuna tuloihin on kaksinkertaistunut kahdessakymmenessä vuodessa ongelma on kahtalainen toisaalta korkeakorkoiset pikavipit imaisevat liian helposti velkaantumiskierteeseen ja toisaalta suurempien lainojen kohdalla pitkään matalalla tasolla pysynyt korkotaso houkuttelee suuriin velkamääriin mitä meidän pitää tehdä yhtenä keinona velkaantumisen estämiseen on hyväksi havaitun sosiaalisen luototuksen laajentaminen toivon että se on meidänkin kaikkien edustajien kotikunnissa käytössä velkaantumisongelman ytimessä on kansalaisten talousosaaminen ja talouden hallinta mihin myös hallitusohjelman mukaisesti lisäksi ylivelkaantuneiden avunsaantia parannetaan arvoisa puhemies kuten todettua hallitusohjelma vastaa velkaantumisongelmaan monilla tärkeillä toimenpiteillä silti ongelman laajuuden ja vakavuuden tuntien meidän on tärkeä jatkaa uusienkin keinojen löytämistä ja työstämistä

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja elomaa hyvästä keskustelualoitteesta on syytä palauttaa mieleen se että tästä pikavippilainsäädännöstä on keskusteltu jo ainakin kaikki ne vaalikaudet kun itse olen tässä talossa ollut vuodesta kaksituhattayksitoista alkaen kaksituhattakolmetoista me saimme tässä talossa aikaiseksi sellaisen lain että näissä alle kahdentuhannen euron luotoissa on viidenkymmenen prosentin korkokatto tätähän pikavippiyhtiöt kiersivät myöntämällä kahdentuhannen euron tai yli kahdentuhannen euron luottoja tämä jatkui aina tänne syksyyn kaksituhattayhdeksäntoista saakka kunnes onneksi tämä hallitus sai nyt säädettyä lain että kaksikymmentä prosenttia on korkokatto jatkossa mikä on erittäin hyvä homma mutta kuusi vuotta kuitenkin tällaista koronkiskontaa sallittiin tässä talossa me emme sen nopeammin pystyneet puuttumaan siinä mielessä nytten arvoisat ministerit kysymys kuuluu kun kuluttaja asiamies on nostanut tämmöisen ryhmäkanteen näitä pikaluottoja kohtaan kahta yritystä kohtaan jotka ovat perineet yli kolmensadan prosentin korkoa ja nyt nimeä jo mukana niin miten te voisitte auttaa siinä asiassa että myös ne henkilöt jotka eivät tuossa ryhmäkanteessa ole mukana pääsisivät sinne matalamman koron puolelle tämän uuden lainsäädännön turvin he eivät sinne pääse ellei kukaan lähde heidän korkojaan ajamaan alemmaksi arvoisa

arvoisa puhemies kiitos edustaja elomaalle tästä tärkeästä keskustelualoitteesta jonka itsekin allekirjoitin tietenkin huoli on yhteinen ja toimet voivat olla ennalta ehkäiseviä toimia kuten sellaisia lainsäädäntötoimia jotka oikeasti luovat vastuullista markkinataloutta ja sitten myöskin tietenkin kansalaisten erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten taloustaitoja

viime kaudella näissä lainsäädäntötoimissa säädetty korkokatto ja muun muassa edustaja satosen ja ja yli sadan kollegan allekirjoittama pikavippien markkinointikielto on tärkeää että että hallitus vie näitä eteenpäin samaten oli hyvä kuulla myös että tämä positiivinen luottotietorekisteri jota viime kaudella selvitettiin menee eteenpäin olisinkin kysynyt sitten suojaosuudesta joka ei tällä hetkellä huomioi osa aikatyötä provisiotyötä vaan lähinnä kuukausipalkkatyön kun on ihminen jolla on jo velkoja ulosotossa ja suojaosuus on tärkeä sen työhön kannustamisen kannalta niin onko siihen tulossa sellaisia toimia jotka huomioisivat paremmin osa aikatyötä

herra puhemies on hienoa kuulla että ministeriössä on laitettu tuulemaan toivoisin kuitenkin vähän perusteluja siihen miksi oli todellakin se satakolmekymmentäkahdeksan nimeä jos oikein muistan

on liitetty tähän positiiviseen luottorekisteriin asiat jotka eivät ole sinällään yhteydessä tämä maksuhäiriömerkintälainsäädäntö voitaisiin tuoda heti jo nopeatahtisesti tänne eduskunnan käsittelyyn koska se on eittämättä tämän salin yhteinen tahto viime kaudelta jolloin lakivaliokunta vielä teki ministeriölle oman kirjelmänsä että tämä ihan oikeasti pitää ottaa valmisteluun en saata ymmärtää miksi se on yhdistetty tähän positiiviseen luottohäiriömerkintään nyt pitäisi edetä nopeasti eduskunnan tahdon mukaisesti kysynkin ministeriltä eikö näitä kahta asiaa voitaisi valmistella erikseen ja jouduttaa sitä maksuhäiriömerkinnän

talman minustakin tämä on erittäin keskustelunaihe ja on hyvä että edustaja elomaa on nostanut sen esille ja tukee sillä tavalla hallituksen tärkeätä työtä ja monia merkintöjä ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi ja ja ratkaisemiseksi hallitusohjelmassa velkaantumisessahan ei ole velallisen eikä velanantajan etu että ihminen joutuu tällaisen syvän toivottomuuden valtaan vaan päinvastoin pitäisi löytää keinoja miten päästä sieltä ulos ja siinä mielessä tietenkin tämä sosiaalinen luototus ja talousneuvonnan voimavarojen lisääntyminen on erittäin keskeistä erityisesti silloin kun elämäntilanteeseen liittyy tällaisia vaikeita asioita mutta sitten on kyllä tilanteita joissa esimerkiksi nuoret tai ihmiset jotka voivat huonosti syystä tai toisesta saavat maksuhäiriömerkintöjä hyvinkin vähäisistä asioista ja ja toivoisinkin että varsinkin jopa neljäkymmentätuhatta ehkä ja jotka omaa syyttään ovat maksuhäiriömerkinnän saaneet se ainakin saataisiin pois päiväjärjestyksestä en näe mitään puolustusta sille että lapsi alaikäinen voi olla siellä maksuhäiriömerkinnässä ja ehkä yhdyn näihin toivomuksiin että tämä

arvoisa puhemies olisin halunnut kysyä ministeriltä velkaneuvonnasta ja sen jonoista velkaneuvontahan siirtyi vuonna kaksituhattakahdeksantoista oikeusaputoimistoihin ja sitä kautta myöskin oikeusministeriön alaisuuteen ja muistelen että ennen kuin tämä siirtymä tapahtui meillä oli hyvin erilaiset tilanteet eri puolilla suomea saattoi olla kaupungeissa hyvin erilaisia tilanteita eri puolilla suomea muistaakseni jossain tilastossa oulussa oli puolen vuoden jonot ja jossain joensuussa saattoi päästä samalla viikolla velkaneuvontaan

ovatko nyt nämä jonotusajat tasoittuneet ja onko ministeriö asettanut niille esimerkiksi jonkunlaista kriteeristöä ihan selkeästi toisaalta sitten onko nyt kun saman ministeriön alaisuudessa ollaan mahdollisuus ulosoton ja toisaalta sitten velkaneuvonnan välistä yhteistyötä lisätä ja esimerkiksi ja esimerkiksi niistä erilaisista monesti voisi sanoa hyvin epäinhimillisistä elämäntilanteista sairastumisista tai muista äkillisistä itsestä riippumattomista tilanteista johtuvassa velkaantumiskierteessä

maksuhäiriömerkinnän saaneiden suomalaisten määrä on kasvanut vuosittain ja lähentelee jo neljääsataatuhatta tässäkin asiassa ennaltaehkäisy on kaikin tavoin parempi kuin jo tulleiden ongelmien korjaaminen meidän päätöksentekijöiden yli puoluerajojen tulisi kiinnittää erityistä huomiota tämän kehityksen katkaisemiseen meillä pitää olla uskallusta kokeilla uusia toimintamalleja tämän asian ratkaisemiseksi kokonaisuus on laaja eikä se ole varmasti ratkaistavissa yksittäisillä toimenpiteillä vaikka säästöpossut täällä mainittiinkin vaaditaan useampia toimia ja lakimuutoksia jotta näiden kansalaisten asemaa pystytään parantamaan ja samalla ennaltaehkäisemään uusien velkaongelmien syntyä

puhemies kuten edustaja werning täällä aiemmin toi esille velkaantumisen taustalla voivat olla myös sosiaali ja terveyspalvelujen maksut vuonna kaksituhattakahdeksantoista kaikista julkisista palveluista määrätyistä asiakasmaksuista yli neljäsataakaksikymmentätuhatta päätyi ulosottoon ja määrä kasvoi viidenneksellä edellisvuodesta näistä ulosottoon päätyneistä asiakasmaksuista seitsemässäkymmenessätuhannessa terveyskeskusmaksut ja onneksi uudessa asiakasmaksulaissa on tavoitteena maksujen kohtuullistaminen ja myös sairaanhoitajien vastaanottokäyntien maksuttomuus nämä ovat hyviä uudistuksia myös nykyisessä on pykälä jonka mukaan asiakasmaksuja voi alentaa tai jättää kokonaan perimättä mutta jostain syystä tätä pykälää ei noudateta ja siksi ihmisiä joutuu taloudelliseen ahdinkoon näiden välttämättömien menojen vuoksi olisikohan järkevämpää jättää nämä maksut perimättä kuin ohjata hakemaan toimeentulotukea tai aiheuttaa ulosotto

arvoisa herra puhemies tämä edustaja elomaan esille nostama keskusteluasia on erittäin hyvä ja on hyvä että käymme täällä keskustelua ylivelkaantumisesta edellisellä hallituskaudella hallitus käsitteli tätä samaa asiaa pyrki puuttumaan siihen ja muun muassa korkosääntelyä kiristettiin on erittäin ilahduttavaa että myös istuva hallitus on ottanut ylivelkaantumisongelman vakavasti siinä te olette oikealla asialla oli hyvä kuulla ministerin sanovan että esimerkiksi ministeri häkkäsen viime kaudella esiin tuoma positiivisen luottorekisterin hanke etenee ja sitä valmistelette samaan hengenvetoon rohkaisisin kuinka tästä eteenpäin voisitteko tarkastella kuinka lisätä talouskasvatusta kouluissamme sillä nuorena saatu oppi varmasti auttaisi tässäkin asiassa pikavippiasia on kyllä se kaikkein suurin murheenkryyni edustaja niikko kiinnitti huomiota siihen että vuodesta kaksituhattayksitoista olemme täällä yrittäneet sitä kuriin saada mutta tuntuu että ongelma menee vain pahemmaksi ministeri henriksson sanoitte että tarkoitus olisi saada pikavippifirmat finanssilainsäädännön piiriin voitaisiinko tosiaan mennä siihen suuntaan että pikavippifirmoja kohdeltaisiin kuin pankkeja ja heitä koskeva säätely olisi yhtä tiukkaa

keskustelemme todella tärkeästä asiasta ylivelkaantuminen on todella iso ongelma niin yksittäisille kansalaisille perheille kuin myöskin koko kansantaloudelle ylivelkaantuminen on myöskin iso sosiaalinen ongelma ylivelkaantumisen kierteestä pois pääseminen on todella haasteellista ja se vaatii niiltä henkilöiltä tai yrityksiltä jotka ovat joutuneet siihen todella paljon uskoa ja luottamusta myöskin tulevaisuuteen ministeri henriksson toi esille monia tärkeitä hallituksen esityksiä joita viedään eteenpäin oikeastaan kolme niistä on käsittääkseni oikeastaan lähes tärkeysjärjestyksessä positiivisen luottorekisterin käyttöönotto sitten on pikaluottolainsäädännön tiukentaminen ja talous ja velkaneuvonnan vahvistaminen kaiken kaikkiaan tarvitaan neuvontaa lakimuutoksia ja myöskin talousosaamisen lisäämistä kansalaisille

puhemies pikavippi on tosiaan nykyään liian usein köyhän viimeinen oljenkorsi ja siksi on hienoa kuulla että että sosiaalinen luototus etenee velkaantumisen ennaltaehkäisyssä on tehtävä eri ministeriöiden välistä yhteistyötä ja johdonmukaista politiikkaa ja siksi olisikin olisikin suotavaa että köyhyyttä ennaltaehkäistäisiin koska kuten on tullut esille tavalliset arjen menot kuten vuokra ja lääkekulut ovat usein se kaikkein tyypillisin syy pikavipin ottamiseen tämän vuoksi olisikin tärkeää että että aina kun lakiesityksiä tehdään arvioitaisiin lakien tulonjakovaikutukset mikä usein on liian heppoisesti tehty ja ja sen vuoksi me tarkastusvaliokunnassa olemme tilanneet selvityksen siitä miten voitaisiin parantaa lainsäädännön valmistelun laatua nimenomaan

arvoisa puhemies kiitoksia ensinnäkin aloitteen tekijälle tämä on erittäin tärkeä asia että keskustellaan ylivelkaantumisen tilanteesta

tämä on aiheuttanut erittäin paljon probleemia perheissä ja ihmisille erittäin paljon vaikeuksia ja siksi on otettu myös hallitusohjelmaan mukaan että selvitetään tätä ylivelkaantumisen probleemaa tässäkin asiassa pitää kyllä paikkansa se että pankki ja velkojat muistavat vaikeinakin aikoina ja se aiheuttaa silloin lisää probleemia niille ihmisille jotka ovat velkaantuneet ja siksi tarvitaan aika laajamittaista velkaneuvontaa esimerkiksi meillä varkaudessa on kunnan omalla toiminnalla vielä jatkettu velkaneuvontatilannetta minä kysyisin ministeriltä kuinka paljon pystyttäisiin tukemaan kuntia että ne ottaisivat

velkaneuvonnan
herra puhemies on kansantaloudellinen ongelma että ulosoton lannistamien kekseliäiden yrittäjien työpanos jää käyttämättä se kekseliäisyys jää kansantaloudesta saavuttamatta tai ulosotossa olevien työläisten työpanos jää käyttämättä ja tämä johtuu kannustinloukusta toivottavasti eduskunta yhdessä päättääkin ajaa näitä suojaosuuden korotuksia hallitus on juuri korottanut tätä ulosoton suojaosuutta noin kuudella eurolla tämä ei kuitenkaan riitä ei läheskään perussuomalaiset esittivät vaihtoehtobudjetissaan että korotusta olisi tehty vuoden alulle viisikymmentä euroa tätä korotusta tulee todella jatkaa voimakkaammin se täytyy saada takuueläkkeeseen ja korkeammaksi voitteko te arvoisa ministeri ja hallitus luvata meille nyt tämän

ärade talman kiitos myöskin omasta puolestani aloitteentekijälle tämä on asia josta on puhuttu pitkään ihan niin kuin edustaja niikkokin sanoi kun kuunteli ministeri henrikssonin avauspuheenvuoroa niin tuntui että tässähän pajatso tyhjennetään kerralla niin monta hyvää asiaa tässä nyt viedään läpi tämä on asia josta ollaan pitkään puhuttu

esille on tietenkin niin että että maksutapahtuma on abstrakti on vaikea nähdä miten ne rahat menevät toinen puoli siitä on sitten se miten niitä rahoja tehdään ja tässähän hallitus on nyt antanut huomattavan lisäpanostuksen nuori yrittäjyys ohjelmalle joka kertoo nuorille nimenomaan siitä miten rahaa tehdään miten yritystä pyöritetään tämä on kuitenkin nyt taas tilapäisrahoituksen varassa ja kysyisin valtiovarainministeriltä miten me voisimme varmistaa eduskuntana sen että nuori yrittäjyys ohjelma laajenee ja että se voi toimia pitkäjänteisesti pitkälle tulevaisuuteen ja näin parantaa tilannetta nuorten osalta

arvoisa herra puhemies tärkeä aihe joka koskettaa valitettavasti koko ajan suurempaa ja suurempaa joukkoa suomalaisia ylivelkaantuminen ja maksuhäiriöt lähes yksi pilkku yhdeksän miljoonaa uutta maksuhäiriömerkintää viime vuonna sieltä nostaisin esille erityisesti asiakasmaksut ja niistä vielä erityisemmin sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuonna kaksituhattakahdeksantoista vireille tulleita ulosottotapauksia näistä palveluista yhteensä liki kolmesataakahdeksankymmentäseitsemäntuhatta muutama vuosi sitten kävi niin että sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja korotettiin vuoden kaksituhattakuusitoista alusta muun muassa tasasuuruisten terveyspalvelujen maksuja korotettiin se tarkoitti käytännössä sitä että sairaalavuorokausi maksoi monille edellisenä vuonna kolmekymmentäkahdeksan euroa kymmenen senttiä ja seuraavana seuraavana vuonna vuoden alusta neljäkymmentäyhdeksän euroa senttiä en siihen nähden ihmettele että nämä luvut ovat tällaisia kiitollisena otan vastaan asiakasmaksulain uudistuksen ja se on ehdottomasti välttämätön ei ei voi olla niin että sairastaminen tässä maassa on vain varakkaampien etuoikeus

arvoisa puhemies kotitalouksien ylivelkaantuminen on kasvanut koko kaksituhatta luvun ajan ja siksi on kyllä hyvä että me tänään pysähdymme tämän äärelle me tiedämme myöskin sen että tämä ei ole mikään selkeä yhtä yksittäistä ratkaisua vaan kyse on hyvin monimutkaisesta asiasta ja siksi kaikkein tärkeintä meidän on katsoa ennaltaehkäisyä täällä on käyty erittäin hyvä keskustelu esimerkiksi kouluissa tarjottavasta talousosaamisen vahvistamisesta tämä on myöskin jatkumo työlle miten miten puututaan ylivelkaantumiseen ja oli hienoa kuulla että edellisen oikeusministerin häkkäsen lanseeraamaa positiivista luottotietorekisteriä ollaan viemässä eteenpäin toivon että tartutaan myöskin meidän edellisellä hallituskaudella eriarvoisuustyöryhmässä tekemäämme työhön siellä esitimme monia hyvä keinoja selkiinnytetään talous ja velkaneuvontapalveluitten organisointia vahvistetaan talousosaamista sosiaalityössä uudistetaan kuluttajaluottojen myöntämiskäytännöt kehitetään kohtuuehtoisia luototusvaihtoehtoja pienituloisille muun muassa täällä selvitetään nykyisten velkajärjestelykeinojen kehittämistarpeet ja keinot ohjata talousongelmaisia varhaisemmassa vaiheessa talous ja velkaneuvonnan pariin meillä on paljon hyviä keinoja pöydällä tartutaan niihin
arvoisa herra puhemies aivan kuten ministeri henriksson totesi avauspuheenvuorossaan niin yhtä autuaaksi tekevää keinoa tämän ongelman hoitamiseksi ei ole ja siksi on äärettömän hyvä että hallitus katsoo tässä nyt tätä kokonaisuutta kiitokset lämpimästi siitä edustaja mäkynen nosti omassa puheenvuorossaan esille pikavippien aggressiivisen markkinoinnin ja olen aivan samaa mieltä se on todella edesvastuutonta toimintaa siihen täytyy jollakin tavalla puuttua tärkeä asia varmasti ovat kuitenkin maksuhäiriömerkinnät niiden tulee poistua siinä vaiheessa kun velka on kuitattu edustaja myllykosken tavoin kannustan kyllä ministeriä siihen että mikäli mahdollisuuksia on niin tämä asia tuotaisiin nopealla aikataululla eduskunnan käsiteltäväksi myös esille nostettu talouskasvatus on tärkeää mutta sitä ei voi yksin koulujen vastuulle jättää vaan myös kodeilla on tässä vastuu ja näenkin että suomeen tarvitaan lisää alkiolaista kohtuullisuutta sitä kaivataan tähän maahan

arvoisa puhemies kotitalouksien kulutusluottokanta on tällä hetkellä arviolta noin kaksikymmentäkolme miljardia euroa pikavipeistä ei valitettavasti ole saatavilla vastaavaa tietoa koska tilastokeskus lopetti luottokantatilastonsa julkaisemisen muutama vuosi sitten voidaan kuitenkin arvioida pikavippiyritysten tilinpäätöstilastojen avulla näiden perusteella erityisesti ruotsista norjasta ja virosta tulevien toimijoiden luotonanto on yli kolminkertaistunut muutamassa vuodessa kuten täällä moni edustaja on todennut viime vuonna voimaan tullut laki ei lopulta kieltänyt pikavippien markkinointia eikä tähän markkinointiin muutenkaan tullut rajoituksia onneksi kuitenkin korkokatto ja luottokustannusten rajaus ministeri mainitsi että hallitus arvioi pikavippien valvonnan siirtämistä finanssivalvonnan puolelle ja se on varmasti erittäin hyvä ajatus mutta kuitenkin haluaisin olla muun muassa edustaja satosen ja kiljusen linjalla tässä ja kysyä uskaltaisiko hallitus ihan oikeasti edetä siinä että pikavipit kiellettäisiin suomessa

kiitoksia kysymyksistä ja kommenteista ehkäpä aloitan tuosta edustaja honkosen esiin nostamasta asiasta kuinka nämä työryhmän esitykset saattaisivat vaikuttaa vaikkapa ensiasunnon ostajiin sehän on tietenkin ihan validi huoli mikä tähän liittyy ja senpä takia tätä lainsäädäntöä täytyykin tarkasti miettiä koska ei ole tarkoitus suinkaan tavallisten suomalaisten asiansa hyvin hoitavien pankkilainansa asuntolainansa maksavien ihmisten arkea hankaloittaa mutta itse asiassa siinä valmistelussa mitä on tehty vaikuttaisi siltä että se ei niinkään osuisi ensiasunnon ostajiin vaan ehkäpä enemmänkin enemmänkin muihin lainan hakijoihin joilla saattaa ollakin jo korkeampi velkasuhde kuin varsinaisesti ensiasunnon ostajilla mutta tarkoitus on ennen kaikkea tietenkin se että tavallisten asiansa hyvin hoitavien ihmisten jotka maksavat pankkilainansa tarkoitus tässä tehdä vaikeammaksi täällä on paljon kehuttu positiivista luottorekisteriä ja yhdyn kyllä niihin niihin kiitoksiin ja kehuihin ja toivotan kollegalle kaikkia voimia ja ja menestystä sen työstämiseen valtiovarainministeriön osalta tietenkin tähän liittyy finanssivalvonnan valvontavastuu todellakin on tarkoitus että paitsi että vuoden kaksikymmentäkaksi

olisi finanssivalvonnassa niin myös maksukyvyttömyysriskien hallintaan voitaisiin tehdä täsmennyksiä mutta positiivinen luottorekisteri on tietenkin tässä kokonaisuudessa varsin keskeinen osa valtiovarainministeriössä ovat ne asumiseen liittyvät

niiden firmojen firmojen valvonta siirtyy finanssivalvontaan se mitä muuta voidaan tehdä maksukyvyttömyyden

arvoisa puhemies olen iloinen siitä että kerrankin on aihe joka yhdistää meitä kaikkia eikä keskustelu ole lainkaan repivää minä haluaisin nostaa esille nuorten ylivelkaantumisen me tiedämme että varhainen velkaantuminen riistää nuorelta tulevaisuudennäkymät ja on erityisen suuri riski syrjäytymisen kannalta ministeri henriksson nostikin lasten alaikäisten velkaantumisen esille velkaantuminen saattaa alkaa esimerkiksi silloin kun vanhempi jättää maksamatta nuoren nimiin ottamiaan laskuja tai ottaa tämän nimissä lainaa tästä ilmiöstä me tiedämme edelleenkin aivan liian vähän ylisukupolvinen velkaantuminen tapahtuu siis niin että velkaantuminen tapahtuu vanhemman tai muun läheisen toimesta kun nuoren nimiin otettuja laskuja tai lainoja jätetään maksamatta ja velat realisoituvat lapsen täysi ikäistyessä käytännössä on siis kyse taloudellisesta hyväksikäytöstä jonka edessä nuoret ovat usein hyvin haavoittuvassa asemassa sillä kynnys rikosilmoituksen tekemiseen nousee sen mukaan mitä läheisempi henkilö tekijä on ministeri henriksson tiedustelisin millä tavoin hallitus aikoo tähän ongelmaan puuttua

arvoisa puhemies tämä keskustelu on ollut hengeltään hyvin yksituumaista ja kiitän edustaja elomaata hyvin valmistellusta aloitteesta tässä on varmasti kaikki tärkeät näkökulmat tuotu esille ja niinpä en itse ryhdy toistamaan samoja asioita vaan otan esille yhden asian joka nousi tässä keskustelussa se oli edustaja mäkisalo ropposen puheenvuoro jossa hän esitti kysymyksen miten on mahdollista että nykyisen sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muistaakseni kymmenennen pykälän

kolmenkymmenen vuoden ajan sellaisissa virkatehtävissä joissa usein esittelin päättäjille että meneteltäisiin niin kuin tämä laki mahdollistaa käytännössä kuitenkin törmättiin yleensä voimakkaaseen vastustukseen sekä sairaaloiden että terveyskeskusten virkakunnan taholta sanottiin että eivät nämä ole mitään sosiaalitoimistoja eli on helpompi tehdä niin että pannaan maksut vain sinne maksettaviksi ja sitten muut viranomaiset hoitavat tätä perintää myös poliittiset päättäjät suhtautuivat hyvin kriittisesti siihen että tehtäisiin tällä tavalla eli lainsäädäntö on

arvoisa puhemies kotitalouksien ylivelkaantuminen on vakava ongelma on selvää että esimerkiksi suomalaisten taloustaitoja tulee vahvistaa perusopetuksessa perusopetuksessa ja toisella asteella ei pidä toisaalta ylireagoida erityisesti asuntolainojen osalta valtiovarainministeri nosti esille enimmäisvelkasuhteen eli velkakaton joka esityksen mukaan olisi neljä puoli kertaa kotitalouden vuoden bruttotulot se koskisi siis myös asuntolainoja no asiantuntijat ovat nostaneet esille tämän velkakaton ongelmat jotka koskevat korostuneesti pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoita se vaikuttaisi muun muassa työvoiman sijoittumiseen ja pahentaisi kohtaanto ongelmaa tiukka velkakatto syrjäyttäisi myös merkittävän osan keskituloisista kotitalouksista pääkaupunkiseudun omistusasuntomarkkinoilta samalla asuntojen omistus keskittyisi nykyistä vahvemmin riskisijoittajille järjestelmän riskit voisivat tätä kautta jopa lisääntyä asuntomarkkinoita ei saa ylisääntelyllä sössiä

arvoisa herra puhemies me sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet jätimme viime syksynä valiokunnassa lausuman missä esitettiin että asiakasmaksukattoihin liittyvät ongelmakohdat selvitetään on hyvä että hallitus on kuullut tämän meidän lausumamme me esitimme siellä myös että eläkeläisten ulosottojen ennaltaehkäisemiseksi laadittaisiin erillinen toimintaohjelma mitä mieltä olisitte ministeri tällaisesta eläkeläisten maksuhäiriöt ovat kasvaneet runsaasti arjen kulut ovat usein liian korkeat ja hintojen nousu vaikuttaa pienituloisen kukkarossa liikkuminen asuminen sähkö lämmitys kaikki nämä seikat johtavat siihen että monesti eläkeläinen joutuu ottamaan sen pikavipin jotta selviää arjen kustannuksista

arvoisa herra puhemies täällä on puhuttu aika laadukkaastikin velkaantumisesta ja kiitän ministeriä siitä että ongelman kompleksisuus on ymmärretty edustajakollega soinikoski linjasi näistä juurisyistä joista on tänään ehkä puhuttu vähemmän olen samaa mieltä siitä että pikavipit ja kulutusluotot ovat ongelma mutta meidänhän pitää pohtia myös sitä miksi niitä otetaan ja edustaja soinikoski linjasi näistä juurisyistä erittäin hyvin voi olla muuttunut elämäntilanne päihteet pelaaminen täällä tänään ei ole puhuttu esimerkiksi tästä pelaamisesta siis aina kun me käymme kaupassa tai huoltamolla tai kioskilla siellä on näitä hyvän tahdon pelejä rikastu tällä tavalla tämä on se tapa jolla sinun oma taloutesi saadaan kuntoon tämä on yksi niistä juurisyistä mistä meidän pitäisi keskustella minkä takia tässä yhteiskunnassa ihannoidaan uhkapelaamista minkä takia se on niin hieno juttu ja se on se tapa vaurastua jos yrität tai urheilet niin sinua kyllä kadehditaan mutta jos voitat lotossa niin tosi hieno juttu

arvoisa puhemies on tärkeä erottaa pikavipit asuntoveloista ja kuten tuossa aikaisemmin totesin suomalaiset maksavat asuntovelat edelleen kohtuullisen hyvin pois niihin sosiaalisiin haasteisiin joita liittyy suhteellisen pieniinkin velkoihin tämä eduskunta haluaa puuttua on todella tärkeää että nyt löydämme ne keinot tukea ihmisiä ja poistamme maksuhäiriömerkinnät ajoissa kun asiat on hoidettu mutta ei tule kohtuuttomasti vaikeuttaa asunnon hankintaa jo nyt näemme

arvoisa herra puhemies moni perhe ylivelkaantuu myös ilman tarkoitusta ja yllättäen ajatellaan vaikka että perhe ottaa kohtuullisen lainan ja ostaa omakotitalon mutta sitten se myöhemmin osoittautuukin hometaloksi vaikka siellä olisi tehty tarkastuksia ja tutkimuksia sitten tulee vuosien oikeudenkäyntikäsittelyt siitä saatko sinä korvauksia ja jossain välissä rahat ja voimavarat voivat loppuakin ja siitä jäävät velat ja se kivijalka talo pitää purkaa tätä kautta nykypäivänä moni on

monia lapsia koulukiusataan sulla on noin huono halpa puhelin sulla on tollaset vaatteet ei oo muotivaatteita niin se lapsi ajattelee että hän haluaa nostaa omaa imagoansa ja ottaakin sitten pikavippejä heti kun hän saa tai ostaa uuden puhelimen kalliilla osamaksulla ajatellaan että se osamaksuhan ei

arvoisa herra puhemies täällä on käyty erittäin arvokasta ja hyvää keskustelua siitä miten ylivelkaantumiseen voidaan puuttua samoin on tullut esille se että valtiovarainministeriössä on istunut työryhmä joka on pohtinut esityksiä kotitalouksien velkaantumisen ehkäisemiseksi on totta että tämä velkaantuminen on iso asia ja siihen täytyy puuttua mutta suurimmat syyt kotitalouksien velkaantumisen taustalla ovat nimenomaan kulutusluotot kuten esimerkiksi pikavipit ja taloyhtiölainojen kasvanut osuus

täällä on käsitelty varsin ansiokkaasti monissa puheenvuoroissa pikavippejä mutta voi olla niin että suurempi kansantalouden riski kuitenkin kytkeytyy asuntolainakantaan suomen pankin vakausarvion mukaan kahdenkymmenen vuoden aikana kotitalouksien velat suhteessa tuloihin ovat kasvaneet kaksinkertaisiksi ja aika pitkälti tämä liittyy asuntolainoihin kuukausittaiset maksuerät ovat pysyneet matalina kun korot ovat matalat ja laina ajat ovat pidentyneet mutta jos suurimmissa kaupungeissakin asuntojen hinnat alkaisivat syystä tai toisesta laskea esimerkiksi asuntorahastot ovat melkoinen riski niin silloin tietysti pankit alkavat pyytää lisää vakuuksia ja ongelma on valmis vaikka korkotasokin olisi kohtuullinen

myös minä olen iloinen siitä että täällä on käyty hyvä keskustelu tärkeästä aiheesta ja erityisen iloinen olen siitä että hallitus on nyt tosiaan ryhtymässä monin tavoin toimiin kuten täällä on todettu ennaltaehkäisy on keskeistä nyt tehdään paljon nimenomaan sen eteen esimerkiksi tämä positiivinen luottorekisteri ja talousosaamisen vahvistaminen laajalti ovat tapoja auttaa estämään näiden ongelmien syntymistä myös nämä hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet ylivelkaantuneiden asemaan liittyen ovat meille vasemmistoliitossa erittäin tärkeitä esimerkiksi ulosoton suojaosan korottaminen maksuhäiriömerkintöjen keston lyhentäminen talous ja velkajärjestelyjen saatavuuden parantaminen nämä ovat konkreettisia ja vaikuttavia toimia joilla parannetaan ihmisten elämää kiitos siitä mutta lopulta ylivelkaantumisen ehkäisyssä on paljolti kyse samasta työstä kuin köyhyyden köyhyyden vähentämisessä siksi näiden täsmätoimien rinnalla me tarvitsemme vahvaa perusturvaa me tarvitsemme kohtuuhintaisia julkisia palveluja ja näitä muita toimia joita hallitus tekee

arvoisa herra puhemies olen yksi tämän edustaja elomaan tärkeän lakialoitteen allekirjoittajista on selvää että suomalaisten kotitalouksien velkaantumista tulee hillitä erilaisilla tavoilla ja uskon että pitkässä juoksussa suomalaisten suomalaisten velkaantumista saadaan hillittyä määrätietoisilla toimilla valtiovallan taholta esimerkiksi ostovoiman parantaminen verouudistuksella ja laittaminen pakolliseksi oppiaineeksi peruskouluihin olisivat tehokkaita keinoja velkaantumisen hillitsemiseksi myös valtiovallan on syytä näyttää esimerkkiä vastuullisesta taloudenpidosta suomen valtionvelka on yli sata miljardia ja summa kasvaa koko ajan onkin paikallaan tehdä kokonaistaloudellisia muutoksia niin tavallisen kansalaisen velkaantumisen hillitsemiseksi kuin myös valtion velanoton hillitsemiseksi arvoisa puhemies kun valtio näyttää esimerkkiä omilla vastuullisilla julkisen talouden tasapainottamisen toimenpiteillään niin kansalaistenkin on luontevampaa miettiä omia kulutustottumuksiaan
nyt ministeri henriksson kaksi minuuttia

kiitos oikein hyvästä keskustelusta aloitan pikavipeistä olette oikeassa meillä on ongelma ja niin kuin sanoin alussa nyt seurataan mitä tästä edellisestä uudistuksesta seuraa minulla on valmiuksia siihen että jos on tarvetta niin sitten mennään kiristämään markkinointilainsäädäntöä sitten edustaja niikko

kyseli siitä mitä tapahtuu niille jotka eivät ole tässä ryhmäkanteessa mukana no nyt on niin että kilpailu ja kuluttajavirasto on julkaissut erilliset ohjeet muille kuin mahdollisen ryhmäkanteen piiriin kuuluneille luottoja ottaneille siitä miten voi vaatia pikaluoton kustannusten alentamista sinne kotisivuille katsomaan sieltä löytyy vastaus paljon on kysytty myös velkaneuvonnasta ja siitä miten me me pystymme paremmin kuin tänä päivänä ennaltaehkäisemään sen että ihmiset joutuvat hankaluuksiin se on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia ja juuri sen takia hallitus nyt panostaa velkaneuvontaan enemmän kuin aikaisemmin käytännössä tämä tarkoittaa että me varaamme nyt tälle vuodelle jos muistan oikein miljoonan enemmän ja seuraavina vuosina vielä vähän enemmän jotta me pystymme palkkaamaan noin yhdeksäntoista uutta työntekijää jotka tekevät töitä oikeusaputoimistoissa kaikissa maamme oikeusapupiireissä joten tämäkin on konkreettinen toimenpide johon hallitus on nyt ryhtynyt tärkeätä on se että saatavilla silloin kun sitä tarvitaan ja sen takia tässä mietitään nyt myös uudenlaisia toimintatapoja niin kuin mainitsin tämmöinen velkaneuvonnan chat palvelu on jo avattu ja se on tätä päivää positiivisesta luottotietorekisteristä on ollut paljon kysymyksiä myös maksuhäiriömerkinnöistä aiheellisia kysymyksiä miksi se kestää se kestää sen takia että se on äärettömän hankala lainsäädäntöhanke ymmärrätte että kun puhumme koko kansakuntamme kaikkien meidän veloista niin se ei ole mikään pikku juttu siihen positiiviseen luottotietorekisteriin tulee meidän kaikkien luottotiedot kaikki ja jotta olisi vedenpitävä niin tätä valmistelua pitää tehdä varsin huolellisesti tämä on oikeusministeriön ja valtiovarainministeriön yhteishanke tähän kytketään myös meidän tulorekisterimme elikkä sen takia se on tärkeätä että hallitus on linjannut että tämä rekisteri on julkisen vallan ylläpitämä me emme ota sitä riskiä että nämä tiedot joutuisivat vääriin käsiin mutta sinä päivänä kun meillä on tämä rekisteri se myös antaa luotonantajille mahdollisuuden saada kokonaiskäsitys ihmisen taloudellisesta tilanteesta ja silloin me emme tarvitse

tai rekisteriä samalla tavalla kuin tänä päivänä silloin on myös mahdollista luopua maksuhäiriömerkinnöistä sen takia nämä asiat liittyvät vakavasti ja tiiviisti yhteen tätä pystymme varmasti kääntämään ja vääntämään teille vielä tarkemmin rautalangasta mutta me emme viivytä tätä sen takia että se olisi hauskaa vaan sen takia että me haluamme tehdä huolellista työtä sitten mahdollisuudesta uuteen alkuun minä luulen että tästä keskustelusta jää käteen myös se että meidän pitää saada aikaiseksi semmoinen asenneilmapiiri että me yritämme auttaa niitä kanssaihmisiä kanssaihmisiä jotka ovat hankalassa taloudellisessa tilanteessa jotta he eivät kokisi että he eivät uskalla puhua näistä ongelmista kanssaihmisiä tarvitaan joka päivä ja myös niiden jotka kärsivät taloudellisista ongelmista pitää tuntea että puhua tästä ja uskaltaa myös avautua minä luulen että silloin me olemme oikealla tiellä

myönnän tästä aiheesta vielä yhden puheenvuoron keskustelualoitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja elomaa
arvoisa puhemies minä kiitän kaikkia edustajia jokaisen edustajan puheenvuoro oli kyllä kympin arvoinen ja kiitän myös ministeri henrikssonia siitä että hän antoi melko hyvät vastaukset näihin kysymyksiin ja toivon että nämä edistykset ja uudistukset viedään siellä hallituksessa eteenpäin ja että ne tulevat pikaisesti käytäntöön nostan vielä yrittäjät ja konkurssin tehneet esille häpeä taloudellisesta epäonnistumisesta ei saa merkitä sitä että koko tulevaisuus romahtaa tämä velkajärjestely velkaneuvontatuki heidän kohdallaan ei toimi tasapuolisesti ympäri maata nuoret eläkeläiset pikavipit nämä nämä ovat isoja asioita myös maksuhäiriömerkinnän poistuminen nopeasti sieltä rekisteristä kun velat on maksettu ministeri henriksson selitti minkä takia se kestää mutta toivoisin että sitä nopeutettaisiin kuitenkin vielä kerran kiitos meidän kaikkien tarkoitus on se että jokainen suomalainen pystyy jatkamaan elämäänsä ja hoitamaan velvoitteensa mutta niin ettei turhia kärsimyksiä ole kiitos

ehdottaa että asia lähetetään
talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja

arvoisa herra puhemies suomella on pitkä kokemus ydinenergian käytöstä ja ensimmäiset kaupalliset reaktorit otettiin käyttöön jo luvulla loviisassa ja olkiluodossa ydinenergian käytön kannalta keskeinen säädös on ydinenergialaki jossa luodaan kansalliset edellytykset ydinenergian turvalliselle käytölle lain peruslähtökohtana on se että ydinenergian käytön tulee olla turvallista nyt käsillä olevassa esityksessä ydinenergialakia ja turvallisuusselvityslakia ehdotetaan muutettavaksi ydinenergian käytön turvallisuusjärjestelyjen osalta turvajärjestelyt ovat keskeinen osa ydinenergian käytön turvallisuutta erityisesti ulkoisten uhkien torjunnassa toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa myös lainsäädännön on pysyttävä mukana tässä kehityksessä

uusiin turvallisuusuhkiin vastaaavia säädöksiä ehdotetaan lisättäväksi lakiin luvanhaltijoiden palveluksessa oleville turvahenkilöille ehdotetaan säädettäväksi toimivaltuudet miehittämättömien ilma alusten eli niin sanottujen dronejen kulkuun puuttumiseksi lisäksi ehdotetaan säännöstä jossa lääkäri tai terveydenhuollon ammattihenkilö voisi tehdä ilmoituksen mikäli laitoksen turvallisuuden kannalta katsotaan olevan vaaraksi ydin tai säteilyturvallisuudelle turvajärjestelyjä koskevia säännöksiä ehdotetaan lisäksi täsmennettäväksi siten että ne vastaisivat paremmin perustuslain vaatimuksia esimerkiksi turvahenkilöiden toimivaltuuksien voimakeinojen käytön ja voimankäyttövälineiden osalta lisäksi säädettäisiin täsmällisemmin turvahenkilöiden koulutusvaatimuksista myös henkilöturvallisuusselvityksiä koskevia säännöksiä ehdotetaan täsmennettäväksi niin ydinenergialakiin kuin turvallisuusselvityslakiin turvahenkilöiden oikeusturvan parantaminen on keskeinen tekijä muutosten taustalla koska heillä on laitosympäristössä merkittäviä toimivaltuuksia jolloin myös niiden käytön edellytyksistä ja reunaehdoista tulee olla selkeät säännöt lisäksi ehdotetaan tehtäväksi sekä ydinenergialakiin että kaivoslakiin muutoksia yleislainsäädännön muuttumisesta johtuen sekä julkista kuulemista että muutoksenhakua koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi yhdenmukaiseksi hallintolain ja oikeudenkäynnissä hallintoasioista annetun lain kanssa jotka ovat tulleet voimaan vuoden alusta pieniä muutoksia tulisi kuuluttamista koskeviin käytäntöihin mutta mutta muutoksenhakua koskevat muutokset ovat teknisiä lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi pieni täsmennys euroopan unionin ydinjätedirektiivin täytäntöönpanon täydentämiseksi niiltä osin kuin ydinjätenäytteitä ollaan viemässä suomen ulkopuolelle tutkimustarkoituksessa lisäksi yksittäisiä lähinnä teknisluonteisia muutoksia ehdotetaan laissa tehtäväksi

arvoisa puhemies

on tärkeää että valmistelu sujuu sillä tavalla että palautamme kansalaisten luottamuksen viranhaltijoihin ja myös tähän eduskuntaan ja hallitukseen myös kaivoslain osalta tällä hetkellä luottamus on erittäin heikkoa kun eräässä kyselyssä vertaillaan esimerkiksi ihmisten arvioita eri teollisuudenaloista ja toimialoista niin kaivosala saa ihan ylivoimaisesti huonoimmat tulokset on selvää että jos noin yhdeksänkymmentäviisi prosenttia suomalaisista ei luota meidän lainsäädäntöömme niin olemme oikealla tiellä hallitusohjelmassa sen perusteellisen perusteellisen uudistamisen osalta on tärkeää suojata myös ihmisten omaisuutta kun henkilö kovalla työllä rakentaa itselleen kodin tai tai mökin tai investoi yritystoimintaansa on täysin kohtuutonta että vain ilmoitusluonteisesti tälle alueelle voi tulla malminetsintäuhka hyvinkin suurelle alueelle ja jää täysin epävarmaksi tuleeko tämä hänen edustamansa yritystoiminta enää mahdollistumaan nykyinen kaivoslaki pitkälti kävelee kaikkien muiden etujen ja oikeuksien yli kun lainvalmistelua viedään eteenpäin on hyvä huomata että kuudestoista ensimmäistä oikeuskansleri huomautti siitä että viime kaudella tilattiin kaivoslakia koskeva selvitys kaivosyhtiöitä avustaneelta asianajotoimisto oyltä jota ei tässä nimeltä mainita tässä huomautuksessa todetaan että suomen asianajajaliiton valvontalautakunta on oikeuskanslerin asianajolain kuudennen pykälän kolmannen momentin perusteella tekemän ilmoituksen johdosta arvioinut asianajajien menettelyn kyseisessä asiassa hyvän asianajotavan noudattamisen ja asianajajan lojaliteettivelvollisuuden riippumattomuuden ja esteellisyyden kannalta valvontalautakunta totesi ratkaisussaan kahdeskymmeneskuudes yhdeksättä kaksituhattayhdeksäntoista että työ ja elinkeinoministeriö oli tilatessaan selvitystä asianajotoimistosta ollut tietoinen kyseisen asianajotoimiston aiemmista

kaivosalaan ja kaivosyhtiöihin muun muassa tästä syystä valvontalautakunta katsoi että asianajajien toiminta ei ollut ristiriidassa hyvän asianajotoiminnan kanssa valvonta asiaa koskevassa ratkaisussa asianajajien menettelyn arvioinnissa merkitystä annettiin kuitenkin sille että ministeriö on tietoisena asianajotoimisto oyn menneistä ja nykyisistä toimeksiannoista kanadalaisten kaivosyhtiöiden kanssa tilannut selvityksen nimenomaan kyseiseltä asianajotoimistolta oikeuskansleri tuomas pöystin mukaan hyvän hallinnon periaatteita noudattava ministeriö ei voi perusteluna omalle menettelylleen vedota ulkopuolisen tässä tapauksessa asianajajan velvollisuuteen ottaa huomioon esteettömyys ja puolueettomuusnäkökohdat ministeriön tulee toiminnassaan noudattaa objektiviteettiperiaatetta ja ministeriön on tuomas pöystin näkemyksen mukaan omassa toiminnassaan huolehdittava siitä että toiminta on paitsi asianmukaista myös puolueetonta ja myös näyttää sellaiselta ulospäin tästä syntyi tämä haaste nyt kun hallitusohjelmassa on todellakin otettu ihan otsikkotasolla kaivoslain osalta uudistamisen punaiseksi langaksi tai vihreäksi langaksi se että ympäristönsuojelua parannetaan ja on vielä erityisesti tuotu ihmisten oikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet esiin niin on on selvää että valmistelun on oltava laaja alaista näiden asioiden korjaamiseksi on tärkeää että pohditaan sitä miten tavallinen ihminen saa paremman suojan omaisuudelleen ja asianmukaiset korvaukset vaikutusalueella joka voi olla hyvinkin suuri jopa kilometrien kilometrien alueella vaikutuksia voi olla vesistövaikutuksen myötä kuten olemme nähneet joissakin tapauksissa pölyn ja muuten myös tämän investointiuhan myötä joka kohdistuu sitten eniten tähän malminetsintävaiheeseen kun tiedämme että vajaat kymmenen prosenttia meidän pinta alastamme on erilaisin varauskäytännöin tällä hetkellä varattu malminetsinnälle tai kaivostoiminnalle

kiitos ministeri lintilälle kattavasta esityksestä ja edustaja holopaiselle näiden kaivoslakiin liittyvien isompien kuvioiden esiintuomisesta tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan päivityksiä ydinenergialakiin turvallisuusselvityslakiin ja kaivoslakiin muutostarpeet kumpuavat turvallisuuskulttuurin jatkuvasta kehittämisestä uudenlaisiin uhkiin varautumisesta ja perustuslain yleislainsäädännön ja tässä mainitun direktiivin edellyttämistä päivityksistä tässähän on kyseessä varsin laaja paketti yksityiskohtaista ja luonteeltaan aika teknistä sääntelyä joiden tällaisten muutosten taloudelliset vaikutukset ovat aika maltillisia ja nykyiset turvallisuusjärjestelyiden järjestämisen perusperiaatteet ovat jo sinänsä yleisesti ottaen toimivia toimivia eli suurista periaatteellisista linjoista ei ole kyse esitys on varsin perusteltu lausuntokierrospalaute hyvin huomioitu on tärkeää varmistaa lainsäädännön ajanmukaisuus erityisesti tällaisissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa samalla on kuitenkin syytä huomioida että ydinenergiaan liittyvä lainsäädäntö on laajemman tarkastelun ja päivityksen tarpeessa ilmastonmuutosta ja biodiversiteettikriisiä ei ratkaista yksin teknologialla mutta ilman riittävää päästöttömän ja luontoa säästävän energian tuotantoa näitä haasteita ei voida selättää ydinvoima on tärkeä osa kestävää päästötöntä energiapalettia esimerkiksi tuulen ja auringon rinnalla ydinvoima on euroopan merkittävin vähäpäästöinen sähkönlähde tällä hetkellä ja historiallisesti nopeimmat ja kattavimmat sähköjärjestelmien dekarbonisaatiotulokset on saavutettu pääsääntöisesti ydinvoimaa ainakin jonkin verran hyödyntämällä tarve ydinvoiman globaalille lisärakentamiselle käy ilmi myös ipccn erikoisraportista vuodelta kaksituhattakahdeksantoista ja myös euroopan komission ilmastovisio käytännössä edellyttää merkittäviä lisäinvestointeja alalle ilman ydinvoimaa vastaan tulee hyvin nopeasti tuuli ja aurinkovoiman vaihtelevasta tuotannosta kumpuava energiavarastojen ylikapasiteetin ja säätövoiman tarve ja kestävän biomassan rajallisuus teollisuuden vaatii lisää päästötöntä energiaa ja kun sitä olisi se auttaisi myös suomalaisen metsäteollisuuden jalostusasteen parantamisessa kun puuta olisi varaa ohjata polttoa parempaan käyttöön teknisesti ydinvoiman tuotantoa voitaisiin lisätä nykytasosta ydinenergia on toimiva tapa tuottaa luotettavasti sähköä osana monipuolista energiapalettia ja sovelluksia lämmöntuottamiseen kehitetään myös suomessa ydinvoima nauttii laajaa hyväksyntää ja suomalaista ydinenergiaa ja turvallisuusosaamista arvostetaan kansainvälisesti nyt viime aikoina erityisesti kiinnostus uudenlaisia uudenlaisia sarjatuotettuja pienreaktoreja kohtaan on kasvanut näiden tekninen kehitys ja kaupallistamisen kaupallistamisen edellytykset etenevät myös maailmalla kun samaan aikaan suomessa panostetaan muun muassa energiatehokkuuteen tuulivoimaan akkuteknologiaan lämpövarastoihin ja näiden kehittämiseen me voimme toimia esimerkkinä maasta jossa tehdään energiapolitiikkaa ennakkoluulottomasti ilmasto ja monimuotoisuustavoitteet edellä ja pidetään kaikki työkalut pakissa mukana tämän edellytyksenä on että energiantuotantoa ohjaava sääntely huomioi erilaiset hyödyt ja haitat tasaveroisesti ja mahdollistaa vähähiilisen energiainfrastruktuurin nopean skaalaamisen nykyinen ydinenergialainsäädäntö on laadittu pitkälti suurten kevytvesireaktorien ja näillä tapahtuvan sähköntuottamisen näkökulmasta samoin säteilyturvakeskuksen määräykset ja ydinturvallisuusohjeet on suunniteltu ja kirjoitettu kauas asutuksesta sijoitettavien suurien ja sähköntuotantoon tarkoitettujen kevytvesireaktorien näkökulmasta nämä sopivat siten vähän heikosti pienten reaktorien nopean sarjatuotannon ja uusien ydinenergian käyttökohteiden kuten kaukolämmön ja teollisuuden lämpöprosessien mahdollistamiseen ja ja edistämiseen kaikki tämä huomioiden on on hienoa ja erittäin tärkeää että työ ja elinkeinoministeriö asetti lokakuussa kaksituhattayhdeksäntoista työryhmän valmistelemaan ydinenergialain kokonaisuudistusta ja selvittämään miten ydinlaitosten suunnittelua rakentamista käyttämistä ja käytöstä poistamista koskevaa sääntelyä voidaan kehittää siten että yhteiskunnan kokonaisetu toteutetaan parhaalla mahdollisella

työnsä valmiiksi kesäkuussa ja olisin tässä kohtaa kysynyt ministeri lintilältä miten ja millaisella aikataululla ministeriö on valmistautunut toimeenpanemaan työryhmän ehdotuksia kun ne kesällä

arvoisa herra puhemies turvallisuus ja toimintavarmuus ovat keskeisiä edellytyksiä ydinenergian käytölle tässä nyt tehdään hyviä tarkennuksia tähän lakiin ja ainakin itselleni oli yllätys kun en voi itseäni pitää tämän ydinenergialain minkäänlaisena asiantuntijana tai erikoisosaajana että perusteluissa todetaan että esimerkiksi turvahenkilön kelpoisuusvaatimuksia ei tällä hetkellä säädetä lain tasolla itselleni tämä oli yllätys että näinkin tavallaan kriittisessä toimintaympäristössä näin ei ole lisäksi todetaan että ydinenergialaissa ei tällä hetkellä määritellä turvahenkilöiden käyttöä koskevan luvanhaltijan velvoitteen alkamis ja päättymisajankohtaa aika isoja asioita mielestäni ja iloitsen siitä että nämä tulee nyt tässä korjattua mitä tulee tähän hiilineutraaliustavoitteiden hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseen niin joudumme varmaan suhteemme ydinvoimaan uudestaan jos ihan oikeasti nämä tavoitteet aiotaan saavuttaa ja siitä varmaan sitten aikanaan tulee tähän saliinkin lisää keskustelua mielenkiinnolla odotan miten hallitusvastuussa olevat vihreät tämän asian näkevät tässä muuttuvassa tilanteessa kun on kuitenkin osoitettu että ydinenergia on yksi turvallisimpia ja ja ilmastoa säästävimpiä energian tuottamismuotoja no nyt se on myös suomessa turvallisuustasoa tarkistetaan kaikilta

arvoisa herra puhemies tosiaan tämä käsittelemämme hallituksen esitys on luonteeltaan varsin tekninen mutta muutama sana ydinvoimasta ja energiantuotannosta varmaan on tässä kohtaa paikallaan todeta tässä hallituksen esityksessähän käsitellään näitä tiettyjä pieniä ydinturvallisuuteen liittyviä näkökohtia ydinturvallisuushan on suomessa varmasti länsimaiden parhaita parhaimmalla tasolla siitä osaltaan henkii ja viestii myöskin se että meillä tämä tietty ydinvoimalarakennushanke on viivästynyt useita vuosia niin kuin kaikki kaikki tiedämme ja tässä kohtaa varmaan on mahdollista esittää myös kysymys kun atomivoima asioista vastaava elinkeinoministeri lintilä täällä on paikalla mikä hänen käsityksensä tällä hetkellä on tästä olkiluoto kolmen edistymisestä joka tapauksessa mitä tulee ydinenergian tuotantoon on pakko myöntää tässä että itse kyllä olen muuttanut siinä mieltäni ainoastaan ydinvoiman tuotannon kautta me pystymme todella reagoimaan ilmastonmuutokseen ja todella torjumaan ilmastonmuutosta tämä tosiasia on suomessakin pikkuhiljaa vallannut tilaa ja kansalaisetkin ovat tämän tämän tosiasian omaksuneet valitettavasti kaikkialla euroopan maissa ei näin vielä ole olin viime viikolla eduskunnan kansalaisinfossa keskustelemassa fortumin uniper kaupasta siellä oli edustettuina erilaisia kansalaisjärjestöjä jotka voimakkaasti kritisoivat tätä fortumin fortumin ja uniperin toimintaa toin siinä tilaisuudessa esille kun käytin kommenttipuheenvuoron että tämähän ei ole fortumin vika eikä oikeastaan uniperinkään vika vaan kyse on siitä että yksinkertaisesti saksan energiapolitiikka ydinvoimasta luopuminen on ollut suorastaan harhaisen harhaisen harkitsematon ratkaisu mitä tulee ilmastonmuutokseen ja sen torjumiseen ja muutenkin energiapolitiikan hoitamiseen siitähän nämä kaikki ongelmat juontuvat ja nämä vaikuttavat myös suomeen suomihan joutuu nyt kun tuulivoiman ja muiden vaihtuvatehoisten uusiutuvan käyttö lisääntyy joko tuottamaan säätövoimaa itse yhä enempi tai sitten ostamaan sitä ulkomailta niin kuin tällä hetkellä hyvin pitkälti tehdään jatkossa kuitenkin näyttää siltä että norjasta yhä vähemmän voidaan ostaa tätä vesivoimaa koska heillä on tietysti haluja myydä sitä saksaan ja brittein saarille missä tuulivoiman tuotannon lisääntymisen vuoksi tälle säätövoimalle on yhä isompi tarve tämäkin osaltaan perustelee myös tätä suomen ydinvoimapolitiikkaa jossa jossa nähdään se nähdään se keskeisenä osana energiantuotantoa vaikka sekin on tietynlaisissa vaikeuksissa nyt kun uusiutuva energia etenkin tuulivoiman tuotanto on sähkön hintaa pudottanut mutta kuitenkin nämä ongelmat ovat kaikki sellaisia joihinka on haettavissa ratkaisuja edustaja harjanne käytti äsken mielestäni erittäin hyvän puheenvuoron jossa hän toi esille näitä erilaisia erilaisia sähkön varastointiin ja älykkäisiin sähköverkkoihin liittyviä ratkaisuja jotka ovat aivan välttämättömiä suomen ja oikeastaan koko koko maailman sopeutumisessa tähän sähköistymiseen ja siihen että energiantuotannosta ja energiankulutuksesta yhä isompi osa tulee olemaan sähköä ja mitä tulee tähän miten suomi tästä selviää tarvitsemme totta kai kuitenkin väestöltään pienenä mutta paljon sähköä kuluttavana maana erilaisia sähkön varastointikeinoja mutta tarvitsemme myös sen vesivoimakapasiteetin mitä meillä tälläkin hetkellä on ja tarvitsemme

sähkötehon turvaamiseksi tietenkin tätä meidän ydinvoimakapasiteettiamme sen hyväksyttävyys on parantunut ja uskon että se nyt kun tietoisuus ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista on kasvanut edelleenkin pysyy hyvällä tasolla ja toivon että myös monissa muissa maissa kuten ruotsissa ja saksassa tämä tämä sama käsitys

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset kaivoslakiin ovat tosiaan lähinnä teknisiä ja tarvehan näihin muutoksiin on on syntynyt muuttuneesta yleislainsäädännöstä lainsäätäjien on tässäkin kohden syytä olla tarkkana kaivostoiminta herättää suuria tunteita mutta tarjoaa myös suuria mahdollisuuksia ajan tasalla oleva lainsäädäntö on kaivosalalla ensisijaisen tärkeää meillä kainuussahan kaivostoiminta nähdään ennen kaikkea isona työllistäjänä ja alueellisena vaurauden tuojana muun muassa terrafame lähes seitsemänsataa työpaikkaa ja siihen vielä sivutyöt sivutyöt aliurakoitsijoitten kautta tavoittelemme kestävästi kasvavaa kaivannaisklusteria joka yhdistäisi alan tutkimuksen ja kehittämisen sekä yritystoiminnan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti kaivannaisteollisuuden sivuvirroista tulisi kehittää uusia tuotteita ja näinhän jo tehdään koko ajan kaivannaisteknologialla kaivososaamisella kaivososaamisella on hyvät vientinäkymät kaivannaistuotteiden ohella suurimpana haasteena on osaavan työvoiman saatavuus

arvoisa herra puhemies

jos ajaudumme tilanteeseen että energia kallistuu tai sitä ei ole saatavilla se on suomen kansantalouden kannalta kauhein tilanne mitä olla voi tämän takia ydinenergialla on totta kai meillä nyt ja tulevaisuudessa erittäin tärkeä asema meillä on tehty isoa isoa tutkimustyötä isoa uraauurtavaa työtä ydinenergian turvallisuuden lisäämiseksi suomi on varmasti ydinenergiaa käyttävistä maista kärkimaa ihan epäilemättä olemme ratkaisseet muun muassa ydinjätteiden loppusijoitusasian niin hyvällä tavalla että se on herättänyt maailmalla suurta innostusta ja kiinnostusta ja siitä on tulossa ilmeisesti suomelle jonkunasteinen vientivalttikin kun asiantuntijuutta meillä itsellämme on jo tässä asiassa suomen kannattaa tässä asiassa edelleen samalla linjalla jatkaa kun energiaa tehdään niin tärkeää on että se on myös ilmastoystävällistä energiaa elikkä päästötöntä meillä puhutaan paljon nyt kuitenkin sellaistakin energiapolitiikkaa joka suomen etujen kannalta ole hyvä asia muistan ne ajat kun silloin kaksituhattakymmenen luvulla tehtiin sitä isoa päätöstä silloin mauri pekkarinen

arvoisan ministerin mika lintilän edeltäjä oli tehtävää hoitamassa silloinhan hallituksesta poistui puolueita kun ydinvoimaratkaisua ei saanut tehdä ilmastonmuutoksella tehtiin raaasti politiikkaa niin kuin tehdään tänäkin päivänä elikkä ei saisi enää kotimaisia energialähteitä käyttää tai ne on sitten jotenkin julistettu pannaan tai jollakin muulla laskelmalla osoitettu osoitettu maailman pilaavaksi ja tuhoavaksi mielenkiinnolla odotan sitä tilannetta että kun saksa on nyt ratkaissut tämän asian sillä tavalla että lopettaa sekä ydinvoiman että hiilivoiman käytön niin millähän ihmeellä sitten saksan ruhrin alueella ne tehtaat toimivat se on selvä asia että kun saksa on jo täysin riippuvainen metalliteollisuuden tuotannosta aivan täysin niin se huikea elintaso mikä saksalla on ei varmasti tule sillä että rupeamme aurinkokennoja pystyttämään joka paikkaan ja saamme siten ruhrin terästeollisuuden pyörimään moitteettomasti jos sen päivän näkisin niin ostan sitten kalleimman saksan sightseeingmatkan ja käyn katsomassa sitä ihmettä toivon mukaan luoja suo elinpäiviä niin paljon että näkisin sen päivän pahoin kyllä pelkään että sitä päivää en en ennätä tässä ajassa näkemään tärkeää on nyt kuitenkin että suomi katsoo oman edun tässä asiassa niin kauaskantoisesti että hoitaa sekä uusiutuvan energian

kaikki muut energiamuodot sillä keinoin että saamme niistä pysyvän ja kestävän paketin suomen teollisuutta tukemaan siinä paletissa pitää olla mukana totta kai energiapuun käyttö sopivassa määrin myös turvetta minä en jaksa ymmärtää tätä keskustelua turpeesta sen tautta kun se on otettu maalitauluksi ja samaan aikaan tässä kaupungissa palaa valtava määrä kivihiiltä tälläkin hetkellä siitä ei puhu kukaan mitään ei kukaan mitään siitä vaietaan melkein niin kuin saa edes puhua no on kielletty mutta se vain palaa edelleen niin kuin muuan opettaja sanoi kaksituhatta vuotta sitten älkää tehkö niin kuin minä teen vaan niin kuin minä opetan näissä teidän puheissanne on vähän samaa kaikua että älkää tehkö niin kuin me teemme vaan koettakaa parantaa omaa elämäänne huoltovarmuudestakin meidän tulee pitää huolta jos emme huoltovarmuutta pidä ajatelkaapa energiapolitiikan tilannetta suomessa kun me noin seitsemänkymmentä miljoonaa mottia vuoteen hakkaamme puuta niin mitä edustajat tekisitte sille ongelmalle että siitä seitsemästäkymmenestä miljoonasta motista puuta tulee noin seitsemän miljoonaa mottia vähän yli kuorijätettä ja se kun ei pahus pala millään muulla keinoin kuin sillä että sinne pannaan tukipolttoaine sekaan jos se ei ole turve niin se on sitten kivihiili kumman te valitsette ajetaan vorkutasta kivihiiltä ja poltetaan suomalaisen metsäteollisuuden jätteet pois voimalaitoksissa niin edustaja harjanteen teknologiaosaaminen on niin ylivertaista että minun järkeni ei sille tasolle riitä joka tapauksessa arvoisat kollegat minä toivoisin että jonain kauniina päivänä löytyisi hieman isompi annos isänmaallisuutta että ymmärtäisimme tämän asian vakavuuden koska jos emme huoltovarmuudesta pidä huolta ja uusien tuotteiden tekemisestä niin tällä kansakunnalla on edessään sitten se yksi ainoa tie elintason leikkaaminen ja sitten sitten kysytään kenen taskusta se otetaan veikkaan että tässä salissa niitä antajia ei kovin paljoa ole

me suomalaiset tulemme valtio omisteisella yhtiöllä sitten turvaamaan siellä hiilivoimalla tuotettua sähköä että ollos huoleton saksan poika kyllä suomalainen pelastaa sähköntarpeen siltä osin täysin oikeutettua on se että meillä on tämä oma ja meidän lainsäädäntöä pitää päivittää uskon ja luotan suomalaiseen osaamiseen mistä me olemme saaneet nauttia tuolla satakunnassa se rakentamishanke on ollut säteilyturvakeskuksen suurennuslasin alla ja tiedämme kuinka sitä seuraavaakin projektia tuolla pikkusen pohjoisemmassa rannikolla edelleen viedään eteenpäin ja kun meidän lainsäädäntö on niin hyvä kuin se on niin uskallan luottaa suomalaiseen ydinvoimaosaamiseen ja siihen että meidän kehitetään sitä mukaa kuin meidän omat osaamisemme sitä edellyttävät siitä täytyy antaa hallitukselle tämänkin lainvalmistelun osalta kiitos että asioiden ei anneta vain mennä vaan kehitetään lainsäädäntöä niiden mukana koska kaivoslain muutos on erittäin tekninen eikä edustaja myllykoski ole teknikko en lähde sitä nyt tässä spekuloimaan voisi helposti sortua sille tielle että ottaa asiasta kopin ja rupeaa puhumaan kaivoslaista mutta tässä yhteydessä

ei ole kyseessä kaivoslain uudistaminen vaan tämä on erittäin tekninen muutos uskon ja toivon että meidän on ajantasaista ministerin esittelypuheenvuorossakin kaikui luottamus siihen että lainsäädäntöä uudistetaan sitä mukaa kuin lainsäädäntöä on tarve uudistaa ja
nyt ministeri lintilä kaksi minuuttia
arvoisa puhemies

en ala kommentoimaan näitä voisiko sanoa hiukan sivuraiteille menneitä keskusteluja jotka koskevat tulevia lakeja tai laajempia poliittisia kuvia nämä pari kysymystä mitä tuli varsinaisesta esiteltävästä laista edustaja harjanne kysyi tästä liisa heikinheimon työryhmän työstä ja

muistelisin että raportti luovutetaan juhannukseen mennessä sen jälkeen on arviointi siitä onko siinä sellaisia kokonaisuuksia tai osioita jotka tulee lähteä laittamaan toimeksi tässä vaiheessa tämä on se tieto edustaja honkonen te kysyitte olkiluoto olla vaikea paikka tässä ministerikin on vähän julkisten tietojen varassa käsitykseni mukaan tarkoitus olisi tämän vuoden aikana saada se toimintaan ja kaupallinen toiminta alkaisi ensi vuoden puolella mutta projekti on pitkä voi olla että jokunen satakuntalainen ajattelee että satakunnan kansantaloudelle voisi olla eduksi että se vielä hetken jatkuisikin

ympäristövaliokunnan puheenjohtaja edustaja hoskonen on
arvoisa herra

puhemies kiitoksia ymmärryksestä kävin äänenhuollossa tuossa poliitikolta kun ääni menee se on aina vakava tilanne flunssan takia siis

on maailman tämän hetken ympäristöön liittyvistä asioista ei ehkä niitä suurimpia mutta erittäin vakava koska emme loppujen lopuksi tiedä mikromuovien terveysvaikutuksista esimerkiksi kahdenkymmenen vuoden päähän juuri yhtään mitään nyt ongelmaan on havahduttu ja tämän takia tämä kansalaisaloite tehtiin ja se eduskuntaan tuli ja kiitän tässä yhteydessä vielä kerran niitä aktiivisia ihmisiä jotka tämän asian nostivat esille kansalaisaloitteen tehdä kiitos siitä lämpimästi ja heitähän kuulimme avoimessa kuulemistilaisuudessa kun tätä asiaa käsiteltiin kansalaisaloite joka on ajankohtainen ja arvokas on osa mikromuoveja koskevaa kansallista keskustelua keskustelua joka on toki myös kansainvälistä samalla ehdotetaan säädettäväksi laki jolla kielletään mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonti myynti ja valmistaminen suomessa valiokunta perehtyi aloitteeseen huolella asiantuntijoita kuullen mikromuovit ovat olleet esillä ympäristön ja terveydensuojelun näkökulmasta luotettavaa tutkittua tietoa on on vain vähän joten sitä on tarpeen saada lisää jotta haittavaikutusten torjumiseksi osataan ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin kosmetiikan lisäksi mikromuovien mahdollisia ovat muun muassa lannoitteet pesu ja puhdistusaineet sekä maalit pinnoitteet ja lääkkeet

mikromuovien määrään ympäristössä vaikuttavat kuitenkin eniten suuremmista muovia sisältävistä tuotteista syntyvät hiukkaset niitä syntyy esimerkiksi ulkona sekä tekstiilien pesusta se on meille monille ehkä yllätys että vaatteiden pesun yhteydessä vapautuu erilaisia mikromuovihelmiä valtavat määrät ja kun vaatteita pestään maailmassa paljon niin ongelma todella on globaali kosmetiikkatuotteiden joita kansalaisaloite koskee osalta on voimassa olevaa lainsäädäntöä jolla huolehditaan kosmetiikkatuotteiden turvallisuudesta sekä terveyden että ympäristön suojelemisen näkökulmasta lisäksi euroopan kosmetiikkateollisuus on luopunut vapaaehtoisesti lähes kokonaan pesevien ja kuorivien mikrohelmien käytöstä poishuuhdeltavissa tuotteissa tästä asiastahan valiokunta kuuli sekä asiantuntijoita että myös kosmetiikkateollisuuden edustajia ja viesti oli sieltä aivan sama että tämä on tapahtunut tosiasia ja siitä voisi kiittää kosmetiikkateollisuutta että he ovat vastuullisesti asiaan suhtautuneet oma aloitteisesti euroopan unionissa valmistellaan käytön rajoittamista koskevaa lainsäädäntöä joka koskee tarkoituksellisesti lisättyjä mikromuoveja kattaen kosmetiikan lisäksi myös pesuaineet lannoitteet kasvinsuojeluaineet ja eliöntorjunta eliöntorjunta aineet arvion mukaan rajoitus tulee voimaan vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi aikana ehdotuksen ehdotuksen on suunniteltu sisältävän siirtymäaikoja jotta toimijat ehtivät sopeuttaa toimintansa uusien vaatimusten mukaisiksi kansalaisaloitteen tarkoitus on mutta ympäristövaliokunta katsoo että nyt valmisteilla olevan euroopan unionin lainsäädännön vuoksi ei ole tarkoituksenmukaista ryhtyä kansallisiin lainsäädäntötoimiin asiassa lainsäädännön lisäksi tärkeitä toimenpiteitä ovat myös teollisuuden ja muiden toimijoiden vapaaehtoiset toimet mikromuovien haittavaikutusten ehkäisemiseksi lisäksi on tärkeää seurata ja kehittää mikromuovien suodattamista hule ja jätevesien käsittelyssä mainittakoon arvoisalle eduskunnalle eduskunnalle myös se että ympäristövaliokunta vieraili viikinmäen viikinmäen jätevedenpuhdistamossa ja oli hyvin huojentava tieto se

ja myös teknilliset korkeakoulut osallistuvat näihin tutkimuksiin ansiokkaasti on tärkeää että kehitämme tekniikkaa ja saamme yhä paremmin näitä jätevesiäkin puhdistettua hulevesien tilanne on hieman vaikeampi koska sen hallinta on vaikeaa kun ne kovan sateen tullen vievät esimerkiksi tässä kaupungissa valtavan määrän vettä suoraan mereen eikä sitä puhdisteta millään lailla myös merien tilanteesta olen arvoisat edustajakollegat huolissani koska meriin dumpataan valtavat määrät muovia sen näemme jopa omilla kesämökkirannoillamme siellä rannoilla on muovipusseja sun muuta ja ne pikkuhiljaa jauhautuvat siellä vedessä sitten pieniksi muovisirpaleiksi ja sitten niitä saamme esimerkiksi kalaruuan yhteydessä itseemme ongelma on globaali ja se on erittäin vakava ongelma mutta iloitsen siitä että eduskunta on tässä asiassa ottanut vastuullisesti roolinsa lähtee edelleen kehittämään näitä systeemejä niin että mikromuovien määrää pystytään vähentämään pois emme niistä enää pääse koska tätä ongelmaa on levitetty ympäri suomea ja ympäri maailmaa muuan tutkimus oli viime kesänä että jostakin suomalaisesta lammesta ja järvestä oli otettu näytteitä ja vaikka oli kuinka puhdas järvi tahansa sieltäkin löytyi jo mikromuoveja elikkä ongelma on jo täällä meidän keskellämme sen takia asiaan kannattaa suhtautua suurella vakavuudella

kiitos aloitteen tekijöille tärkeästä asiasta aloite näytti taas voimansa kun se tuli tänne käsittelyyn ja valiokunta kuuli asiantuntijoita muulla tavoin emme olisi käsitelleet näin laajasti aihetta täällä täysistunnossa myöskään voi todeta että onneksi tässä tapauksessa asiat ovat edenneet eivät toki tarpeeksi nopeasti mutta etenkin eussa muovi on otettu vakavasti ja on todettu että tähän täytyy löytää ratkaisuja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä täytyy vähentää mikromuovien osalta on mahdollista korvata esimerkiksi kosmetiikassa näiden ainesosien osuus suhteellisen helposti joten on selvää että ollaan oikealla asialla on kyse vain tietyistä tottumuksista on jatkettu aika pitkään tällaista täysin vastuutonta toimintamallia jossa mikromuovit päätyvät monenlaisten lähteiden kautta muun muassa vesistöihin vesistöongelmat ovat sekä globaaleja että paikallisia on hyvä huomio että suomessakin vaikka meillä on paljon järviä järvet ovat kohtuullisen matalia jolloin niihin kerääntyy kuluttajien ja teollisuuden aiheuttamana

on hyvä seurata miten suomen oma muovitiekartta ja sen valmistelu etenevät joskus valmistelut tärkeisiinkin asioihin ovat liian hitaita sen takia toivon että kyseinen valiokunta jatkaa tämän ansiokkaan aloitteen esiin tuomien asioiden seuraamista ja voimme palata asiaan toivottavasti mahdollisimman pian ja meillä on vielä enemmän kerrottavaa sen osalta mitä kaikkea kansallisen työn myötä saadaan aikaiseksi ja mitä eu vielä edelleenkin toimeenpanee jatkossa

arvoisa arvoisa puhemies kansalaisaloite mikromuovien kieltämiseksi kosmetiikassa on tärkeä ja on hienoa että me olemme tämän aloitteen kautta saaneet käsitellä mikromuoviongelmaan puuttumista täällä eduskunnassa kiitos vielä aloitteen tekijöille ja allekirjoittajille myös vasemmistoliiton puolesta tosiaan todellinen ja se on globaali yk arvioi että meidän merissä on jopa viisikymmentäyksi biljoonaa mikromuovikappaletta tätä määrää voi havainnollistaa sillä että se on enemmän kuin meillä on tähtiä meidän galaksissamme jotenkin tämä on haastavaa suhteuttaa kun näin suuresta suuresta määrästä on kyse mutta joka tapauksessa vasemmistoliitto suhtautuu myönteisesti mikromuovien myynnin ja valmistuksen rajoittamiseen lainsäädännön kautta me haluamme ettei erityisesti meriin eikä myöskään meidän elimistöihimme kumuloituvasti kuten täällä todettiin keräänny mikromuovia no nyt me olemme ympäristövaliokunnassa tosiaan saaneet perehtyä tähän asiaan perusteellisesti me saimme kuulla paljon siitä miten ala itse toimii jo mikromuovien vähentämiseksi minä itse olen kuitenkin sitä mieltä että että jos meillä on ongelma niin sitä ei voi jättää pelkästään yritysten hyväntahtoisuuden tai kuluttajien vastuulle myös esimerkiksi suomen ympäristökeskus on todennut että kansainväliset kokemukset osoittavat että juuri lainsäädäntö on tehokas tapa vähentää mikromuoveja asia on tosiaan niin niin kuin täällä on todettu että tämä ongelma on nyt laajasti tunnistettu ja ryhdytty ja tämähän on siis erinomainen asia meille ja ja toki myös tämän aloitteen tekijöille eli tämä lainsäädäntövalmistelu etenee eussa eu tulee myös tässä asiassa etenemään nopeammassa aikataulussa kuin mitä vaatisi tämän kansallisen lainsäädännön laatiminen eun kautta me tulemme myös saamaan kattavamman mikromuovilainsäädännön kuin mitä tämä kansalaisaloite esittää eli meillä on tässä siis tavallaan positiivinen ongelma tai yksinkertaisemmin voi sanoa että tämä asia on hoidossa se on hoidossa eun kautta ja se on hoidossa vielä kattavammin tämä eun valmisteilla oleva rajoitusehdotus tosiaan pitää sisällään kiellon saattaa markkinoille mikromuovia sisältäviä tuotteita ja tämä valmistelu kattaa kosmetiikan lisäksi myös pesuaineet lannoitteet kasvinsuojeluaineet ja biosidit kuten täällä jo ensimmäisessä puheenvuorossakin kerrottiin lisäksi on hyvä että eun kautta ehdotetaan nyt mikromuoville ja mikrohelmille yhdenmukaista määritelmää koska koska tällä hetkellähän sellaistakaan ei siis ole kun euroopan kemikaalivirasto echa ehdotti viime vuoden alussa mikromuovin käytön rajoittamista lailla niin tämä ei tosiaan ollut silloin tiedossa kun kun tätä kansalaisaloitetta alettiin laittaa liikkeelle tämä echan ehdotus kattaisi määrällisesti neljäsataa tonnia muovia seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana guardianin mukaan tämä merkitsisi mikromuovien käytön laskua yhdeksälläkymmenellä prosentilla eli kyse on oikeasti merkittävästä asiasta ja ja hyvästä lainsäädännöstä joka joka etenee kun tätä valiokunnassa käsiteltiin niin minulle itselleni oli tosi tärkeätä varmistaa että tämä eu lainsäädäntö myös sitten sitten todella etenee kun kyse on nyt valmistelussa olevasta asiasta ja minä kysyin valiokuntakäsittelyn aikana niin ministeriön edustajilta kuin myös asiantuntijoilta tästä ja kysyin kun järjestettiin tämä julkinen kuuleminen hyvin laajasti ja yksimielisesti saatiin se vastaus että että erillinen kansallinen lainsäädäntö ei ole tarpeen tässä tilanteessa näistä syistä jotka äsken kerroin näin esimerkiksi tosiaan lausui suomen ympäristökeskus kun he antoivat tästä oman asiantuntijalausuntonsa eli näiden vastausten perusteella me voimme nyt luottaa siihen että tämä asia hoituu eun kautta ja sen takia meillä on tässä pohjana ympäristölautakunnan yksimielinen mietintö eli ympäristövaliokunta yhtyy kansalaisaloitteen huoliin ja nämä aloitteen tavoitteet ovat toteutumassa ne ovat toteutumassa tämän eu lainsäädännön kautta

arvoisa herra puhemies tuo edustaja kivelän mainitsema yksityiskohta näistä galaksimme tähtimääristä oli varsin mielenkiintoinen olisi mukava saada siitä vähän tarkempaa tietoa kukahan ne on mahtanut laskea no niin sitten itse tähän asiaan ensinnäkin kiitos kansalaisaloitteen tekijöille tämä on ollut erittäin merkittävä asia tuoda tänne eduskuntaan saakka kansalaisaloitteen kautta sanotaan että tieto lisää tuskaa ehkä modernisoisin vähän tätä tieto lisää velvoitetta vastuuta tässä tapauksessa mikromuovien kohdalla mitä enemmän saamme tarkennettua tietoa erilaisista ympäristöä tuhoavista asioista sitä vastuullisemmiksi joudumme näiden asioiden edessä koska useimmiten on niin että ihminen tuottaa lähes kaikki ne asiat jotka ympäristöön haitallisesti vaikuttavat kiitän myös valiokuntaa perusteellisesta käsittelystä tämän asian suhteen ollut varmaan heillekin mielenkiintoinen asia ja itse asiassa tässä innostuin että täytyy mennä ihan sinne valiokunnan sivuille ja katsoa näitä erilaisia asiantuntijalausuntoja koska tämä on niin mielenkiintoinen aihe ei tule ajatelleeksi aamulla tukkaa pestessä että tuottaa jotain mikrorakeita jotka sitten tuhoavat ympäristöä pitäisiköhän harventaa hiustenpesua arvoisa puhemies valiokunnan päätelmä on myös hyvä ja tämä eu lainsäädäntö joka tässä on nyt tulossa nopeutetusti takaa sen että asia tosiaan etenee eteenpäin kyllä soisin että tämäntyyppisiä asioita enemmänkin tulisi kansalaisaloitteiden kautta jos ei muuten eduskunta ymmärrä jotta tieto voisi näin lisääntyä ja laajentua vaikka se sitten sitä vastuullisuutta meille kasvattaakin

puhemies tosiaan ympäristövaliokunnassa kävimme tästä hyvän ja perusteellisen kuulemisen toki kuten tässä jo edellä kuulimme niin euroopan unionin prosesseista johtuen emme tähän kansalaisaloitteeseen nyt tässä kohtaa yhdy on äärimmäisen hyvä että tähän on eu tasolla puututtu ja siellä on tämä reach asetuksen muutos ja muita muita prosesseja meneillään on globaali tämän hallinta pelkästään kotimaisin keinoin on on tietysti vaikeaa itse näen tässä oikeastaan kaksi selkeää etenemistietä kun katsotaan näitä mikromuovin suurimpia päästölähteitä suomessa ne taitavat olla juurikin nämä jäteveden mukana tulevat mikromuovit sitten on autonrenkaat tietysti erilaiset jätteet joita kuitenkin jonkun verran päätyy vesistöihin ja maailman mittakaavassahan on monia muita näitä pitää yksinkertaisesti lainsäädännöllä hallita ja pyrkiä eroon sellaisista materiaaleista jotka aiheuttavat vesistöihin päästöjä toinen iso osa tätä ratkaisua on tietenkin biotalous ja uudet biotuotteet joilla voidaan ihan suoraan korvata perinteisiä muovisia tuotteita no ehkä jos vielä kolmannen mainitsisi niin itse olen kyllä taipuvainen ajattelemaan sillä tavalla että mitä tulee erilaisiin muovipakkauksiin joita on koko maailma täynnä niin kyllä meidän täältä suomesta ja euroopan unionista käsin pitää lähteä siitä että kaikki muovipakkaukset pitää standardisoida samalla tavalla kuin meillä on pullopanttijärjestelmä aikanaan luotu ja hyvin toimivaksi onkin luotu niin muovipakkaukset pitää standardisoida koska se mahdollistaa muovien

arvoisa puhemies on on todellakin hyvää keskustelua tästä käyty ja asia on valtavan tärkeä

arvoisa puhemies

on merkittävä ympäristöongelma kuten olemme tässä kuulleet mikromuovia päätyy yhä enenevässä määrin luontoon ja vesistöihin ja tällä on vakavia seurauksia koko ekosysteemille mikromuovi ei kuitenkaan kosketa ainoastaan luontoa viimeisimpien viimeisimpien tutkimusten mukaan sitä päätyy myös ihmisten elimistöihin muun muassa pullo ja ja hanaveden sekä kalaravinnon kautta wwfn mukaan keskimäärin jopa kaksisataaviisikymmentä grammaa vuodessa mikromuovin vähentämisen pitää tapahtua tehokkaasti euroopan unionin tasolla reach asetus antaa mahdollisuuden vaikuttaviin ja laajoihin toimiin mikromuoviongelman torjumiseksi eu on valtava markkina alue ja sen tasolla tehdyillä päätöksillä voimme vaikuttaa paitsi euroopan myös koko maailman tulevaisuuteen eun kemikaaliviraston valmisteleva rajoitusehdotus kattaa laajasti lisätyt mikromuovit eri lainsäädännöissä mikä tekee toimista kattavampia ja vaikuttavampia tämä rajoitusehdotus ansaitsee siis täyden tuen on tärkeää että keskustelemme kosmetiikan roolista mikromuovipäästöjen aiheuttajana sen ansiosta kuluttajien tietoisuus lisääntyy ja yritykset muuttavat käytäntöjään ympäristöystävällisemmiksi samalla on hyvä muistaa että valtaosa mikromuovista päätyy luontoon vaatteiden ja liikenteen vuoksi mikromuovia irtoaa pyykinpesun yhteydessä kaikista tekokuituisista vaatteista jolloin ne päätyvät vesistöihin

tekokuituiset vaatteet ja muut tekstiilit aiheuttavat eniten mikromuovipäästöjä ja valitettavasti ne muodostavat kuusikymmentäviisi prosenttia kaikista käyttämistämme tekstiileistä mikromuovipäästöt vähentyisivät merkittävästi jos tekokuitujen sijaan käytettäisiin luonnonkuituja niiden markkinaosuus on valitettavasti kuitenkin tekstiileiden osalta vielä hyvin pieni luonnonkuitujen käyttöä edistävä tuotekehitys olisi viisasta huomioida tutkimusrahoitusta jaettaessa tekstiilien oikeanlainen hävittäminen on myös hyvin se edellyttää vastuunkantoa yrityksiltä sekä tekstiilin kiertotalouden ja kestävän käytön vahvaa huomiointia poliittisessa päätöksenteossa mikromuovin vähentämiseksi tarvitaan globaaleja toimia wwf on vaatinut että muoviroskan päätyminen mereen pysäytetään sitovalla yk vetoisella sopimuksella globaaleja ongelmia ratkaistaan parhaiten kansainvälisellä yhteistyöllä joten sopimusta olisi ehdottomasti ehdottomasti tavoiteltava kaikin keinoin

muovitiekartassa asetetut tavoitteet on toteutettava määrätietoisesti ja huolehtien siitä että suomi on mikromuovin ja muovijätteen vähentämisessä globaali edelläkävijä pääsemme keskustelemaan muovin kestävästä käytöstä ja kierrätyksestä lisää kun hallitus toimittaa esityksensä eun jätesäädöspaketista eduskunnalle myöhemmin tänä vuonna toivottavasti kasvanut julkinen tietoisuus ja valmisteilla olevat lainsäädännölliset toimet antavat meille paremmat keinot puuttua mikromuovin aiheuttamiin ympäristöongelmiin

puhemies aivan alkuun haluan minäkin kiittää kaikkia heitä jotka ovat keränneet nimiä ja tehneet töitä sen eteen että meillä on tänään täällä salissa keskustelussa kansalaisaloite jonka tavoitetila on kieltää mikromuovien käyttö kosmetiikassa

valiokuntatyön kautta kyseistä aloitetta niin kuin moni meistä jotka olemme käyttäneet puheenvuoron tänään täällä salissa tästä tästä aloitteesta niin kuin on jo käynyt ilmi valiokuntatyössä emme suoraan puoltaneet aloitteen henkeä kiellosta tässä ja nyt vaan katsoimme että valmisteilla oleva eu lainsäädäntö on riittävä lainsäädännöllinen toimenpide tässä vaiheessa valmisteilla on siis reach asetuksen nojalla rajoitusehdotus joka koskee lisättyjä mikromuoveja kattaen kosmetiikan lisäksi myös pesuaineet lannoitteet kasvinsuojeluaineet ja biosidit valiokunnassa pidimme tärkeänä lisätä tutkimus ja seurantatietoa mikromuovien lähteistä ja reiteistä sekä vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen painotimme jätevedenpuhdistuksen merkitystä mikromuovien vesistöpäästöjen vähentämisessä koska mikromuoviongelma on vaikeasti hallittava tutkimustietoa tarvitaan ehdottomasti lisää turvallisen ja terveellisen ympäristön saavuttamiseksi vesistöillä sekä pohjavesillä erittäin tärkeä merkitys sekä meille ihmisille että luonnon ekosysteemille voidaan sanoa että suomessa jätevesien puhdistus on hyvällä tasolla mutta meilläkin on silti yhä edelleen parannettavaa mikromuovikuormituksen minimoinnin lisäksi on syytä korostaa tehokasta jätevesien käsittelyä maatalouden kuormituksen minimointia ja pohjavesialueiden suojelua kun puhumme mikromuoveista on syytä muistaa ongelmien laajuus ja jo olemassa olevan tiedon perusteella suurimmat päästölähteet kuten merien muoviroska kalastusverkot tekstiilikuidut ja muun muassa teiden pinnoitteet lopuksi haluan mainita että meillä on myös kansallinen ohjelma jota kutsutaan muovitiekartaksi ja johon edellinenkin edustaja viittasi tämä pitää sisällään toimenpide ehdotukset muoveja koskevien haasteiden ratkaisemiseksi ja muoveista aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi tämän ohjelman toimeenpano on käynnistynyt vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopussa ja jatkuu toivottavasti entistä ripeämmin tämänkin aloitteen johdosta ympäristöministeriön ja eri tahojen yhteistyönä

arvoisa herra puhemies tämä kansalaisaloite ja sen perinpohjainen ja huolellinen käsittely ympäristövaliokunnassa on ollut erittäin tärkeää asiaan tarttumista kun itse valiokunnan jäsen vaan olen muu kansanedustaja niin kiitän ympäristövaliokuntaa ja myös näitä aktiivisia ihmisiä jotka ovat tämän asian tänne meille eduskuntaan tuoneet koska jos ajattelee maailman tilaa ajatellaan ihmiskunnan ja planeetan suuria haasteita eteenpäin niin kyllähän tämä mikromuovi ja muu muoviroska ja sen vähentäminen ja muoviongelmat ja niiden muoviongelmien ratkaiseminen ovat niitä suuria kysymyksiä ovathan toisaalta aivan puistattavia ja ja järkyttäviä ne aivan valtavat kokonaisten maanosien ja maiden kokoiset muovilautat jotka seilaavat jossakin tyynellä valtamerellä taikka sitten tosiaan meillä alkaa olla suomalaisia järviä meidän meidän kotiseutuja ja mökkialueiden järviä joista jo löytyy sitten tätä

että mennään eu sääntelyllä eu regulaatiolla on hyvä linja uskon ja olen varma että tällä saadaan tätä

kuriin mutta haluan puhemies kiinnittää huomiota siihen että mikromuovia tulee myös muista tuotteista ja yksi iso ongelma on vaatteiden kyllä meidän täytyy pystyä tarttumaan tähän niin sanottuun pikamuoti ilmiöön eli siihen että me ostamme sellaisia vaatteita etteivät ne kestä kuin muutaman pesukerran ja että on harrastus ostella vaatteita koko ajan ja heittää niitä roskiin

tässä kohtaa en voi olla ottamatta esille tällaista mielenkiintoista näkökulmaa että suomessa paljon parjattu turkistarhaus ja turkistuotanto ovat esimerkki siitä että on kiertotalouteen uusiutuviin luonnonvaroihin nojaavaa vaatetuotantoa jos mentäisiin sellaisiin tilanteisiin että turkisala kiellettäisiin se tarkoittaa että niitä karvakauluksia sitten valmistetaan mikromuoveista ja

muitakin materiaaleja kuin suomalaisen minkin minkin tai ketun turkki löytyy korvaamaan mikromuoveja puulla kaikella muulla eloperäisellä biomassalla voidaan korvata näitä mikromuoveja mutta puhemies suuntana pitää olla vähempi muovinen yhteiskunta ja vähempi vähempi muovinen maailma

aloitteen taustalla on todella aivan aiheellinen huoli siitä että mikromuoveja kulkeutuu vesistöihin ja kyseessä on tällainen vakava globaali ympäristöongelma näihin vesistöihin huuhtoutuneet mikromuovihiukkaset aiheuttavat haittaa eliöille ja koko merelliselle ekosysteemille mikromuovien määrään ympäristössä vaikuttavat eniten kuitenkin suurimmista muovia sisältävistä tuotteista kulumisen seurauksena tai ajan kuluessa syntyvät hiukkaset esimerkiksi tieliikenteessä auton rengaskulumat ulkona olevat monet tekonurmikentät sekä kuten kurvinen vaatetukseen viittasi tekstiilien pesu ovat merkittäviä mikromuovilähteitä suomen merialueella tavataan tyypillisesti alle kymmenen

kuutiometrissä vettä mutta keinoja muovin käytön vähentämiseksi ja korvaavien biotuotteiden lisäämiseksi kyllä löytyy muovihaasteen ratkaisemiseksi selvitetään keinoja esimerkiksi tuotteiden elinkaarimallin avulla myös keskusta haluaa parantaa kuluttajien tietoisuutta muovihaasteista ja tarvittaessa myös lainsäädännön keinoin edistää ympäristölle haitallisimpien muovituotteiden tai jopa saamista pois markkinoilta puhemies suomessa on huippuluokan osaamista jätevesien puhdistamisessa edelleen myös tässä kohtaa täytyy kehittää tapoja joilla muun muassa mikromuovit saadaan pois ravinnekierrosta tärkeimmän painopisteen on kuitenkin oltava haitallisten kemikaalien ja mikromuovien synnyn ehkäisyssä haitallisia kemikaaleja ja mikromuoveja syntyy erityisesti tekstiilin kosmetiikan pakkausmateriaalin ja tieliikenteen kautta puhemies keskustan tavoitteena on myös siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen myös korvaamalla muovituotteita biotuotepohjaisilla tai biohajoavilla tuotteilla

ja tiemerkinnöistä syntyviä mikromuovipäästöjä vähennetään ja niiden kulkeutumista luontoon vältetään
arvoisa puhemies minunkin täytyy kiittää heti alkuun kansalaisaloitteen allekirjoittajia ja tekijöitä sekä ympäristövaliokuntaa sen jäseniä ja sitä että valiokunta on kuullut laajasti asiantuntijoita tässä kansalaisaloitteessa tietysti aina tuntuu hassulta kun päätösehdotus on että hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen se voi kuulostaa siltä että nyt ei olla samaa mieltä mutta päinvastoin valiokunta toteaa perusteluissaan että kannattaa kannattaa tätä aloitetta ja että tämä

tämä rajoitus astuisi voimaan jo vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi elikkä vuoden päästä se tarkoittaisi kyllä käytännössä sitä että se tulisi voimaan varmasti nopeammin kuin kansallisessa prosessissa siinäkin mielessä on hieno asia että tämä edistyy tuolla eu tasolla ja sitä kautta myös tämä sääntely tulee koskemaan muitakin jäsenmaita ja ja laajemmin toivottavasti myös kansainvälistä sääntelyä saadaan tähän mikromuovien kieltämiseen kosmetiikkatuotteissa ja myös laajemmin tässä on käytetty erittäin hyviä puheenvuoroja biopohjaisten materiaalien käyttöönotosta muovia voidaan jo nyt korvata hyvin paljon ja nämä puupohjaiset ja muut biohajoavat materiaalit ovat jo yhä enemmän ja enemmän käytössä suomi voisi olla tässäkin myös yksi suunnannäyttäjistä ja kun tuotekehittelyyn ja innovaatiokehitykseen satsataan niin siellä varmasti tähän kannattaa kiinnittää vielä isompaa ja laajempaa huomiota murheellista on tietysti se että eri puolilla tätä maailmaa tätä planeettaa edelleen käytetään hyvin paljon muovia mutta myös se että

jätevesien puhdistamista tai kiertotaloutta ei ole otettu käyttöön elikkä sitä kautta sitten sitä muovia kertyy edelleen suuret määrät tuonne valtameriin ja sitä kautta mikromuovit kertyvät sitten planktoneihin ja ja muihin eliöihin ja ravintoketjuun ja niin edelleen toivottavasti tämä meidän kotimainen puhdas juomavesi josta saamme olla ylpeitä ei ehdi saastua ennen kuin saamme ne korvaavat tuotteet ja esimerkiksi nämä mikromuovien kieltorajoitteet voimaan vaatteiden osalta täytyy todeta että olen samaa mieltä tämmöinen kertakäyttötalous on huolestuttavaa että tosiaan muutaman pesukerran jälkeen saa heittää heittää vaatteen pois koska se ei kestä tähänkin tarvitaan tietysti tämmöisiä laadukkaita kankaita voidaan tutkia

mitä se vaate sisältää ja sitten toivoisin että tällaiset vanhanaikaiset tai ei vanhanaikaiset vaan siis semmoiset vanhat käsityöammatit kuin suutari ja räätäli saataisiin edelleen käyttöön monista kunnista valitettavasti esimerkiksi suutaripalvelut uupuvat mutta jospa tätä kautta huomataan että ei niitä hyviä kenkiä kannata sen takia pois heittää että joku vetoketju tai kanta menee ja viedään ne kengät sinne suutarille ja voidaan käyttää vaikka kymmenen tai kaksikymmentä vuotta niitä samoja saapikkaita tässä meillä on näitä mahdollisuuksia

herra puhemies tosiaan kiitokset aloitteen tekijöille allekirjoittajille ja ympäristövaliokunnalle hyvästä työstä tärkeää on tutkimus ja on tärkeää että teknologiaa kehitetään meidän vesien puhdistuksen osalta ehkä yhden ylitse muiden nostaisin puheenvuorossani hulevedet ja ja maailman yleisimmän roskan ja sehän on tupakantumppi sehän on muovia ja ja se ei häivy luonnosta koskaan rantojen yleisimmät roskat ovat ovat tupakantumppeja valtaosa tupakoitsijoista laittaa roskat roskikseen mutta kolme neljästä tumppaa tupakan maahan ja ja hulevesien mukana sadevesien mukana sitten tupakantumpit päätyvät meidän vesistöihimme hajoavat mikromuoviksi se ei ole pelkästään mikromuovia vaan siellä on lyijyä arsenikkia eli tupakka tappaa ei vain sitä polttaessa vaan kun se tumpataan ja ja tätä kertyy eliöstöön ja ja sitä kautta myöskin ravintoketjuumme on arvioitu että noin neljä miljardia tumppia päätyy suomessa vesistöihin se on noin kuusisataakahdeksankymmentätuhatta kiloa vaarallista jätettä toivon että tämän aloitteen käsittelyn jälkeen ei jäädä odottamaan vain mitä eussa tapahtuu vaan katsotaan mitä suomalaisessa lainsäädännössä voitaisiin tehdä tupakkalainsäädännön uudistaminen on yksi asia voisimme kieltää tupakoinnin rannoilla leikkipuistoissa ja ja voitaisiin myöskin pohtia sakotusmenettelyä kun menet pariisiin niin jos tumppaat tupakan se on seitsemänkymmentä euroa sakkoa jos poliisi sen sattuu näkemään en en sano että sakot pelastavat maailman mutta toivon että myöskin tupakkalainsäädännöllä edesautettaisiin sitä että saataisiin tumpit pois meidän arvoisa puhemies roskaantumisen kitkemiseksi kestävä ratkaisu on tietenkin kiertotalous jota kohti meidän pitää siirtyä entistä tiiviimminkin ja siinä kyllä osaltani vauhditan hallitusta eli kulutuksen vähentäminen ympäristöystävällisten tuotteiden kehittäminen tuotteiden uudelleenkäyttö ja tehokas kierrätys kertakäyttömuovien poistaminen kulutuksesta jätteiden käyttö energiana siinä tapauksessa jos niitä ei muuten voi tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti hyödyntää nämä ovat kaikki tavoiteltavia toimia sipilän hallituksessa tämä oli yksi meidän kärkitavoitteemme ja toivon todellakin että marinin hallitus tässä asiassa kovasti urakoi toivon todellakin että tämä puheenvuoroni tupakkalainsäädännön uudistamisesta menisi nyt hallituksen korviin koska ainakaan siinä listassa mitä lainsäädäntöä on tulossa eduskuntaan en tätä tupakkalain uudistusta ole nähnyt se on terveyden mutta myös
arvoisa herra puhemies tämä kansalaisaloite on todellakin tärkeä ja ajankohtainen sillä siinä esille tuotuun ongelmaan tulee löytyä vaikuttavat ja kestävät ratkaisut jotta mikromuovia ei enää pääse vesistöön ympäristövaliokunnan

oli erittäin hyvää nimenomaan se että läsnä olivat myös aloitteentekijät ja että he toivat esiin erittäin hyviä näkökantoja asiaan myöskin asiantuntijat avoimesti kertoivat nykytilanteesta itse näkisin että kuten valiokuntakin toteaa mikromuovien käytöstä aiheutuvien ympäristö ja terveyshaittojen riskeistä ollaan yhä enemmän tietoisia ja myös tämä kansalaisaloite on aikaansaanut tietoisuuden lisääntymistä on keskusteltu ja näitä haittoja on ryhdytty ehkäisemään sekä lainsäädännön avulla että ennen kaikkea vapaaehtoisin toimin suomalaiset tuotteiden valmistajat ovat olleet etujoukoissa euroopassa näissä kehitysasioissa se on hyvä asia mutta monta kertaa kun on kyse ongelmasta se voi olla myöskin mahdollisuus ja uuden alku itse uskon että kun muoviongelmasta mikromuoveista on nyt ruvettu keskustelemaan ja tuotu niitä ongelmia yhä enemmän esille se on saanut myöskin teollisuuden kehittämään etsimään uusia ratkaisuja muoviongelmaan sitä kautta löytyy myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia elinkeinoelämälle ja uskon että suomalaiset yritykset voivat olla kehityksen kärjessä myöskin tässä se on hyvä asia itse olen sitä mieltä että tavoitteena tulee olla siirtyminen fossiilitaloudesta biotalouteen myös korvaamalla muovituotteita ja biohajoavilla tuotteilla tulevaisuudessa samoin tulee myöskin etsiä ratkaisuja vaikka nyt puhutaankin kosmetiikasta

esimerkiksi autonrenkaista ja tiemerkinnöistä syntyviä mikromuovipäästöjä ja niiden kulkeutumista luontoon voidaan vähentää huomionarvoista on myöskin se että suomalaisista metsistä ja innovaatioista voi tulla merkittävä muovin ja esimerkiksi vaateteollisuuden raaka aineiden korvaaja kuten ollaan jo ennakkoviitteitä saatukin tässä viime vuosina se voi olla suomelle suomelle iso mahdollisuus tulevaisuudessa ja toivon että myös vesien puhdistusjärjestelmiä kehitetään jatkossakin suomi on edelläkävijä myöskin näissä asioissa ja se voi olla meille mahdollisuus lopuksi arvoisa puhemies haluan kyllä esittää kunnille pienen haasteen

kiitos kiitos aloitteen tekijöille kiitos ympäristövaliokunnalle selvästikin kattavasta käsittelystä ja ja kiitos kollegoille erinomaisista

edellä tämä tosiaan käsittelee erityisesti kosmetiikan selkeä ja helposti ratkaistava ongelma koska mikromuoveja ei varsinaisesti tarvita mihinkään siinä käytössä kun täällä on tuotu esille tätä biotalous biomuovipuolta niin minä sinänsä olen samaa mieltä että täällä biotaloudessa on paljon potentiaalia ja meillä on syytä siirtyä fossiilisista raaka aineista enenevissä määrin sellaisiin joita saadaan muualta kuin maan uumenista mutta on todella tärkeä tiedostaa mistä puhutaan ja mitä on biomuovi mitä on biohajoava muovi periaatteessa muovi joka on tehty biomassasta ei välttämättä eroa kemiallisesti millään tavalla tavallisesta fossiilisesta muovista

tismalleen samat eli eli tavallaan ne ratkaisut eivät välttämättä pelkästään sitä raaka ainetta vaihtamalla löydy vaan

tässä on toisaalta tarve myös miettiä niin kuin täällä on moni korostanut niitä syitä mistä tätä syntyy minkälaisilla jätekierroilla ja muilla voidaan varmistaa ettei sitä ylipäänsä tule ja valu mihinkään yksi hyvä nosto täällä on ollut pikamuoti jolla tosiaan on hirvittävän iso ekologinen jalanjälki ja johon olisi hyvin helppo tarttua lainsäädännöllä ja huolehtia siitä että materiaalit ovat kierrätettäviä korjaaminen on edullista tällaisista asioista siinä minun mielestäni meillä kyllä sarkaa on kirjaimellisesti sarkaa jota kannattaa jatkossa edistää todella hyvä että tämä aloite nostaa tätä ehkä laajempaakin keskustelua esiin tosiaan halusin korostaa sitä

se että se muovi on bioaine ei välttämättä korjaa tässä ongelmassa yhtään mitään jos emme me sitä laajempaa ongelmaa siinä ympärillä ratkaise

arvoisa puhemies tässä yhteydessä haluan vielä kertaalleen kiittää ympäristövaliokuntaa aivan erinomaisen hyvästä työstä ja paneutumisesta vaikeaan asiaan kansalaisaloite antoi meille mahdollisuuden tähän työhön ja siitä lämmin kiitos vielä kerran valiokunnalle se työ oli erittäin mielenkiintoista ja suorastaan opettavaista tämä osoittaa sen mahdollisuuden myös olevan totta että vaikka olemme tätä maapalloa lianneet itse niin me pystymme myös sitä puhdistamaan tulevaisuudessa kun opimme ymmärtämään näitä näitä prosesseja mitä luonnossa tapahtuu mitä mahdollisuuksia meillä on ympäristömme puhdistamiseen luin juuri tuossa tämän keskustelun aikana netistä löysin semmoisen uutisen että jyväskylän yliopiston tutkija sami taipale on kaksi vuotta sitten aloittamassaan tutkimuksessa tullut siihen tulokseen että suomalaisten järvien humuspitoiset vedet pystyvät hajottamaan mikromuovia vedestä ja tekevät siitä mikromuovista

mikrobien itsensä tarvitsemia tuotteita ja näin ollen hajottavat näitä mikromuovihelmiä nämä tulokset olivat erittäin lupaavia nimenomaan humuspitoisissa vesissä hän oli evon evon lähellä sijaitsevista vesistöistä kerännyt vesinäytteitä ja laittanut sinne mikromuoveja ja tutkinut sen jälkeen miten niille mikromuoveille kävi kahden kuukauden käsittelyn jälkeen ja yllätys yllätys humuspitoisissa vesissä mikromuovit olivat olennaisesti vähentyneet ja sitä samaa ilmiötä tapahtui toki myös puhtaammissa vesissä nyt tuli mieleeni semmoinen hieman kevyt kevennys että kun aina puhutaan että metsämiehet ovat vesistöjä pilanneet ja humuspitoisia vesiä järviin johtaneet niin tässähän voisi löytyä tämmöinen hyvä silta että sekä metsäpuolen ihmiset että ympäristöstä huolehtivat ihmiset ihmiset löytäisivät paremmin toisensa koska nämä humuspitoiset vedet mahdollistavat muun muassa mikromuovien häviämisen suomalaisista vesistöistä kyllä luonto itseään puhdistaa ja siitä meidän pitää itse ottaa hyvä visu oppi mutta kuitenkin se tarkoittaa sitä että jatkuvasti meidän on tehtävä ihmisinä kuntien päättäjinä kansanedustajina ja teollisuuden edustajina kuka niissä tehtävissä toimii yhä parempaa työtä kannattaa huomioida arvoisa puhemies vielä tässä lopuksi se että suomalaiset yritykset ja kansainväliset yritykset ovat tämän asian ottaneet jo itse vakavasti se on selvä asia että ei mikään maailmassa parane elleivät ylikansalliset yhtiöt lähde näihin hommiin mukaan vakavasti ja sijoita isoja rahoja muun muassa tutkimukseen pitää muistaa verkkokauppayhtiön johtaja bezos tässä hiljattain sijoitti yhdeksän miljardia euroa perusti kai rahaston jossa on pääomana yhdeksän miljardia euroa tai kymmenen miljardia dollaria jota sitten hän jakaa sopivasti erilaiseen tutkimukseen ja siihen liittyvään ympäristöä parantavaan toimintaan kymmenen miljardia dollaria ei pieni summa se vaan on on merkki siitä että kansainväliset toimijat ovat heränneet tähän

arvoisa puhemies kiitos hyvästä keskustelusta myös omasta puolestani edustaja harjanne hyvin hyvin nosti esille tätä raaka aine asiaa itse haluan vielä todeta että olen vahvasti eri mieltä siitä että turkistarhaus jollain tavalla olisi vastaus tähän tähän mikromuoviongelmaan kun kyseessä on se että turkiseläimistä yhdeksänkymmentä prosenttia päätyy päätyy somisteiksi niin on selvää että kun nämä somisteet ovat turhia näillä somisteilla ei pikamuotivaatteita korvata tai poisteta niitä ongelmia jotka jotka pikamuoti aiheuttaa tämä on tämän teollisuuden alan käyttämä aika heikko argumentti kun nämä eettiset syyt ovat yhä painavammin turkistarhausta vastaan ja ja turkistarhaus ihan perustellusti aika voimakasta vastustusta edustaja laukkanen kommentoi että oli mielenkiintoinen tämä vertaukseni vertaukseni että mikromuovia on enemmän kuin kuin tähtiä galaksissamme ja hän kysyi siitä se lähde on tosiaan unep eli ykn ympäristöohjelma ja jos tarkkoja ollaan niin he toteavat että että näitä mikromuovipartikkeleita on maailman merissä viisisataa kertaa enemmän kuin tähtiä galaksissamme galaksissamme tämä liittyy siis siihen että myös yk on tähän ongelmaan herännyt ja toimii ja yklla on kansainvälinen kampanja jonka tavoitteena on että että mikromuovien päätyminen maailman meriin loppuisi itse vielä lisätä että tämä mikromuoviasia ei tosiaankaan ole vain meriin ja merten eläviin liittyvä ongelma vaan vaan mikromuovi päätyy myös ihmisten elimistöön tässä on haasteena se että tällä voi olla vaikutuksia ihmisten terveyteen mutta sitten toisaalta meillä ei ole tarpeeksi tutkittua tietoa mikromuovien vaikutuksista ja mikromuoveista ylipäätään sen takia minun mielestäni on hyvä että ympäristövaliokunta tähän kiinnitti myös huomiota eli meidän pitäisi saada vielä lisää lisää sekä tutkimus että seurantatietoa niin mikromuovien lähteistä

arvoisa puhemies haluan myös vielä kiittää tästä keskustelusta joka on ollut todella todella laadukasta ja tuonut hyvin eri näkökulmia se osoittaa tämän kansalaisaloitteen tekijöille että heidän tekemänsä työ on ollut merkityksellistä ja sitä täällä arvostetaan samoin on on ollut hyvä huomata että meillä on on todella asioita joista ollaan tässä salissa laajasti yhtä mieltä ja joiden merkitystä ja tärkeyttä voidaan yhdessä yhdessä korostaa ja joita viedä eteenpäin nämä puheenvuorot osoittavat myös että kyse on valitettavan viheliäisestä ongelmasta jos olisikin kyse

tuotteisiin lisättävistä mikromuoveista niin ongelma olisi lopulta helposti ratkaistu todella ongelma on globaali mutta meillä on kaikki eväät tehdä oma osuutemme täällä suomessa hyvä että keskustelussa nousi esiin jätelain uudistus sen myötä me pääsemme eteenpäin suomessakin muovin kierrätyksessä ja ylipäänsä jätteiden kierrätyksessä kunnianhimoisiin kiertotaloustavoitteisiimme nähden meillä on siinä vielä todella paljon tekemistä tässä yhteydessä on hyvin korostettu myös muovijätteen ja ylipäänsä jätteen synnyn ehkäisyä meidän on todella päästävä irti kertakäyttökulutuskulttuurista josta edustaja atte harjanne käytti tässä ansiokkaan puheenvuoron se on todella tärkeää senkin takia että raaka aine on fossiilista perua on todella tärkeätä että yritykset tekevät vapaaehtoisesti omia toimia muovituotteiden korvaamiseksi ja muovittomien ratkaisujen kehittämiseksi mutta sen lisäksi me todella tarvitsemme kuitenkin kulutusta ohjaavaa tiukkaakin sääntelyä joka ohjaa ja nopeuttaa sitä toimintaa pelkästään yritysten hyvän tahdon varassa ei päästä riittävän nopeasti eteenpäin

arvoisa herra puhemies tämä on hyvä esimerkki siitä että kansalaisaloite vaikka sitä ei suoraan valiokunnassa hyväksytä kuitenkin vaikuttaa ja vie asioita eteenpäin ja on osa demokratiaamme ja ja tervettä kansalaisvaikuttamista hyvä muoto sellaisesta olemme kuulleet täällä paljon hyviä puheenvuoroja esittelyä muovin ikävistä vaikutuksista maailmanlaajuisesti on tärkeää että olemme löytäneet ja nähneet monia ratkaisuja joita kierrätys ja uudet materiaalit tuovat olemme tuhansien metsien maa ja puuperäiset ja muutkin luontaiset materiaalit tuovat aivan uudenlaisiakin mahdollisuuksia ja elinvoimaa maahamme olen ylpeä siitä että hallituskaudella ministeri tiilikaisen ja edustaja kososen johdolla valmisteltiin suomelle tätä muovitiekarttaa jota nyt hallitusohjelmassa sitten laitetaan toimeksi varmasti tämä kansalaisaloite

tämä keskustelu ja sen tuomat ideat tuovat myös oman lisänsä valmistelutyöhön muovitiekartassa on todella hyviä konkreettisia ehdotuksia eteenpäin jos ajattelen lapsiamme ja nuoriamme kouluja tämä antaa hyvän mahdollisuuden edetä puheista tekoihin sillä juuri konkreettinen tekeminen on mieluista lapsille ja nuorille ja se kasvattaa heitä kestävään ajatteluun vähennetään roskaamista ja vältetään turhaa kulutusta selvitetään muoviveron käyttöönottoa tehostetaan merkittävästi muovijätteiden talteen ottamista parannetaan muovin tunnistamista rakennuksissa ja muovijätteen lajittelua vaikkapa rakennustyömailla tehostetaan maatalouden ja puutarhamuovien kierrätystä ja korvaamista otetaan talteen otetun muovin monipuoliset kierrätysratkaisut käyttöön panostetaan isosti korvaaviin ratkaisuihin nostetaan muovihaaste näkyville viedään osaamista ja ratkaisuja maailmalle ja lisätään tutkimusta jotta voidaan tehdä kestäviä päätöksiä
arvoisa herra puhemies aivan ensimmäiseksi minunkin puolestani kiitokset tärkeän kansalaisaloitteen tekijöille tämä on tosiaan hyvä esimerkki kansalaisvaikuttamisesta vaikka aloite ei nyt tässä muodossaan läpi mene on hyvä että valiokunta on tässä todennut että eu lainsäädännön valmistelu mikromuovien haittavaikutuksiin puuttumiseksi on tässä vaiheessa riittävä lainsäädännöllinen toimenpide ja toivotaan että saadaan piakkoin näitä ratkaisuja aikaiseksi kuten todettua kyseessä on viheliäinen globaali ongelma on kuitenkin ilo olla tässä suomalainen koska käytännössä kaikki muovit voidaan korvata korvata biosektorin tuotteilla ja näissä tuotteissa suomi on ehdottomasti maailman kärkijoukoissa meillä on paljon esimerkkejä menestyneistä yrityksistä jotka osaltaan

ymmärrän että turkistarhauksesta voi olla perustellusti myös eri mieltä mutta sen haluan sanoa että mikäli oikeasti haluaa eettisen ja ekologisen tuotteen käyttöönsä ja korvata sitten näitä muovipohjaisia tuotteita voi valita aina kotimaisen villiturkiksen meillä on myös paljon erittäin haitallisia vieraslajeja supikoira nyt punakettu tuolla pohjoisessa naalin levinneisyysalueelle kultasakaali on tulossa näitä lajeja täytyy metsästää ja on aina etu että sitten metsästyksen tuotokset käytetään vaatteiksi

arvoisa herra puhemies myös minä kiitän tästä kansalaisaloitteesta se kertoo siitä että ihmisillä on huoli ja hätä meidän tulevaisuudesta lasten tulevaisuudesta ihmisten terveydestä luonnon tulevaisuudesta merten tulevaisuudesta

mihin päätyy yhdeksänkymmentäyhdeksän prosenttia merten muoveista vain yksi prosentti löytyy no mikromuovi päätyy sinne missä se on pimeydessä ja näkymättömissä se menee lintuihin kaloihin merenpohjan eliöihin ja meihin ihmisiin tekokuituvaatteet ja kosmetiikka ovat muun muassa niitä joista mikromuovia erittyy me puhumme valtavasti siitä että syöpää tulisi ennalta ehkäistä ja meillä on selkeät asiat mitkä me aina nostamme esiin kun me puhumme mikä aiheuttaa syöpää tupakka alkoholi punainen liha ja lisäaineet mutta mikä mahtaakaan olla mikromuovien osuus esimerkiksi syöpätaudeissa on erittäin tärkeää että aihetta pidetään yllä aihetta tutkitaan ja keskustellaan juuri oliko eilen uutisoitiin että muun muassa nuorten miesten kivessyöpä on yleistynyt hälyttävästi ja suomalaiset tutkijat tekevät todella paljon töitä löytääkseen syitä ja saadakseen selville mistä moinen johtuu eli meillä on paljon

herra puhemies ajattelin paikaltani pärjätä mutta edustaja kärnä se osaa aina houkutella sopivasti käyttämään vähän pidemmänkin puheenvuoron aloitetaan siitä että ehkä suomi on kuitenkin vielä tuhansien järvien maa eikä metsien eli jos meillä on kaksikymmentäkaksi miljoonaa hehtaaria metsäpinta alaa niin mennään sillä mutta meidän pitää huolehtia siitä että tämä tuhansien järvien maa olisi mikromuoveista vapaa kuten täällä edustaja hoskonen valiokunnan puheenjohtajana totesi nyt

eivät enää ole mikromuoveista vapaita itsekin olen tuolla kotikunnassani kovasti pinnistellyt sen puolesta että saisimme sinne tekonurmen ja nyt tarvitsee tarkastella mitä materiaalia se on kun se se alue missä tämä tekonurmi sitten toivottavasti toteutetaan on aivan kokemäenjoen rannassa sitä kautta se on tosi tärkeää kunnallisessa päätöksenteossakin myös silloin kun meillä valitaan työvaatteita meillä on itsellämme välineitä jos me haluamme puuttua tähän erittäin hyvään kansalaisaloitteeseen myös jokainen omassa kuntapäätöksenteossamme me voimme myös katsoa minkälaiset matot meillä täällä eduskunnassa on minkälaista materiaalia kukaan ei ole vielä tuonut sitä esille että mitenkäs se niitten peseminen ja minne siitä tulevat mikromuovit menevät ihan yhtä lailla kun me juomme täällä muovimukeista vettä valiokuntien kokouksissa kun puhutaan muoveista niin olemme valiokuntana tehneet kansliatoimikunnalle aloitteen siitä että siirtyisimme pois muovimukeista tässä että eduskunta voisi olla muoviton haluaisinkin meitä kaikkia vähän kannustaa siihen että me voimme omassa arjessamme ihan omassa työskentely näyttää sitä esimerkkiä mitä tuossa edellisessäkin keskustelussa kovasti perättiin sitä että pitää uskaltaa nähdä eteenpäin ja ja jos valtiovalta itsessään toimii esimerkillisesti se tarkoittaa että on helpompi sitten kansalaistenkin hyväksyä niitä toimia joita joita pitää tehdä sitten pitää myös uskaltaa olla esimerkillinen eikä saa tyytyä esimerkiksi eussa tehtävään politikointiin tai helppoihin ratkaisuihin nyt tulee ilmeisesti niin että meillä joudutaan meidän omaa juomateollisuutta

voisiko sanoa rankaisemaan niin että kun meillä on kierrätettäviä muovimateriaaleja niin korkin pitää olla kiinteästi siinä pullossa kiinni sen takia että euroopassa muualla ole palautusjärjestelmää meidän pitää pystyä vaatimaan sitä että eussa on ihan yhtäläinen palautusjärjestelmä etteivät espanjalaiset rannikot ole täynnä niitä juomapulloja ja ja ojat täynnä sitä muoviroskaa joka on pääosin vielä virvoitusjuomapulloja kyllä meidän pitää uskaltaa huutaa ja lyödä vähän kättä kättä pöytään joko nyrkissä taikka kämmenellä ei oteta ehkä sitä että lyödään kenkää kokoushuoneen pöytään se oli menneen talven miesten tekosia mutta toimi silloin kyllä tosi hyvin eli ollaan rohkeita aloitteellisia ei suostuta siihen että meille tuodaan joitakin semmoisia säädäntöjä me voimme sitten vaikka säädellä täällä itse niin että palautusjuomapullossa pitää olla korkki paikallaan jotta siitä saa pantin se varmasti tulee ohjaamaan meidän käytänteitämme että ei meillä korkki karkaa sitten vesistöön eikä sitä heitetä pois mutta meillä on mahdollisuus näyttää esimerkkiä koko euroopalle koko tässä

haluan että edustaja kivelä ja kärnä käyvät tämän turkiskeskustelun keskenään en lähde siihen mutta ovathan meillä esimerkiksi hylkeet ja hyljetuotteitten hyödyntäminen onhan tämä ihan käsittämätöntä että me emme voi hyödyntää sitä tuotetta kun oikeasti meidän kalastuksellemme ja meidän kalastajillemme ja luonnon tasapainon kannalta kanta on jo niin suuri että se on uhka toisille lajeille jos me haluamme tasapainoista ekosysteemiä järjestää ei sitä niiden niin sanottua luvanvaraista ja harkittua metsästämistä

kukaan tee koska ei niitä tuotteita voi hyödyntää eli miksi tappaa luonnoneläin jos ei sitä voi hyödyntää en tiedä onko näistä nyt sitten muovituotteitten korvaajiksi mutta kyllä meillä on paljon omassakin tekemisessämme katsottavaa arvoisa puhemies näin muovisiin merkkeihin ja kiitos aloitteen tekijöille

arvoisa puhemies pahoittelut tämä vähän polveilee mutta

kun turkistarhaus tähän nostettiin esille ja ja sitä täällä povattiin pikamuodin korvaajaksi ja ekologiseksi vaihtoehdoksi niin minusta on kuitenkin tärkeää tehdä selväksi ja ehkä hyvä muistuttaa että jo yhdeksänkymmentä luvulla kiellettiin turkistarhatuottajia mainostamasta tuotteitaan ekologisina koska koska niin ei voida sanoa olevan mitä tulee tähän villieläinten turkisten käyttöön on hieman vaikea kuvitella että maailman ihmiset vaatettaisivat itsensä tässä tilanteessa villieläinten turkiksilla en en näe että edustaja kärnä täällä olisi itsekään pukeutunut villieläinturkikseen eli varmasti tässä on hieman rajoitteita edustaja myllykoski otti esille tämän miten esimerkin voimalla voisimme vaikuttaa ja ja eduskunnan pitäisi olla tässä esimerkillinen tuli vain mieleen että kun meillä oli avoimet ovet niin kaksi nuorta tuli aika ihmeissään juttelemaan kanssani kierroksen jälkeen siitä miten voi olla mahdollista että täällä

tarjoillaan ihmisille juomaa eli ihan hyvä minun mielestäni tämä huomio siitä että meidän pitää olla edelläkävijöitä mutta vielä itse tähän asiaan halusin sanoa sen verran että että tästä eu lainsäädännöstä se huoli joka kansalaisaloitteen laatijoilla oli ja joka tuli täällä julkisessa kuulemisessa esille olivat nämä siirtymäajat ja sitä minä itsekin haluaisin vielä painottaa eli eli meitä vakuutettiin kyllä siitä että eu lainsäädäntö on varmasti tulossa koska tähän on suuri poliittinen tahto ja asia etenee aikataulussa niin että siitäkään ei tarvitse huolehtia mutta sitten näihin siirtymäaikoihin voi vielä tulla muutoksia minä itse toivoisin että täältä lähtee viesti

jotka näihin voivat vaikuttaa että että nämä siirtymäajat eivät veny liian pitkiksi eikä muutenkaan laadita niistä liian pitkiä

nostitte esille todella tärkeitä asioita muun muassa eun yhteisen panttijärjestelmän ja myös julkisten hankintojen ja meidän omien omien hankintojen vastuullisuuden ja vastuun niistä nämä ovat tärkeitä kysymyksiä kun haluamme torjua yhdessä mikromuoveja olen ihan samaa mieltä kun nyt täällä on useassa puheenvuorossa nostettu esille nämä muovikipot joista edelleen vettä valiokunnissa ja muualla tarjoillaan että se olisi kyllä pieni konkreettinen teko että me luopuisimme niistä niistä yhdessä ja siirtyisimme käyttämään kestävämpiä valintoja

ei voida hyödyntää eikä niillä voida käydä kauppaa ja meidän tulisi pikemminkin sitä pyyntiä tehostaa edustaja kivelälle vielä tässä en missään nimessä ole esittänyt mitään sellaista ratkaisua että kaikki maailman ihmiset siirtyisivät takaisin käyttämään turkiksia mutta tällaiselle pienelle pohjoiselle kansalle se on kyllä sellainen osaratkaisu jota jota voidaan käyttää erityisesti näitten näitten villieläinten turkisten osalta ja miksipä ei eikö tällaisen kansan parlamenttiin tänne eduskuntaankin sopisi muutama vuota tai turkis lattialle mattojen tilalle kun niissä matoissa kerran niitä mikromuoveja on aivan hyvin ne ovat varsin tyylikkäitä

puhemies edustaja myllykoski kirvoitti vielä ottamaan yhden puheenvuoron edelleen tätä aloitetta tietysti kunnioittaakseni totean että on erittäin tärkeätä että tämä mikromuovi keskusteluttanut tänä iltana meitä näin paljon ja ja oikeastaan tämäkin tähän liittyy elikkä kun on tämä panttijärjestelmä mikä suomessa on ollut erittäin pitkään pullojen kierrätyksen osalta niin olen pohtinut sitäkin että eikö muitakin pakkaustuotteita kuin vain pulloja voisi laittaa tämmöisen panttijärjestelmän piiriin elikkä nyt näitä juomapulloja kyllä kyllä kierrätetään aika tehokkaastikin mutta meillä on paljon muitakin muovirasioita ja tuotteita ja pakkausmateriaaleja jotka minun mielestäni voisivat aivan hyvin olla tämmöisen panttijärjestelmän piirissä

niin olen huomannut että monissa isoissakin maissa jätehuolto ja jätteiden kierrätys on ihan lapsenkengissä tai sitä ei ole ollenkaan elikkä ne rannat ovat tosiaan täynnä kaikenlaista törkyä roskaa ja ja se pistää mielen todella surulliseksi kuten edustaja juvonenkin totesi siellä ne ovat sitten siellä merissä ja merenpohjassa ja eliöissä ja kaloissa ja lopulta meissä ihmisissä ja joka puolella me hukumme tähän muovijätteeseen elikkä elikkä tällaisena ajatuksena koko tälle salille ja ja muihinkin valiokuntiin että tosiaan tätä panttijärjestelmää kehittämällä täällä kotimaassa varmasti luotaisiin niitä kestäviä tuotteita ja ratkaisuja mutta ennen kaikkea myös vientituotteena ajatuksena muuallekin markkinoitavaksi ei voi olla niin että meillä hyvä käytäntö tulisi sitten semmoiseksi että meidän pitäisi täällä suomessa luopua siitä sen takia että tosiaan niin kuin edustaja myllykoski toi esille tässä esimerkinomaisesti kun jossain espanjassa sitten ei ole tätä samantyyppistä panttijärjestelmää käytössä niin me tai meidän meidän juomateollisuus sitten siitä kärsisimme toivottavasti tämmöisiä hyviä käytäntöjä voidaan viedä myös maailmalle jotta sielläkin päästäisiin alkuun tässä jätteiden lajittelussa ja kiertotaloudessa ja ja uusiokäytössä meillä on vielä paljon

arvoisa herra puhemies pidän tämän erittäin lyhyenä koska näyttää mikromuovi kääntyvän lasin puolelle meidänkin palautusjärjestelmää muovien osalta voidaan edelleen kehittää sillä on jotenkin käsittämätöntä että jos minä ostan alkosta kahviliköörin joka on lasipullossa ja sitten ostan kaupasta rajamäen etikkaa joka on samanlaisessa pullossa niin ne eivät käykään kierrätysjärjestelmään niin että meillä on paljon vielä tehtävää tässä omassakin pesässä
arvoisa puhemies

itse aloitteesta sen verran että kiitos sen tekijöille se ei nyt edennyt mutta siihen oli hyvä syy koska on tulossa vastaava lainsäädäntö eun toimesta kun tässä keskustelussa edustaja kärnä ja ja myös edustaja myllykoski puhuivat näistä sinänsä liittyy luonnon monimuotoisuuteen hylkeistä tai tai pienpedoista pyynnin muodossa niin haluaisin kommentoida että toivottavasti hallitus ottaa ottaa

luonnon monimuotoisuudessa ja sen turvaamisessa huomioon myös tämän pienpetopyynnin ja haitallisten vieraslajien torjunnan josta myös valiokuntana olemme lausuneet

arvoisa puhemies kysymys on lakialoitteen kotikuntalain seitsemännen e pykälän muuttamisesta tässä lakialoitteessa ehdotan kotikuntalain muuttamista siten että digi ja väestötietoviraston eli viime vuoden loppuun asti maistraattina tunnetun organisaation olisi toimitettava henkilön sille tekemän muuttoilmoituksen sisältämät tiedot asunto osakeyhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle kaikkien meidän tulee osoitteemme muuttuessa tehdä muuttoilmoitus digi ja väestötietovirastolle muuttoilmoituksesta tulee käydä ilmi muuttavan henkilön nimi henkilötunnus muuttopäivä tiedot asunnosta johon hän muuttaa muut kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa sekä tilapäistä asuinpaikkaa koskevan merkinnän tekemistä varten tarpeelliset tiedot sekä tieto huoneiston hallintaperusteesta

osakeyhtiön johdolle ja isännöitsijälle seuraisi että yhtiö saisi automaattisesti ajantasaisen tiedon yhtiöön muuttajasta tai muuttajista tarkoituksena on varmistua yhtiössä asuvien ihmisten henkilöllisyydestä muutoksella pyritään vaikuttamaan asukkaiden turvallisuudentunteeseen lisäksi muutoksella olisi käytännöllinen positiivinen vaikutus kun asuntojen oviin ja rappujen asukastauluun olisi mahdollista merkitä oikeat tiedot asukkaista ilman asukkaan yhtiölle tekemää eri ilmoitusta arvoisa puhemies mielestäni henkilörekisterien ylläpito ja tietojen asianmukainen käsittely ei aiheuta merkittäviä käytännön haasteita tai mahdottomia lisäkustannuksia sen sijaan ehdotetulla uudistuksella olisi merkittäviä vaikutuksia asukkaiden turvallisuudentunteeseen koska tiedettäisiin paremmin keitä rapussa majailee lakimuutos hankaloittaisi osaltaan myös rikollisten tai vaikka laittomasti maassa olevien piileksimistä tämä ongelma korostuu suurissa kaupungeissa kerrostaloissa joissa asukkaat eivät tunne niin hyvin toisiaan kiitos

arvoisa herra puhemies edustaja elomaa on uuttera ja ahkera kansanedustaja ja ja taas hän on sinänsä hyvällä asialla tässä aloitteessahan on kyse siis

maistraatin tai nykyisin siis digi ja väestötietoviraston tulisi ilmoittaa muuttoilmoitukseen vastaamisen jälkeen asuntoyhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle muuttavan henkilön tai henkilöiden nimet tällä toki ilman muuta varmistettaisiin henkilöllisyys se lisäisi varmasti myöskin tällaista taloyhtiöiden asukasturvallisuutta kenties asumisviihtyvyyttä tämä kaikki jos oikein ymmärsin tehtäisiin siis ilman asukkaan omaa ilmoitusta tässä kohtaa täytyy sanoa että se on erittäin tärkeää siis tietoisuus ja tieto siitä kuka asunnossa oikeasti asuu se on totta kai äärimmäisen tärkeää olla tiedossa tiedossa koska juuri kuten edustaja elomaa kuvasi näihin asioihin liittyy väärinkäytöksiä lakialoitteessa siis sinänsä ei ole mitään pahaa mutta itse pohdin näitten käytän nyt sanaa maistraatti jotenkin se soljuu suussa paremmin maistraattien resursseja siis asunto asunto on ymmärtääkseni kahdeksankymmentäyhdeksäntuhatta kappaletta ja esimerkiksi vuonna kahdeksantoista muutti kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksantuhatta ihmistä kuntien välillä ja kuntien sisällä taas noin viisisataayhdeksänkymmentäviisituhatta ihmistä pohdin sitä mikä mahdollisuus siis tällainen realistinen resurssimahdollisuus näillä maistraateilla on tähän toimintaan itse pohdin sitä että tässä täytyisi olla tällainen aika mittava ja massiivinen digitaalinen alusta joka mahdollistaisi tiedonsiirron mutta näköpiirissä ei tietenkään tällä hetkellä sellaista ole eli lähinnä tämä resursointi siis realismi tässä tässä ottaa ottaa silmään ja korvaan onko tämä niin kuin käytännön toimissa mahdollista

arvoisa herra puhemies perussuomalaisten edustaja ritva elomaa on tehnyt erittäin hyvän ja tärkeän lakialoitteen jossa esitetään että muuttajan ilmoitusvelvollisuudesta seuraisi se että maistraatin olisi toimitettava muuttoilmoituksen sisältämät tiedot viivytyksettä muuttoilmoituksen vastaanottamisen jälkeen asunto osakeyhtiölain seitsemässä luvussa tarkoitetulle yhtiön johdolle ja mahdolliselle isännöitsijälle tämän lakialoitteen ajatuksena on aivan varmasti juurikin se että asukasturvallisuus ja mielekkyys lisääntyisi ja ihmiset siellä omissa kodeissaan tietäisivät keitä mahdollisesti siellä samassa ja yhteisessä portaikossa portaikossa asuu ketkä asuvat siinä siinä samassa talossa tammikuussa uutisoitiin hämäräbisneksestä muun muassa helsingissä ja pääkaupunkiseudulla täällä on lukuisia vuokra asuntoja joita on käytetty muun muassa huumeiden välivarastoina tai niissä on majoitettu ilman laillista oleskeluoikeutta maassa olevia ja käännytyspäätöksen saaneita ihmisiä tästä on ruvettu tekemään ihan bisnestä eli majoituksen hinta yöltä on ollut jopa kaksisataa euroa

sitten niiltä jotka sitä asuntoa tarvitsevat

on erittäin tärkeä lakialoite joka toivottavasti etenee ja saa ansaitsemansa huomion sitten valiokunnassa on tärkeä tietää keitä siellä yhteisessä yhteisessä talossa asuu ja ja millainen sen asukasturvallisuus on

arvoisa puhemies pidän tätä lakialoitetta erittäin hyvänä ja kannatettavana totean tähän tähän edustaja kivisaaren puheenvuoroon sen verran että tämä muuttoilmoitusvelvollisuus on poistunut vuonna yhdeksänkymmentäneljä johon asti se oli jolloin voitiin nämä talonkirjat tehdä nyt vain ilmoitetaan lukumäärä joka asunnossa asuu haluan tässä yhteydessä nostaa esiin ylen eilen tekemän

yle uutisoi että jopa satoja vuokra asuntoja olisi ulkomaisilla bulvaaneilla tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla jossa siis huudetaan asuntopulaa ja ja nyt täällä on tekaistuja henkilöllisyyksiä on on valtakirjoilla haettu avaimia tämä tietyllä tapaa juuri

tällaista tällaista toimintaa niin kuin todettu näissä on käytetty huumausaineita on pimeitä vuokralaisia on majoitettu laittomasti maassa olevia voisi jotenkin kuvitella että tavalla tai toisella tämän tyyppinen toiminta täytyisi saada loppumaan koska jos ajatellaan että meillä on tuhansia ihmisiä asuntojonossa pelkästään helsingissäkin niin tuntuu aika epäoikeudenmukaiselta että näitä vähiä vuokra asuntoja voidaan käyttää tällä tavalla siinä mielessä olisi hyvä että isännöitsijälle menisi ilmoitus jolloin myöskin hänellä olisi tieto keitä siellä pitäisi asua ja ja silloin näihin väärinkäytöksiin olisi helpompi puuttua en osaa ottaa siihen kantaa millä tavoin tämä on mahdollista mutta tänä päivänä puhutaan paljon digitalisaatiosta ja voisi kuvitella että tämän tyyppiset asiat olisivat varmasti ratkaistavissa digitalisaation avulla jolloin

arvoisa puhemies olen itse tuolla tampereella kahdessakin kerrostaloyhtiössä hallituksen puheenjohtajana pidän edustaja elomaan aloitetta todella hyvänä en pelkästään turvallisuuden kannalta vaan myöskin yhdenvertaisuuden kannalta nimittäin vanhemmissa taloyhtiöissä joissa ei ole vesimittareita perustuu vesimaksu asukkaiden määrään ja tämä on jatkuva ongelma kerrostaloyhtiöissä joissa voi olla huomattavasti enemmän asukkaita osakkeessa kuin mitä ilmoitetaan vesimaksun perusteeksi tästä tulee iso epäkohta muita asukkaita kohtaan jos jossakin huoneistossa voi olla viisi asukasta ja maksetaan vain yhtä vesimaksua ja kuitenkin taloyhtiö joutuu maksamaan kuutioista tämän vesimaksun tämä olisi hyvä aloite jos tämä etenisi

arvoisa puhemies kiitän edustajia kivisaari juvonen rantanen ja niemi puheenvuoroista ja positiivisuudesta tämän lakialoitteen suhteen edustaja kivisaari nosti maistraatin mahdolliset resurssit hoitaa tämä asia eteenpäin tietysti täytyy tätäkin miettiä mutta mielestäni digiaikana tämä ei ole suuri ongelma kun ajatellaan kuitenkin että vastapuolella on turvallisuuden hinta ja edustaja niemi nosti esille vielä tämän yhdenvertaisuuden huoneistojen välillä asukkaiden välillä mutta joka tapauksessa toivon että lakialoite menisi eteenpäin ja ja kiitän tästä

puhemies edustaja rantasen lakialoite on tärkeä ja erinomaisen kannatettava sen tarkoituksena on turvata auttamisen ammattilaisten työtä mielestäni on erittäin huolestuttavaa että muiden ihmisten hengen ja terveyden turvaamiseen erikoistuneet ammattilaiset joutuvat pelkäämään omassa työssään heihin kohdistuvaa väkivaltaa ensihoitohenkilöstön toimintaympäristö on viimeisten kymmenen vuoden aikana merkittävästi muuttunut aiemmasta varsinainen perustehtävä ei kuitenkaan ole auttaminen on säilynyt ennallaan nykypäivänä kasvanut huumeiden käyttö samoin kuin kasvaneet mielenterveysongelmat näkyvät ensihoidon tehtävillä yhä useammin auttajiin kohdistuu erilaista uhkailua ja väkivaltaa ensihoitohenkilöstöön käydään fyysisesti käsiksi heitellään esineillä uhataan terä ja ampuma aseilla tilanteet ovat arvaamattomia kuten he itse toteavat koskaan ei tiedä milloin tulee nyrkistä arvoisa puhemies vuonna kaksituhattakahdeksantoista tehdyn kyselyn perusteella siihen vastanneista ensihoitajista yli yhdeksänkymmentä prosenttia kertoi kokeneensa työssään uhkailua tai väkivaltaa yhdeksänkymmentä prosenttia jos mietimme mitä se tarkoittaisi täällä salissa niin ainoastaan kaksikymmentä meistä ei olisi kokenut uhkailua tai väkivaltaa miettikää vain kahdessakymmenessä tässä salissa ja ikään kuin tämä ei olisi tarpeeksi joka neljäs ensihoitaja on joutunut pahoinpitelyn kohteeksi joka neljäs uhka ja väkivaltatilanteiden määrässä on tapahtunut kasvua viisitoista viiva kaksikymmentäviisi prosenttia vuodesta kaksituhattaneljätoista vuonna kaksituhattayhdeksäntoista pelastuslaitosten henkilöstön tekemien rikosilmoitusten määrä tuplaantui edellisvuoteen verrattuna vaikka näitä ilmoituksia tehdään todella harvoista tapauksista nämä luvut ovat todella huolestuttavia ja näistä lisääntyneistä uhkatilanteista vain ensihoidossa työskentelevät vaan pahimmassa tapauksessa myös autettava mikäli hoidon saaminen viivästyy uhkatilanteen takia ensihoitohenkilöstöön kohdistuvaa väkivaltaa me emme voi hyväksyä arvoisa puhemies työturvallisuuden heikkenemiseen meidän on lainsäätäjinä puututtava myös lainsäädännöllisin keinoin ensihoitotyötä ensihoitotyötä tekevän pahoinpitelystä rangaistaan tällä hetkellä pahoinpitelyrikoksena käytössä on siis sama lakipykälä ja asteikko kuin nakkikioskirähinöissä puhe toimintaympäristön muutoksesta ei riitä vaan ajan ilmiöihin on puututtava konkreettisin toimenpitein meidän lainsäätäjinä on huolehtia että lähetämme selkeän viestin siitä ettei yhteiskunnassamme hyväksytä auttajiin kohdistuvaa väkivaltaa ja että siihen suhtaudutaan vakavasti kysymyksessä olevan lakiehdotuksen eteenpäin vieminen olisi nimenomaan tällainen viesti arvoisa puhemies viime aikoina useat eri tahot ensihoitohenkilöstö poliisit syyttäjät tuomarit joiden työhön kuuluu meidän jokaisen turvallisuudesta huolehtiminen ovat ottaneet yhteyttä meihin päättäjiin jotta me turvaisimme heidän työolonsa nämä kokemusasiantuntijat tietävät mistä he puhuvat rikoslakia muuttamalla me voimme osoittaa näille arvokasta työtä tekeville että me kunnioitamme heidän työtään yhteiskuntamme turvallisuudesta huolta pitävien ääntä meidän on kuunneltava kysymys on ammattilaisten työturvallisuudesta ja lopulta myös meidän kaikkien turvallisuudesta

arvoisa puhemies käsittelyssä on todella perjantaina katkolle jäänyt edustaja rantasen erinomainen lakialoite joka viime viikollakin sai salissa laajaa kannatusta kaikista suunnista valitettavasti tämä laaja kannatus ei sitten kuitenkaan ollut näkynyt aivan yhtä hyvin allekirjoittajien määrässä se tietysti auttaisi aloitteen eteenpäin viemistä että olisi paljon ahkerammin allekirjoitettu myös tämän alan toimijoilta organisaatiolta ja yhdistyksiltä tuli paljon tukea tähän aloitteeseen niin että se selvästi on hyvin tärkeä kuten täällä monissa puheenvuoroissa on kerrottu niin ensihoitajien toimintaympäristö on hyvin paljon muuttunut paitsi että moniongelmaisia ihmisiä on enemmän huumeiden käyttäjiä ja niin edelleen niin asiaan vaikuttaa myös moni muu seikka esimerkiksi se että on olemassa alueita joissa on enemmän ongelmia joissa on segregaatiota ja niin edelleen valitettavasti tästä erityisen hyvin saamme kuvan kun katsomme länsinaapuriin ruotsiin missä siis vastaavanlainen laki on tullut tänä vuonna voimaan se viime vuonna laitettiin eteenpäin ja sen tarkoitus nimenomaan oli paitsi laittaa poliisit ja ensihoitajat ja muut pelastusalan ihmiset samalle viivalle myös puuttua tähän niin sanottuun sinivalosabotaasiin joka länsinaapurissamme on aika yleinen ilmiö prosentit joita edellisessä puheenvuorossakin kerrottiin ovat erittäin korkeita ja tämän pitäisi ehdottomasti tällaista yhteiskuntaa kuin suomi liikuttaa syvästi ruotsissa nämä rangaistukset erityisesti tästä vakavasta muodosta ovat korkeampia kuin tässä aloitteessa eli elinkautisia mutta ymmärtääkseni siinä normaalissa lievemmässä muodossa se on juuri tämä mitä tässä aloitteessakin esitetään joka tapauksessa tämä aloite on erittäin tärkeä ja toivottavasti se saadaan eteenpäin kun sillä näin paljon parlamentaarista kannatustakin on mutta on huomata myös että itsessäänhän tämä ei vielä asioita ratkaise paitsi että ensihoitoon tarvitaan lisää resursseja niin ylipäätänsä koko tähän pelastus ja turvallisuusalan toimintaympäristöön pitää puuttua myös muilla tavoin tämä ei vaikuta itsessään esimerkiksi jengiväkivaltaan tai itse asiassa tähän sinivalosabotaasiinkaan ainoastaan näihin seuraamuksiin mitä mitä tekijöille sitten tästä voi tulla mutta toivottavasti edustaja rantasen aloite menestyy

arvoisa herra puhemies ensihoidon ja poliisin toimintaympäristö on on muuttunut rajusti olen ollut poliisina kaksikymmentä vuotta ja sinä aikana esimerkiksi poliisin kohtaamat väkivaltatilanteet ovat tutkimustenkin mukaan kaksinkertaistuneet tilanteet eivät ole pelkästään lisääntyneet vaan ne ovat

ja raaistuneet ennen oli potkimista lyöntiä nykyään poliisia vastaan tullaan astaloin terä ja ampuma asein kohti ampuminen ei ole tänä päivänä millään tavalla harvinaista samalla tavalla ensihoidon kohtaama väkivalta ja sen uhka ovat lisääntyneet merkittävästi eri muodoissaan ensihoidon toimintamalleja ja taktiikoita on kehitetty poliisin kanssa viime vuosien aikana ja niillä on pystytty nostamaan huomattavasti ensihoidon työturvallisuutta ja on pystytty ennalta ehkäisemään merkittävästi loukkaantumisia vahinkoja jopa hengenmenetyksiä joita väkivaltatilanteissa olisi voinut syntyä arvoisa puhemies toimintatavat ovat kehittyneet mutta lainsäädäntö ei se laahaa ankarasti nykytilanteen perässä meidän on pidettävä huolta niistä ihmisistä jotka auttavat niistä ihmisistä jotka juoksevat siihen suuntaan mistä muut juoksevat pois niistä ihmisistä jotka joutuvat menemään sinne eturintamaan jossa pahimmillaan taistellaan ihmishengistä erittäin vaativissa olosuhteissa ei voi olla niin että auttajilla ei ole riittävää lainsuojaa kun tämä huutava epäkohta korjataan se on myös vahva signaali koko yhteiskunnalle me emme hyväksy väkivaltaa me tuomitsemme sen se voi sisältyä normaalina osana kenenkään työhön eikä toimenkuvaan arvoisa puhemies olen allekirjoittanut tämän tärkeän lakialoitteen ja kannatan sitä vahvasti ja olen sitä mieltä että tämä muutos olisi pitänyt tehdä jo aikaa sitten olen saanut runsaasti alan ihmisiltä yhteydenottoja ja niissä vaaditaan tämän epäkohdan korjaamista vihdoinkin kiitos

arvoisa puhemies tässä edustaja mari rantasen tekemässä lakialoitteessa ehdotetaan tiukennuksia rikoslakiin ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta ensihoitajat auttavat ihmisiä hädänalaisia ihmisiä väkivallan uhka ja myös todelliset tapaukset ensihoitajiin vaaratilanteet ovat lisääntymässä jatkuvasti siis on käsittämätöntä että auttamassa olevan ensihoitajan pahoinpitelystä rangaistusseuraamus on yleensä sakkoja edustajat tolvanen ja ronkainen ronkainen ovat aikaisemmin yrittäneet saada korjattua tätä epäkohtaa nyt edustaja rantasen perusteellinen aloitteen esittely viime perjantaina tällä salissa hänen vankka työkokemuksensa alalta sekä monien pelastustahojen tuki yhdistettynä erittäin monen kansanedustajan kannatuspuheenvuoroon toivottavasti siivittää tämän aloitteen läpimenoa kannatan sitä lämpimästi

arvoisa herra puhemies

mielenterveysongelmia stressaavia olosuhteita alkoholia huumeita mitä tahansa päihteitä väkivalta voi varmasti välillä olla myös tahatonta esimerkiksi somaattisen sairauden vuoksi yleisimmin ensihoitaja kohtaa väkivalta tai uhkatilanteen yksityisissä asunnoissa ambulansseissa tai ylipäätään ulkona väkivallan ilmenemismuodoista yleisimpiä ovat suullinen tai henkinen väkivalta sekä fyysinen väkivalta puhemies uhkaavissa tilanteissa toimimista vaikeuttaa tilanteiden yllätyksellisyys hyvällä valmistautumisella ja ennakoinnilla voidaan kuitenkin ehkäistä uhkaavien tilanteiden syntymistä ja yllätyksellisyyttä ja yllätyksellisyydestä aiheutuvaa haittaa puhemies muutama huomio vähän niin kuin ääneen pohtien rikoslainsäädännössä on ilmeisesti omaksuttu vähän tällainen käytäntö että vältetään erillislakien

se siis tehtäisiin ammattinimikkeen perusteella ymmärtääkseni tämän lakialoitteen suhteen rikoslaki sinällään antaa mahdollisuuden totta kai syyttää ja rangaista mikäli ensihoidon työntekijöihin kohdistetaan väkivaltaa tai väkivallan uhkaa

arvoisa puhemies haluan myös omalta osaltani kiittää edustaja rantasta tästä todella tärkeästä

olin allekirjoittamassa olisikin hyvin toivottavaa että tämä hyvin tärkeä asia nyt vihdoinkin johtaisi myös konkreettisiin lainsäädäntötoimiin kuten tässä jo mainittu niin suomen ensihoitoalan liiton vuonna kaksituhattakahdeksantoista toteuttamaan kyselyyn vastanneista ensihoitajista tosiaan yli yhdeksänkymmentä prosenttia kertoi kokeneensa työssään uhkaa ja väkivaltatilanteita ja joka neljäs oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi

esimerkiksi osana ensihoidon kokonaisuutta olevaa ja ensivastetehtäviä suorittavaa pelastustoimen ammatti ja sopimushenkilöstöä jotka myös tässä aloitteessa kyllä huomioidaan näiden ammattiryhmien lisäksi myös esimerkiksi sosiaalisektorin lastensuojelun työntekijät ja kotihoidontyöntekijät sekä myös muut asiakaspalvelutyötä tekevät joutuvat valitettavasti kokemaan työssään säännöllisesti uhkaa ja väkivaltatilanteita tai jopa joutuvat väkivallan uhreiksi

valitettavia sillä kaikkien ensihoidossa ja myös muissa hoitotehtävissä toimivien päämääränä on aina terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sairauksien ehkäiseminen ja autettavien kärsimysten lievittäminen lisääntyvät uhkatilanteet ovat yhteiskunnallinen ongelma josta hoitotyötä tekevien lisäksi voi kärsiä myös autettava mikäli annettu hoito viivästyy uhkatilanteen vuoksi rikoslain rangaistusasteikolla on merkitystä paitsi ensihoitotyön yleisen kunnioituksen ja arvostuksen osalta myös yleisen turvallisuuden kannalta ongelma on tosiaan maailmanlaajuinen ja siihen on muutamissa muissa muissa maissa jo puututtu edustaja purra nosti puheenvuorossaan esille ruotsin ja tämän lisäksi voitaisiin mainita esimerkiksi iso britannia missä säädettiin vuoden kaksituhattakahdeksantoista lopulla lopulla laki joka kiristää ambulanssi ja pelastushenkilöstöä kohtaan suunnatusta väkivallasta annettavia rangaistuksia

on hyvä vielä todeta että ensihoitajia kohtaan suunnatun väkivallan kriminalisoiminen rikoslaissa on hyvin tärkeää mutta ei kuitenkaan ratkaise vielä koko ongelmaa ensihoidollisissa tehtävissä toimivan henkilön väkivaltaisen vastustamisen kriminalisoiminen varmasti nostaisi monen kynnystä ryhtyä väkivaltaiseksi ensihoitajia kohtaan mutta on huomioitava että rangaistuksen uhan jälkeenkin löytyy kuitenkin todennäköisesti edelleen henkilöitä joihin tällä säännöksellä ei ole valitettavasti vaikutusta

huomioitava myös että ensihoitajien ja muiden vastaavien ammattiryhmien tehtävänkuvaan ja koulutukseen ei ainakaan pääsääntöisesti kuulu väkivaltaisen ihmisen taltuttaminen mihin edelleen tarvittaisiin järjestyksenvalvonnan ammattilaisen osaamista ja tukea

arvoisa herra puhemies hyvät kansanedustajat tämä mari rantasen tekemä lakialoite rikoslain seitsemäntoista luvun muuttamisesta on erittäin hyvä ja tervetullut tänne eduskuntaan tässä lakialoitteessa esitetään lisättäväksi rikoslain lukuun uusi säännös ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta säännöksen mukaan se joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi

toivonkin että edustaja mari rantanen jatkaa työtä tämän tärkeän asian eteen mikäli tämä lakialoite ei lähtisi siellä valiokunnassa eteenpäin ministeriöön lausunnolle eli meillähän on se tapa että jos on sata allekirjoitusta lakialoitteessa niin silloin valiokunta lähettää aloitteen ministeriöön joka lausuu mitä tälle aloitteelle ja asialle on tehtävissä mahdollisesti lähettää yleensä on lähetetty jos on sata allekirjoitusta ainakin tehnyt kun on yli sata niin lakialoite lähtee ministeriöön lausunnolle näin on yleensä ainakin niissä omissa aloitteissani toimittu ja siinä mielessä toivonkin että mikäli ei lähtisi niin mari rantanen teette uudelleen tämän lakialoitteen ja keräätte uudelleen siihen niitä nimiä koska nyt kun asiasta on keskusteltu ja kaikki kansanedustajat ovat ymmärtäneet mistä on kysymys ja aloite on saanut vahvan tuen liitoilta ja ja kansanedustajilta täältä niin niin silloin sen on helpompi myös edetä

palomies ensihoitaja tai poliisi täytyy voida toimia niin että he tekevät työnsä ilman että tulee nyrkistä silmään olen itse toiminut hoitajana hyvin pitkään yli kaksikymmentä vuotta ja itselleni vanhustenhoitajana tämä on ihan arkipäivää että vastaan tulee väkivaltaisia tilanteita vuonna kaksituhattaseitsemäntoista thl teki tutkimuksen jossa todettiin että kahdeksankymmentä prosenttia vanhustenhoitajista on kokenut työpaikallaan väkivaltaa ja ja se tarkoittaa että kahdeksan kymmenestä eli me puhumme todellakin vakavasta asiasta joskin nämäkin asiat jäävät sinne seinien sisälle koska puhumme myös vaitiolovelvollisuudesta ja siitä että harvoin hoitaja kuitenkaan lähtee eteenpäin viemään asiaa jos jos tulee nipistys puraisu sylkeminen päälle tai jopa potkaisu

näistä asioista ei puhuta onneksi ei käynyt mitään sen pahempaa erityisesti yöaikaan tilanteet ovat vaarallisia yksin ei saisi mennä tekemään työtehtäviä yöaikaan esimerkiksi palvelutalossa mutta on pakko mennä on hyvä että yöpartiot kulkevat monesti pareittain ja siellä sitten toinen on toisen turvana arvoisa puhemies työtapaturmakeskuksen tilastoihin tällaiset väkivaltatilanteet hoitajia kohtaan kirjataan työtapaturmina ja niistä monesti voi olla jopa sairauslomaa edessä eli eli sieltä sitten löytyy mitä kaikkea mahdollisesti tapahtuu edustaja rantasen aloite on erittäin tärkeä ja toivon todellakin että se lähtee eteenpäin mutta että täällä puhutaan myös yleisesti hoitoalan kohtaamista kohtaamista tilanteista miksi sitten se asiakas käyttäytyy tällä tavalla sairaus voi olla syynä muistisairaus mielenterveysongelmat alkoholi huumeet näitä näitä ajatuksia täällä salissakin äsken mainittiin näistä mahdollisista syistä meillä on käsittelyssä täällä tämä vanhusten hoivaan liittyvä henkilöstömitoituslakiesitys ja silläkin voisi olla väkivaltatilanteita ennalta ehkäisevä vaikutus kun meitä on enemmän siellä hoitoalan kentällä niin me voimme työskennellä enemmän parityönä ja silloin kun kohtaamme kohtaamme asiakkaan joka on väkivaltainen pystymme ehkä paremmin siihen vastaamaan toki tulee muistaa myös se että esimerkiksi yhä useampi muistisairas voi viettää omassa kodissaan yhä pitempään sitä elämäänsä ja hyvinkin huonokuntoisena vasta päätyy sinne laitoshoivan piiriin silloin voi olla niin suuria ongelmia todellakin että että voi olla esimerkiksi niitä väkivaltatilanteita vaikkapa kotihoitajia kohtaan

arvoisa herra puhemies ensin lakki pois päästä on erittäin hyvä lakiehdotus ja kun täällä kaivattiin niitä nimiä niin minun nimeäni ei siitä allekirjoittajien joukosta löydy olin ehkä ahne ja halusin siihen rinnalle myös ne virkatehtävässä

työskentelevät henkilöt jotka ovat esimerkiksi sosiaalipäivystyksen henkilöstöä jotka poliisin rinnalla menevät pelastamaan lasta huostaanottotilanteissa missä on melko todennäköistä että kohdataan melko aggressiivista toimintaa olkoon sitten henkilö päihtynyt tai huumausaineiden huumausaineiden vaikutuksen alainen on oletettavaa että reaktio on silloin melko aggressiivinen siinä mielessä kun viranomaistehtävää tehtäessä on kuitenkin pelastustoiminnasta joka nyt tässä kohtaa kohdistuu huostaanotettavaan lapseen lapsi viedään siis pois perheestä joka ei pysty huolehtimaan lapsesta niin katsoisin että olisi tärkeätä että

kohdistettu väkivalta katsottaisiin samankaltaiseksi ja samalla tavoin tuomittavaksi kuin väkivalta poliisia eli virkamiestä kohtaan se oli varmaan se yksi syy miksi en allekirjoittanut mutta täytyy sanoa että tuen kyllä tätä esitystä nyt tässä hetkessä niin niin kuin edustaja juvonen sanoi tämä yllytti ja sitä oli jo silloin ensimmäisessä keskustelussakin esillä että jospa ja se sai positiivisen vastaanoton voisin olla valmis unohtamaan nyt jotkut muut mutta en laajentaisi sitä kyllä opettajiin vaan nimenomaan siihen viranomaistehtävässä olevaan kohdistuvaan väkivaltaan niin että ne rikokset olisivat

en usko että mikään lainsäädäntö estää lyömästä sen me kaikki tiedämme mutta tämä toisi kunnioitusta niille ihmisille ja he tietäisivät mikä heidän asemansa on lainsäädännön silmissä uskon että sillä olisi ennalta ehkäisevää vaikutusta jos kansalaiset tietäisivät että että vaikka ei olekaan sininen puku päällä niin silti se auttaja on viranomainen ja sen vastustaminen on sama kuin löisi poliisia uskon että tämä tietoisuus kyllä toisi lainsäädännön myötä käyttäytymisen muutosta ja olisi ehkä nyt negatiivista kehitystä mikä ennustusten mukaan on niin kuin edustaja rantanen

silloin ensimmäisessä puheenvuorossaan kun esitteli tätä lakia ruotsin esimerkin siitä mikä on se ennuste kuinka tässä sitten meillä täällä tulee käymään toivotan tässä kohtaa käsittelevän valiokunnan puheenjohtajalle melkoisia muskeleita että uskaltaa viedä tätä eteenpäin ja niin kuin sanoin sillä että nimeni ei ole tässä aloitteessa en pese käsiäni siitä ettenkö olisi lakialoitteen takana

arvoisa puhemies tässä edustaja mari rantasen lakialoitteessa siis ehdotetaan lisättäväksi rikoslakiin säännös ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta ja tämän ehdotetun säännöksen mukaan se joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi samoin tässä esityksessä ehdotetaan säännöstä rikoksen lievemmästä tekomuodosta johon lieventävien asianhaarojen valossa syylliseksi todettu henkilö voitaisiin tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi arvoisa puhemies edustaja mari rantasen laatima ja lukuisten muiden muiden kansanedustajien mukaan lukien minun allekirjoittama lakialoite on varsin ajankohtainen aiheellinen ja kannatettava ensihoitotehtävissä toimivien henkilöiden kohtaamat riskit ovat lisääntyneet nopeasti viime vuosina tilastojen mukaan uhkaavien tilanteiden kasvutahti on ollut parinkymmenen prosentin luokkaa jo useiden vuosien ajan kyse on sekä auttajia avun tarvitsijoita että koko järjestäytynyttä yhteiskuntaa koskevasta hyvin vakavasta ongelmasta ja siihen tulee puuttua ripeästi ja määrätietoisesti naapurimaastamme ruotsista olemme saaneet valitettavan esimerkin siitä mitä voi tapahtua ellei näin toimita ajoissa tosin nythän ruotsikin on viimein korjannut lainsäädäntöään kuten tänäänkin olemme saaneet kuulla toki ruotsin tien välttämiseksi suomen on tehtävä muitakin toimenpiteitä mutta tämän ehdotuksen toteutuminen olisi ehdottomasti askel oikeaan suuntaan erityisesti sen ennaltaehkäisevän vaikutuksen vuoksi arvoisa puhemies useat kansanedustajat täällä eduskunnassa ovat tänään ja viime perjantaina pitäneet tätä lakialoitetta varsin tärkeänä ja kuten edustaja rantanen viime perjantaina lakialoitetta esitellessään totesi myös tehy suomen ensihoitoalan liitto suomen palomiesliitto suomen sopimuspalokuntien liitto sekä vuoden ensihoitajat kaikki nämä tahot ovat vedonneet eduskuntaan jotta se lisäisi rikoslakiin säädöksen ensihoidollisessa tehtävässä tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta toivonkin että valiokunnassa suhtaudutaan tähän lakialoitteeseen sen tärkeyden edellyttämällä vakavuudella yli puoluerajojen kuten tässä lähetekeskustelussakin on jo tehty ja ollaan tosiasiallisesti valmiita täydentämään nykyistä lainsäädäntöä arvoisa puhemies eduskunnan on annettava yksiselitteisen kielteinen viesti kaikkea väkivaltaa vastaan niin myös ensihoidollisissa tehtävissä toimivien henkilöiden kohtaamaa väkivaltaa vastaan

arvoisa herra puhemies olemme keskustelleet täällä tärkeästä asiasta kiitos lakialoitteen tekijälle ensihoidon työntekijä tekee erittäin tärkeää työtä hän tuo avun sinne missä hätä on suurin auttajat ovat kohdanneet viime aikoina enenevässä määrin väkivaltaa he toimivat vaativissa oloissa tätä väkivaltaa kohdataan myöskin muussa hoitotyössä tässä lakialoitteessa käsitellään ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaista vastustamista kuulimme edustaja kilven kautta siitä miten ensihoito ja poliisi ovat lisänneet yhteistyötä toimintatavat ovat kehittyneet se on hyvä asia asia on kaiken kaikkiaan vakava siihen on presidenttimmekin puuttunut että meidän tulee huolehtia siitä että tarvitse pelätä väkivallan uhkaa kun katselemme näitä tilanteita taustalta löytyy hyvin erilaisia tekijöitä mielenterveysongelmista olemme keskustelleet viime aikoina täällä eduskunnassakin paljon ja niihin toimiin tulee ryhtyä jotta mielenterveysongelmaiset ihmiset saisivat ajoissa ja riittävästi apua taustalla voi olla stressaavia olosuhteita mutta erityisesti päihteitä alkoholia ja huumeita onkin syytä pohtia miten voimme vaikuttaa näihin taustalla oleviin tekijöihin ja myöskin helpottaa näissä oloissa toimivien työntekijöiden työoloja miten voimme vähentää alkoholin käyttöä suomessa miten voimme vähentää huumeiden käyttöä suomessa kun käsittelemme näitä väkivallan taustalla olevia tekijöitä tulee kiinnittää huomiota koulussa tapahtuvaan valistustyöhön ja ohjaukseen meidän tulee antaa hyviä malleja lapsille ja nuorille näissäkin asioissa edustaja kivisaari nosti esille tämän erillislakien säätämisen tarpeellisuuden varmasti valmisteluvaiheessa tätä pohditaan kuinka paljon erillislaki tuo lisää suojaa työntekijöille joka tapauksessa on tärkeää että me emme hyväksy väkivaltaa missään muodossa ja ja suojelemme tätä tärkeää työtä tekeviä

arvoisa herra puhemies alkuun heti totean että edustaja mari rantasen tekemä aloite on hyvä se on kannatettava toivottavasti hän jaksaa siihen kerätä vielä lisää nimiä niin että saamme vähintään sen sadan hengen kannatuksen itse poliisivuosina olen hyvin useasti ollut hälytyspartiossa yksi pahimpia kohteita tietysti on sellainen kotihälytystehtävä missä on hyvin usein useita päihtyneitä henkilöitä on tullut jotakin riitaa tappelua tai muuta vastaavaa siellä on joku henkilö joskus hyvinkin pahasti esimerkiksi puukotettu taikka jotakin muutakin vastaavaa ja paikalle on saatava kiiruusti myöskin ensihoitoyksikkö on todella suuri epäkohta kohdatessa siellä väkivaltaa tai muuta haitantekoa se on virkamiehen väkivaltaista vastustamista mutta kun ensihoitoyksikkö tulee paikalle niin jos heihin kohdistuu tällaista puhutaan niin sanotusti vain maallikkoon kohdistuvasta pahoinpitelystä se on iso epäkohta heidät täytyisi ilman muuta saada samalle tasolle haitanteko tai virkamiehen väkivaltainen vastustaminen poliisin työsuojeluvaltuutettuna haluan tuoda myöskin sellaisen asian esille että jos poliisi kohtaa esimerkiksi väkivaltaa työtehtävässään sairasloman pituus täydellä palkalla on huomattavasti pidempi kuin niissä tapauksissa jos joku yksityishenkilö tässä tapauksessa sairauspuolen ihminen joutuu kohtaamaan tällaista väkivaltaa ei ole ollenkaan samalla viivalla tämä henkilö

arvoisa herra puhemies edustaja rantasen tekemä lakialoite on todella tärkeä ja olisi enemmän kuin tervetullut muutos vaikka kaikki edustajat eivät tätä ole allekirjoittaneet niin työturvallisuuden lisäämiseksi olisi enemmän kuin suotavaa tällä kertaa se saataisiin maaliin asti alan järjestöt ovat vaatineet ensihoitotyössä väkivallan uhriksi joutuneiden oikeusturvan parantamista jo pitkään suomen pelastusalan ammattilaiset spalin suomen sopimuspalokuntien liiton suomen ensihoitoalan liiton sekä suomen suurimman sosiaali terveys ja kasvatusalan ammattijärjestön tehyn mielestä rikoslakia tulisi muuttaa siten että ensivaste ja ensihoitotehtävää suorittavan henkilön pahoinpitely rinnastettaisiin virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen tällä hetkellä suomen oikeusjärjestelmä on linjannut että ensihoitotyötä tekeviä ensihoitajia palomiehiä ja sopimuspalokuntalaisia kohtaan väkivaltaisesti käyttäytynyttä rangaistaan pahoinpitelyrikoksen tunnusmerkistön mukaisesti

että toimintaympäristö alalla on todellakin muuttunut väkivaltaisemmaksi väkivalta ja sen uhka ovat ensihoidossa arkipäivää tähän on saatava muutos

arvoisa puhemies ensinnä haluan kiittää tästäkin keskustelusta jälleen kerran tämä on itselleni

aloite ja sen porukan suulla jota edustan täällä eduskunnassa yritän tässä puhua muutama kommentti ensin näihin esityksiin edustaja myllykoskelle haluaisin selventää siis sen että kun ensihoitajat eivät käytä julkista valtaa niin he eivät ole virkamiehiä ja tämän vuoksi he eivät ole rinnastettavissa virkamiehiin kuten esimerkiksi on lastensuojelun sosiaalityöntekijä joka käyttää julkista valtaa jolloin tavallaan häntä kohdellaan rikoslain

on esimerkiksi korkeimman oikeuden vai hallinto oikeuden ratkaisu siitä kun palomies joka on siis virassa oleva virkamies on ensihoitotehtävässä jos joku täällä muistaa makasiinin palot silloin tämä vietiin loppuun asti ja siinä testattiin se että palomies ei ollutkaan virkamies silloin kun hän toimi ambulanssissa jolloin häntä kohdeltiin siinä kohtaa tavallaan tavallisen pahoinpitelyn kautta on yksi syy minkä vuoksi tämä on iso puute minkä vuoksi ensihoito täytyy saada rinnastettua tänne virkamiespuolelle haluaisin kommentoida sen verran voi olla että täällä on uusiakin kansanedustajia kuulemassa että tämä lakialoite on tehty jo viime kaudella jari ronkainen teki sen ja silloin tämä aloite ei myöskään menestynyt ja ja nyt tämä tuotiin toista kertaa ajatellen että jospa tämä tällä kertaa saataisiin maaliin koska tämä on ollut selkeästi selkeästi ensihoitoalan pelastusalan toive että tämä vietäisiin maaliin minkä nyt tietysti että liitot ovat olleet vahvasti tämän takana ja tässä mukana se ei tietenkään poista kaikkea se ei korjaa kaikkea se ei ennaltaehkäise luonnollisestikaan kaikkea mutta esitin omassa puheenvuorossani viime viikolla tämän että stm ja sm voisivat tämän lisäksi tehdä myöskin valtakunnallisen hankkeen jossa pelastusalan ja ensihoitoalan työturvallisuusasioita katsottaisiin laajemmin yhteisen tilastoinnin kautta koulutusten kautta ja varustautumisen kautta minusta

tämä laki saataisiin eteenpäin olisi selkeä viesti siitä että me emme hyväksy väkivaltaa etenkään auttajia kohtaan koska voidaan ajatella myöskin niin että se on hyökkäys järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan ei niinkään ehkä yksilön pahoinpitely

sata on kerätty tässä kohtaa haluaisin vedota eritoten hallituspuolueisiin että tämä viimein lähtisi eteenpäin

minulle sopii vallan mainiosti jos jos tästä tehdään ikään kuin tällainen sinivilkkulainsäädäntö kuten ruotsin malli on se ei haittaa laisinkaan mutta mutta toivoisin että hallituspuolueiden edustajat edistäisivät tätä tärkeätä asiaa se on ehkä pieneltä osalta korjaamassa yhteiskunnan epäkohtia mutta sitä tärkeämpi se on niille henkilöille jotka siellä työskentelevät en laita itsekään pahakseni jos jos meillä myöskin laajemmin katsotaan sote alan kohtaamaa väkivaltaa tai opetusalan kohtaamaa väkivaltaa niitä aloitteita ei ole näkynyt minä kannatan niitäkin mutta olisi tärkeätä että jostain lähdetään liikkeelle oikeastaan semmoinen ensihoidon selkeästi muista poikkeava rooli on siinä että ensihoito saa tehtävän hätäkeskuksesta he menevät paikkaan jonka olosuhteista ei tiedetä yhtään mitään

esimerkiksi sairaaloissa on lisätty vartiointia vartijapalveluita huomattavasti mutta sellaista palvelua ei voida saada ensihoitoyksikköön he menevät kaksin paikkaan kuin paikkaan tässä on suuri epäkohta siinä että ensihoitotyötä tekevät ovat ensihoitajia niin kauan kuin he ovat siellä ensihoidossa mutta heti kun jotain sattuu tämmöistä väkivaltaa heistä tuleekin maallikkoja ja kyllähän lähtökohtaisesti tuntuu että se ei ihan oikeus ja kohtuus ole jollain tavalla haluaisin vielä lähettää sen viestin että ensihoidossa niin kuin viime perjantaina kerroin tilastot näyttävät karua todellisuutta joka vuosi näitä tapahtumia tulee viisitoista viiva kaksikymmentäviisi prosenttia lisää pelastuslaitoksen kumppanuushankkeen viime vuoden tilastot totesivat että näitä vakavia väkivallantekoja oli huomattavasti enemmän kuin edellisinä vuosina tämä on vakava viesti ja toivoisin että kun ensihoitajia lyödään poskelle niin tämä talo ei löisi sille toiselle poskelle olemalla säätämättä tätä lakia

arvoisa puhemies otin tämän puheenvuoron oikeastaan kanssa siksi että kommentoin tuota edustaja myllykosken ihan hyvää asiaa hyvää asiaa minkä hän nosti esille sitä että on myös muita ammatteja joissa vastaavanlaista vastaavanlaista turvaa tarvittaisiin lähinnä nyt on kyse varmaan just niistä muista töistä jotka kohdistuvat juuri ihmisten kotiin ja yhtenä esimerkkinä nyt voi nostaa esimerkiksi kotihoidon työntekijät joilla on turvaton tilanne olemme tästä edustaja rantasen kanssa paljon käyneet keskustelua ja ja tämä on sellainen asia mikä on puhututtanut muun muassa ammattijärjestö tehyssä tässä vuosien aikana aika paljon lähdetäänkö ensihoitokärjellä vai pitäisikö katsoa laajemmin muitakin ammattiryhmiä itse olen vahvasti sitä mieltä että se että me saisimme tavallaan tämän ensihoitajien tilanteen ratkaistua ei missään nimessä ole pois muilta ammattiryhmiltä vaan päinvastoin jos saataisiin pää auki niin sitä kautta voitaisiin miettiä myös laajennusta muihin ammattiryhmiin ja siinä mielessä näen että tämä on tosi tärkeää että saataisiin tämä nyt etenemään ja sitten haluan myös sen sanoa tässä että vaikka tämä nyt ei valiokunnan kautta suoraan ministeriöön menisi niin uskon että tämä on nyt nostanut sen verran paljon keskustelua paljon kannatusta että myös muiden väylien kautta on hyvät mahdollisuudet siihen että tämä kuitenkin etenee ja tämä saataisiin maaliin

arvoisa puhemies otin tämän puheenvuoron sen takia että näen vielä tarpeelliseksi kertoa hieman siitä mitä se tarkoittaa kun joutuu pahoinpitelyn tai väkivallan kohteeksi nimittäin asiahan on niin että sen sinisen tai punaisen puvun sisällä on kuitenkin ihminen ja se ihminen joka siellä on menee ihan samalla tavalla rikki kuin kuka tahansa meistä ja tuommoinen väkivallan kohteeksi joutuminen ei ole mikään pikkuasia sillä kun psyykkisiä vammoja tulee niin ne hyvin useasti ovatkin sitten paljon vaikeampihoitoisia ja aiheuttavat paljon pitempää oirehtimista kuin ne fyysiset vammat käytännössä ne ne aiheuttavat sairauspoissaoloja ne aiheuttavat jopa irtisanoutumisia ne aiheuttavat jopa itsemurhia itse olen ollut vuosikausia mukana poliisin

jossa korjataan työtehtävissä rikki menneitä poliiseja olen nähnyt lukemattomia kertoja kuinka poliisi menee rikki niin sisältä kuin ulkoa nyt tämä sama hoitomuoto on saatu myös pelastajille ja ensihoitajille ensimmäistä kertaa olin siellä tänä vuonna kun järjestettiin ja tulokset ovat olleet erittäin hyviä voin kertoa siitä kokemuksesta mitä on tullut ihmiset ovat kokeneet että ovat saaneet uuden alun jopa elämä on tullut pelastetuksi nämä ihmiset ovat semmoisessa tilanteessa että heillä on valtava kivireppu selässä ja hyvin moni on sitä mieltä että he eivät tule koskaan siitä pääsemään irti ja tämän hoitomuodon ansiosta siitä päästään irti ja ihmiset uuden mahdollisuuden laki ei estä näitä väkivallantekoja se on selvä asia niin kuin on tullut tässä todettua jo moneen kertaan mutta tällaisten posttraumatyöpajojen tarve kertoo kyllä sitä korutonta tarinaa että mitä täällä suomessa tapahtuu ja kertoo myös sitä että meidän on tehtävä kaikkemme näitten tilanteitten ehkäisemiseksi ja se kertoo myös siitä että me emme ole tehneet kaikkeamme näitten tilanteitten ennaltaehkäisemiseksi ja niiden hoitamiseksi tämä on tosiaan toinen kerta kun samansisältöinen aloite on täällä käsittelyssä ja jos se ei mene mene tällä kertaa läpi niin tehdään niin monta kertaa että se tulee menemään sitten läpi

arvoisa puhemies yhdyn tähän edustaja kilven ajatukseen siitä että tehdään niin monta kertaa että se menee läpi se on väsytystaktiikka mutta se joskus toimii jos ei muu toimi on erityisen ikävää kun ministerit eivät ole paikalla kuuntelemassa tätä keskustelua koska hyvin tärkeää sekä sisäministeri oikeusministeri että että sosiaali ja terveysministeri jotta oikeasti tämä viesti täältä salista menisi perille mutta luotan nyt kollegoihin että teidän kauttanne asia etenee nappaan kiinni tähän edustaja kilven posttraumatyöpajaan joka oli todella hyvä hyvä nosto se on se on tosiaan laajennettu nyt pelastustoimelle ja siinä meiltä erinomaisena työmyyränä on ollut vuoden palomieheksi valittu saku sutelainen joka on tämän asian parissa puuhastellut tämä on erinomaisen hyvä työkalu harmi että siinä kesti näin kauan että se saatiin pelastustoimen puolelle poliisipuolelta josta on hyviä kokemuksia ja ja tosissaan kuten todettua niin väkivalta ei riko vain ulkoapäin se rikkoo myös sisältäpäin kiitos

arvoisa herra puhemies ei enää aiheeseen itseensä mutta siihen kuinka se kolmas kerta voitaisiin toteuttaa se on varmasti sitä että sitä tehdään yhdessä kun me saimme

mukaan satakolmekymmentäkahdeksan edustajaa niin se tarkoitti sitä että meillä oli jokaisesta eduskuntaryhmästä ensimmäinen allekirjoittaja aloite oli identtinen jokainen oli ensimmäinen allekirjoittaja se oli pyyteetön teko jokainen eduskuntaryhmä oli aktiivisesti mukana jos tämmöinen yksimielisyys täällä on niin edustaja rantanen kyllä suosittelen että verkostoidutaan ja tehdään tämä sitten yhdessä